päiväjärjestyksen kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksesta ja itsehallintoalueiden muodostamisesta

pääministeri juha sipilän esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään viiden minuutin puheenvuoroin tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan viides painiketta käyttäen

keskustelun aloittaa pääministeri juha sipilä olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies hallituksen tavoitteena on ratkaista tämän vaalikauden kipeimmät ja suurimmat kysymykset alkukaudesta odottelu ei enää auta ja tekemättä ei voi jättää sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus on hallituksen tärkein ja suurin reformi sitä on yritetty tehdä vuosikausia laihoin tuloksin hallitus vie tämän uudistuksen maaliin sote uudistus on välttämätön terveyserojen kaventamiseksi menojen hallitsemiseksi sekä palveluiden laadun ja yhdenvertaisen saatavuuden takaamiseksi koko maassa nyt hallituksen sopimat askelmerkit mahdollistavat tavoitteiden täyttymisen hallitus pääsi seitsemäs marraskuuta yhteisymmärrykseen sote uudistuksen aluejaosta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen järjestämisen ratkaisusta linjasimme että jatkossa julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla valtio itsehallintoalue ja suomeen perustetaan kahdeksantoista itsehallintoaluetta itsehallintoalueet perustuvat nykyiseen maakuntajakoon kaikki kahdeksantoista itsehallintoaluetta järjestävät sosiaali ja terveyspalvelunsa kolme itsehallintoaluetta järjestää sote palvelut yhteistyössä toisen maakunnan kanssa tekemällä siitä yhteistyösopimuksen tämän johdosta sosiaali ja terveyspalveluissa on viisitoista alueellista kokonaisuutta ahvenanmaahan toimii jo tältä pohjalta arvoisa puhemies soten järjestämisen tehtävät siirtyvät lähes eri taholta kahdeksalletoista itsehallintoalueelle siirrymme kohti eurooppalaista virtaviivaista hallintoa kunnat ovat jatkossakin hyvinvointiyhteiskunnan pohja ne voivat keskittyä vastaamaan elinvoimasta ja kuntalaistensa muista palveluista entistä paremmin vastuu sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista itsehallintoalueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot itsehallintoalueiden rahoitus valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta uudistuksen yhteydessä kokonaisveroaste ei saa nousta hallitus päätti kahdeskymmenes lokakuuta sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamista koskevista linjauksista tarkemmat linjaukset asiasta tehdään huhtikuussa kaksituhattakuusitoista arvoisa puhemies jatkossa suomessa on laajan ympärivuorokautisen sosiaali ja terveyspalveluiden päivystyksen yksikköä joissa on vähintään kymmenen erityisalan kattava jatkuva päivystysvalmius suppeampaa ympärivuorokautista sosiaali ja

päivystystä tarjotaan muiden keskussairaaloiden puitteissa näin maan eri osissa on päivystyspalveluita ympäri vuorokauden tulevaisuudessakin nyt on keskusteltu lakkautetaanko kaikki muut terveyskeskukset ja sairaalat ei tietenkään lakkauteta tulevaisuudessakin tarvitsemme päivystävien sairaaloiden lisäksi muita sairaaloita terveyskeskuksia ja palveluyksiköitä arvoisa puhemies hallitus lisää julkisen sosiaali ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuutta yksinkertaistaa palveluiden rahoitusta ja lisää valinnanvapautta itsehallintoalue tuottaa tarvittavat sosiaali ja terveyspalvelut itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa tai voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita itsehallintoalueiden tulee erottaa sisäisessä organisaatiossaan palveluiden järjestäminen sen omaan tuotantoon kuuluvista palveluista omaa tuotantoa johtavat ammattijohtajat erillään sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä koskevasta päätöksenteosta yksityisten ja julkisten palveluiden vertailtavuutta ja järjestelmällistä vertailua lisätään vertailua itsehallintoalueiden yhteishankintayksikön ulkopuolisena asiantuntijana tekemät asiantuntija arviot julkisesti rahoitetuissa palveluissa itsehallintoalueiden ja muiden tuottajien tuotannon kustannusten ja laadun tulee olla yhtäläisellä tavalla avoimesti vertailtavissa julkisen tiedon pohjalta

turvataan nykyistä nopeampi tasa arvoinen hoitoon pääsy jotta asiakkaalla olisi todellinen valinnanmahdollisuus palvelujen laatu ja kustannustietojen on oltava avoimesti vertailtavissa uudistuksen tavoitteena on kulujen hillintä valinnanvapausmalli rakennetaan tätä tavoitetta mukaillen valinnanvapaus toteutetaan ensisijaisesti palveluiden saatavuuden parantamiseksi arvoisa puhemies uudistuksen uudistuksen myötä valtioneuvosto päättää noin joka viides vuosi sosiaali ja terveydenhuollon järjestämispäätöksestä itsehallintoalueiden esitysten ja niiden kanssa käytävien neuvotteluiden pohjalta järjestämispäätös toteuttaa valtion velvoitetta turvata perusoikeuksien toteutuminen ja niitä toteuttavien yhdenvertainen saatavuus järjestämispäätöksellä voidaan valtakunnallisesti ohjata voimavaroja ja palveluverkostoa siten että julkisen talouden kestävyysvajeen vähentäminen kolmella miljardilla eurolla onnistuu säästöjä syntyy esimerkiksi järjestäjien vahvemmista hartioista paremmasta johtamisesta henkilöstön sekä tilojen järkevämmästä käytöstä erikoistumisesta ja työnjaosta ja paremmasta tietotekniikan hyödyntämisestä järjestämispäätöksessä täsmennetään palvelulupausta valtioneuvosto päättää valtakunnallisten ja alueellisten erityisyksiköiden ja yliopistollisten sairaaloiden ja muiden osaamiskeskusten tehtävistä ja työnjaosta valtioneuvosto ohjaa laajakantoisia investointeja ja tuotantorakennetta sekä varmistaa valinnanvapauden toteutumisen hallituksen linjaus itsehallintoalueista sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksesta antaa myös alueille mahdollisuuksia kehittää omalle seudulle parhaat ja sopivimmat ratkaisut viimein saamme myös tiedon kulkemaan luomme yhteensopivat tietojärjestelmät pyrimme varmistamaan täydellinen asiakastiedon ja toimintaa ohjaavan tiedon integraation lisäksi perustetaan itsehallintoalueiden omistama valtakunnallinen yhteishankintayksikkö ja muut itsehallintoalueiden yhteiset valtakunnalliset tukipalvelut yhtenäiset tietojärjestelmät toimivat kuin liimana joiden avulla ihmisten palvelut nivotaan toiminnallisesti yhteen sosiaali ja terveyspalvelujen tuottajat näkevät helposti mitä on tehty ja missä ihmiset saavat uusien järjestelmien kautta itse tietoa tilanteestaan tällä on myös huomattava talousvaikutus tällä ratkaisulla luomme edellytykset että kustannukset kasvavat selvästi nykyisiä ennusteita hitaammin tavoitteena on että menot ovat vuoden kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän lopussa kolme miljardia euroa pienemmät kuin nykyisten ennusteiden mukaan arvoisa rouva puhemies teemme historiallisen uudistuksen maastamme vähenee toistasataa hallintohimmeliksikin kutsuttua karsimme hallintoa turha pompottelu luukulta toiselle päättyy ja pyrimme luomaan viimein sujuvat hoitoketjut itsehallintoalueista tehdään heti monitoimialaisia ja niille osoitetaan sosiaali ja terveydenhuollon lisäksi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista lähtien muun muassa seuraavat tehtävät pelastustoimen tehtävät

päätämme alkuvuodesta tarkemmin aluehallintouudistuksen valmistelusta ja tehtäväsiirtojen toteuttamisesta päätämme myös tiettyjen alueellisten tehtävien mahdollisesta siirtämisestä kunnille sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksella on parlamentaarinen seurantaryhmä sen tehtävänä on seurata soten rakenneuudistuksen rahoitusuudistuksen sekä valinnanvapausselvityksen valmistelua toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista seurantaryhmä voi myös antaa näkemyksiään valmistelun ja toimeenpanon tueksi ja uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi arvoisa puhemies suomella ei ole enää varaa toimia siten että lykkäämme poliittisesti vaikeat päätökset eteenpäin ja odotamme niiden ikään kuin ratkeavan itsestään näin on toimittu jo aivan liian kauan siksi minulla oli oltava varmuus siitä että nyt tehdyt linjaukset johtavat myös toimeenpanoon jotta uudistus etenee sovitussa aikataulussa tehdyt linjaukset ovat hallitusohjelmamme mukaisia ne antavat erinomaisen pohjan uudistuksen lainsäädännölliselle valmistelulle eduskuntaan uudistus tulee lausuntokierroksen jälkeen ensi vuoden syksyllä ratkaisu antaa riittävät edellytykset viedä tämän vaalikauden tärkein uudistus maaliin nyt on sovittu rakenteista mutta työ parempien ja sujuvampien palveluiden luomiseksi on alussa toivon että oppositio on tässä tärkeässä uudistuksessa rakentavalla otteella mukana

ryhmäpuheenvuorot aloittaa keskustan eduskuntaryhmä edustaja vanhanen

arvoisa

ja eduskunnalla on tällä vaalikaudella kolme ylitse muiden menevää tehtävää työllisyyden parantaminen kilpailukykytoimilla julkisen velkaantumisen hallintaan saaminen ja kolmanneksi uudistaa suomea niin että voimme turvata palvelut myös tulevaisuudessa sote uudistus kuuluu tähän kolmanteen ryhmään mutta samalla sillä on merkittävä vaikutus kestävyysvajeeseen ihmiset ovat olleet oikeutetusti huolissaan siitä pääseekö tulevaisuudessa lääkärille ja miten sosiaali ja terveystoimen ylipäätään käy samaan aikaan hoidon ja hoivan kustannukset ovat jatkuvasti voimakkaasti nousseet tätä uudistusta on valmisteltu vuosia itse asiassa kahden vaalikauden ajalla ennen tätä vaalikautta kaikki puolueet ovat tässä työssä olleet mukana ja huoli on noussut siitä kykenemmekö me suomessa ylipäätään tekemään tällaisia suuria päätöksiä nyt on pystytty se oli hallituksen tehtävä ja tehty päätös on äärimmäisen tärkeä tällä päätöksellä on heijastusvaikutukset kansalaisten elämään vuosikymmeniä tästä eteenpäin arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmä katsoo että tällä ratkaisulla voidaan kehittää sosiaali ja terveyspalveluja koko suomessa sekä turvata ihmisten lähipalvelut säästää veronmaksajien rahoja ja saada kustannukset kuriin nämä ovat olleet koko uudistuksen lähtökohtia kaikkien näiden vuosien aikana keskusta on erityisesti halunnut vahtia sitä että luomme sellaisen päätöksentekojärjestelmän joka takaa myös tavoiteltujen säästöjen saavuttamisen tässä suhteessa tämä päätös täyttää nämä ehdot päätöksessä tärkeää on se että valtiolla on riittävä rooli varmistaa kunnollinen optimaalinen työnjako eri toimijoiden kesken ja kyetä tarvittaessa keskittämään vaativimmat hoidot riittävästi mutta oma merkityksensä säästöjen saavuttamisen kannalta on myös sillä että yhtenäisiin ratkaisuihin kalliin tietotekniikan kehittämisessä on päästävissä ja edessä olevalla rahoituspäätöksellä on luotava malli jossa viime kädessä rahahanojen säätelyn avulla voidaan säätää myös säästötavoitteiden saavuttamisesta koko uudistuksen jatkokehittämisessä olisi löydettävä tapa jolla parhaaseen kustannustehokkuuteen jo nyt kyenneet alueet voisivat esimerkkeineen olla suunnannäyttäjiä emmekä menisi eteenpäin kaikkein kalleimpien ja tehottomimpien alueiden ehdolla arvoisa puhemies uudistus onnistuu kun tulevaisuudessa lääkärille pääsee nopeammin ja tarpeeton pompottelu pompottelu luukulta toiselle loppuu jos tässä onnistutaan toteutuvat myös nämä säästötavoitteet ja toisaalta jos itse uudistus onnistuu niin lopputulos myös asiakkaiden kannalta on se minkä sanoin saamme suomeen katkeamattoman hoidon kun raja aidat sosiaalitoimen perusterveydenhoidon ja ja erikoissairaanhoidon välillä poistuvat näemme sosiaalitoimen ja yhteisiä palvelupisteitä jotka ovat helposti saavutettavissa ryhmämme katsoo että sosiaali ja terveyskeskukset on jatkossa turvattava lailla lähipalveluina koko suomessa tavoitteena on se että lääkärien työt järjestetään niin että kiinnostus myös terveyskeskuslääkärin työhön lisääntyy ja että lääkärit tekevät työtä myös syrjemmässä sijaitsevassa sosiaali ja terveyskeskuksessa arvoisa puhemies tässä samassa yhteydessä ratkaistiin myös aluehallintomme tulevaisuus moni on kritisoinut miksi näin tehtiin minusta pitää olla rehellisiä itsellemme että kun näin suuri sosiaali ja terveystoimea koskeva uudistus tehdään niin sillä on luonnollisesti vaikutusta myös siihen miten muut alueella toimivat hallintojärjestelmät luodaan siksi oli perusteltua että alueellinen itsehallinto kokonaisuudessaan ratkaistaan tässä yhteydessä ja keskustan eduskuntaryhmä on äärimmäisen tyytyväinen siitä että hallitus kykeni tähän ratkaisuun tästä on on erittäin jatkaa jatkovalmistelutyötä sekä soten osalta että tämän aluehallinnon kehittämisen osalta

arvoisa rouva puhemies

suuntaan sote ratkaisua tuli viedä perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo että nyt tehdyllä ratkaisulla turvataan palvelut sen rahoitus ja demokraattinen päätöksenteko yliopistosairaalat jatkavat vahvaa rooliaan tutkimuksen ja osaamisen edistäjinä arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat työskennelleet tuloshakuisesti järkevän sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuuden aikaansaamiseksi tämä syntynyt sote malli on lähellä mallia mitä viime kaudella esitimme jossa yhdistetään sote palvelut kuntia laajempaan hallintomalliin nyt aikaansaatu malli palvelee kansalaisten etua niin palveluiden palveluiden kuin hallinnon suhteen itsehallintoalueille voidaan koota kuntien hoitamia tehtäviä kuitenkaan kuntien olemassaoloa kyseenalaistamatta aluehallinto ja sote palvelut sovitetaan yhteen käsityksemme mukaan tämä hallintomalli on lähellä kansalaisen arkea alueellinen hallinto näkyy siellä missä kansalaiset ovat on haastava tehtävä aluksi ja pitkällä tähtäimelläkin sovittaa yhteen aluehallinto ja ja sote palvelut mutta näillä toimijoilla on yhteisiä tehtäviä tehtäviä joita edelleen kehittämällä turvataan kansanvaltainen hallinto kansalaisten suomi joka on yhdessä rakennettu kuten hallitusohjelmassa todetaan sote palvelut ovat toki merkittävä osa kunnilta poistuvia tehtäviä kuntien rooli muuttuu mutta kansainvälisestikin arvioiden meillä kunnille jää painoarvoltaan merkittäviä tehtäviä meillä on myös jatkossakin kunnat jotka lainsäädäntömme vahvasti tunnistaa me perussuomalaiset emme ole lopettamassa tai ajamassa alas kuntia ei tämä sote ratkaisu ole kuntien tulevaisuudelle peikko mahdollisesti sitten tulevaisuudessa maakuntien liittojen siirtyvät tehtävät tulevat uusien itsehallintoalueiden päätettäväksi ja alueiden kehittämistehtävät tukevat kuntien elinvoimaa mutta hallintomallin rinnalla on painokkaasti puhuttava hoito ja palveluketjujen yhtenäistämisestä tässäkin haetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sosiaali ja terveyspalvelut nivotaan aiempaa paremmin yhteen eikä perustason ja erityistason

palveluilla ole enää jatkossa hidastavia raja aitoja eri alojen osaamista yhdistellään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi hallinnon virtaviivaistaminen ja uudet käytännöt mahdollistavat kolmen miljardin säästöt kymmenen vuoden aikana tämä on realistinen tavoite ja siitä on myös tutkimustietoa on myös kokemustietoa kainuun itsehallintomallikokeilusta kustannusten aleneminen perustuu siis toimintojen yhdistämiseen resursseja pystytään käyttämään aiempaa tehokkaammin hallinnolliset kulut vähenevät ja henkilöstö voi toimia yli nykyisten raja aitojen paikallinen kilpavarustelu ja ylikapasiteetti vähenevät palvelujen käytön painopiste saadaan perustason palveluihin ja tietojärjestelmät puhuvat tulevaisuudessa keskenään arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat vaalia pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia sosiaali ja terveyspalvelujen tuottajana valinnanvapautta edistetään tavalla joka turvaa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja mahdollistaa säästötavoitteiden toteutumisen on aivan päivänselvää että nyt tätä suurta suurta ratkaisua kohtaan kiinnitetään valtavasti huomiota esitetään huolenaiheitakin mutta nyt on sen keskustelun aika linjausten aika se on nyt paikalleen ei pidä jäädä
kokoomuksen eduskuntaryhmä edustaja laitinen pesola

arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistukselle asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet

ovat myös terveyserojen kaventaminen uudenlaiset tavat tuottaa palveluita ja meidän kaikkien suomalaisten yhteisten rahojen säästäminen kolmella miljardilla eurolla tehty ratkaisu joka toimii pohjana jatkovalmistelulle antaa raamit näiden tavoitteiden saavuttamiselle ratkaisu ei ole täydellinen mutta yhdessä tekemällä voimme saada aikaan meille suomalaisille parhaan mahdollisen olemmehan aikaisemminkin rakentaneet sosiaali ja terveydenhuollon ratkaisuja maahamme nyt tehty sote ratkaisu on suurin sosiaali ja terveydenhuollon muutos maassamme tehty ratkaisu yhdistää sosiaali ja terveyspalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi uudistus tuo saman järjestäjän käsiin sosiaali ja terveydenhuollon palveluketjut perustasosta vaativiin erityispalveluihin hoiva ja terveyspalvelut yhdistyvät entistä saumattomammin huomion saavat järjestelmien raja aitojen sijaan ihmisten tarpeet uudistus myös kaventaa eriarvoisuutta vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista eteenpäin ihmiset ovat tuloistaan tai työmarkkina asemastaan riippumatta tasavertaisessa asemassa valitessaan yksityisen julkisen tai kolmannen sektorin palvelutuottajan nykyisessä järjestelmässä hyväosaisilla ja hyvätuloisilla on mahdollisuus käyttää halutessaan sairausvakuutusten tai työterveyshuollon kautta yksityisiä palveluita pienituloisilla ja työttömillä tätä mahdollisuutta ei käytännössä ole ollut uuden valinnanvapausjärjestelmän kautta jatkossa kaikki pääsevät valitsemaan julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä valinnanvapaus paitsi poistaa eriarvoisuutta myös lyhentää jonoja ja kirittää niin julkiset kuin yksityisetkin palvelut nykyistä laadukkaammiksi lisäksi valinnanvapaus on yhtäkään alueratkaisua parempi tapa varmistaa lähipalveluiden saatavuus myös tulevaisuudessa kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa että suomen oma valinnanvapausjärjestelmä palkitsee laadusta osaamisesta ja innovaatioista haluamme mallin jossa on tilaa niin yhden naisen yrityksille kuin järjestöille julkiselle osaamiselle ja myös esimerkiksi kokonaisia palveluketjuja rakentaville hoivayrityksille haluamme kaikki voimavarat käyttöön monista erilaisista tuottajista ja näiden välillä ihmisten itse tekemistä valinnoista syntyy kokonaisuus jossa voittaja on palveluita tarvitseva ihminen syntyy parempia ihmisten tarpeista lähteviä ja entistä tasa arvoisempia palveluita palveluita uskomme ihmisen valintoihin emme järjestelmän kaikkivoipaisuuteen uskomme ihmisiin arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että alan henkilöstö pidetään mukana uudistuksen kaikissa vaiheissa uudistus vaatii toki vahvaa valtakunnallista ohjausta mutta onnistunut siitä tulee ainoastaan siinä tapauksessa että alan henkilöstö pääsee mukaan uudistustyöhön henkilöstön mukaan ottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen on tärkeää sillä uudistuksen yhtenä tavoitteena on juuri koulutetun ammattihenkilöstön saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa ilman osaavia ammattilaisia jää uudistuksen tavoite paremmista palveluista toteutumatta muutos varsinkin kun se on näin kokonaisvaltainen aiheuttaa aina epävarmuutta uudistus vaatii henkilöstöltä paljon mutta se myös antaa uudistuksen ansiosta sosiaalityöntekijät lähihoitajat lääkärit sairaanhoitajat ja muut alojensa ammattilaiset saavat saavat otettua kaiken osaamisensa käyttöön jatkossa voidaan rakentaa entistä laajempia monipuolista osaamista ja asiantuntemusta sisältäviä palvelukokonaisuuksia on hyvä muistaa että kysymys ei ole vain lääkärille pääsystä vaan jatkossa yhä enemmän sekä terveydenhuollon että sosiaalialan muut ammattihenkilöt ovat avainasemassa asiakkaiden oikea aikaisessa auttamisessa sote ratkaisussa ei ole ensisijaisesti kysymys hallinnosta tai rakenteista vaan siitä miten kansalaiset tarvitessaan saavat palveluita oikea aikaisesti oikeassa paikassa kokoomukselle uudistuksessa tärkeintä on ihminen

arvoisa puhemies viime viikolla muutama päivä hallituskriisin jälkeen eräs sairaanhoitaja

sote uudistuksessa on kyse ja heidän kaikkien terveydestään kyseessä on suomalaista yhteiskuntaa syvästi muuttava hanke ja juuri siksi on valitettavaa että sipilän hallituksen ensimmäinen sote päätös oli opposition siirtäminen syrjään valmistelusta tilalle perustettiin seurantaryhmä jonka rooli todellakin arvoisa puhemies on vain seurata sivusta hallituksen käänteitä

nyt tätä mahdollisuutta ei annettu minkä takia syyn saimme tietää pari viikkoa sitten syy on se että jokaisen hallituspuolueen piti saada jokin puoluepoliittinen tavoite läpi tässä uudistuksessa ja tässä hallitus onnistui hallituksen hajottamisen uhalla pääministeri sipilä runnoi läpi keskustapuolueen valta asemalle tärkeän maakuntaitsehallinnon kokoomus sai markkinavetoisen terveydenhuoltojärjestelmän ja perussuomalaiset välttyivät uusilta vaaleilta jäljelle jää kysymys mitä potilas sai siihen emme ole vastausta se on varmaa että nyt on tehty päätös siitä että suomeen syntyy kahdeksaantoista alueen maakuntaitsehallinto se miten kaikille suomalaisille tärkeät sote palvelut tähän sovitetaan on kysymysmerkki kuntaliiton keskustalaisen varatoimitusjohtajan timo kietäväisen sanoin valtaosa isoista periaatteellisista asioista on sote linjauksen jälkeenkin vielä täysin auki arvoisa puhemies mitä uudistuksella sitten alun perin tavoiteltiin terveys ja hyvinvointierojen kaventamista palvelujen saatavuuden parantamista ja yhdenvertaisuutta kustannusten hillintää parempaa vaikuttavuutta ja pompottelun lopettamista alun perin uudistuksessa oli kyse siitä että ihminen saa oikean hoidon oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

nyt on ratkaisu joka kestää kaiken tarkastelun valtiovarainministeri stubb on puolestaan luvannut että jatkossa kenenkään suomalaisen ei enää tarvitse jonottaa ja säästöjä syntyy miljardikaupalla ja kaikki tämä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta arvoisa puhemies mikäli hallitus tuo esityksen jossa kuka tahansa voi valita haluamansa perusterveydenhuollon tai sosiaalipalvelun milloin tahansa jonot poistuvat laatu paranee ihmisten väliset terveyserot pienentyvät ja vieläpä rahaa säästetään kolme miljardia palveluita heikentämättä on sdp valmis tukemaan hallituksen esitystä arvioimme arvioimme hallituksen mallia kun me sen saamme nythän meillä on vasta lupauksia no onko näillä lupauksilla katetta ainakin asiantuntijat tuntuvat epäilevän viime viikolla helsingin sanomien sote keskustelussa professori jussi huttunen totesi että hallituksen ajamassa ajamassa markkinamallissa on kaksi suurta uhkaa ensinnäkin tavoite palveluiden integraatiosta eli niistä paremmista palveluketjuista ei toteudu ja mitä pidemmälle tämä malli viedään sitä korkeammaksi kustannukset nousevat tästä on kansainvälistä esimerkkiä syntynyt vaikutelma että oli malli tai alueiden määrä mikä tahansa niin aina syntyy kolme miljardia säästöä kuulostaa fantastiselta etenkin kun hallituksen valitsemassa mallissa on kahdeksantoista itsehallintoaluetta kuten valtiovarainministeri stubb on sanonut viisitoista sote aluetta laajan päivystyksen sairaalaa viisi yliopistollista sairaalaa ja yksi yhteishankintakuntayhtymäyksikkö herää kysymys mistä sitten säästöt syntyvät alivaltiosihteeri pöysti ja hallituksen muistiot sen sanovat suoraan säästötavoite edellyttää että julkisia hoitoja ja palveluja pitää rajata ja karsia mitkä leikkaukset jätetään tekemättä mikä hoito jää antamatta siihen kansalaiset odottavat vastauksia arvoisa puhemies sdp on valmis yhteistyöhön sote uudistuksessa ensinnäkin me kannatamme ajatusta järjestäjien vähentämisestä me kannatamme sitä että palvelutuotanto perustuu julkiseen yritykset täydentävät kolmas tavoite jonot puretaan käyttäen hyväksi nykyistä kapasiteettia ja toteutetaan selkeä hallintomalli jossa sote alueiden määrä vastaa itsehallintoalueiden määrää

arvoisa puhemies kansanedustajat

sote uudistusta valmisteltaessa on pidettävä mielessä sen perimmäinen tarkoitus terveyserojen kaventaminen ja palveluiden turvaaminen varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta nykyisen järjestelmämme vakavin ongelma on sen eriarvoisuus siksi uudistuksella on varmistettava että ihmisten yhdenvertaisuus oikea aikaiset ja saavutettavat palvelut turvataan kaikille kansalaisille arvoisa puhemies vihreän eduskuntaryhmän näkemys sote alueiden tarkoituksenmukaisesta määrästä on toinen kuin hallituksen miksi hallitus kuunnellut asiantuntijoita ja esittänyt sote alueille riittävän laajaa väestöpohjaa jolla taattaisiin riittävä osaaminen ja voimavarat kaikille sote alueille on hyvä että sote uudistuksesta käydään nyt avointa julkista keskustelua kansalaisilla on on oltava mahdollisuus arvioida millaisilla argumenteilla meille kaikille elintärkeiden palveluiden tulevaisuudesta tehdään päätöksiä hallituksen malli on riittävän hyvä jotta siitä liikkeelle vihreä eduskuntaryhmä haluaa olla tässä työssä mukana arvoisa puhemies kuten jo sanoin terveyserojen kaventaminen on sote uudistuksen keskeisin tavoite jotta tässä onnistuttaisiin on pidettävä mielessä keino jolla siihen päästään ihmisten pompottelun ja vastuun siirtämisen toimijalta toiselle on loputtava meidän on parannettava hoitoketjujen saumattomuutta ja palveluiden sujuvuutta siis integraatiota apua tarvitsevaa on hoidettava ajoissa kokonaisvaltaisesti yhteistyön terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on pelattava hyväksi toimivilla palveluketjuilla on varmistettava ettei yksikään ihminen jää välitilaan jossa häntä koskeva tieto ei liiku eikä kukaan vastaa potilaan ja hänen perheensä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista arvoisa puhemies syrjäytyneiden nuorten parissa työtä tekevä vamos ry on todennut että syrjäytymisen taustalla on usein meillä vallalla oleva pois lähettämisen kulttuuri sen sijaan että ihminen kohdattaisiin ja hän saisi avun ajoissa apua tarvitsevaa pompotellaan luukulta toiselle pahimmillaan tämä on todellisuutta myös terveydenhuollossa suomessa vastuuta siirrellään kunnes vaivat pahenevat ja pahimmassa tapauksessa potilas kuolee vaivaan joka ajoissa hoidettuna oltaisi voitu parantaa arvoisa puhemies hallituksen aikomuksena on lisätä valinnanvapautta keskeisissä terveys ja sosiaalipalveluissa miten tämä toteutetaan on juuri palveluketjujen toimivuuden ja ihmisen kohtaamisen kannalta kaikkein keskeisin kysymys kysymys valinnanvapauden toteuttamisen tavasta on hallituksen sote mallin akilleenkantapää joka voi huonosti toteutettuna estää sote uudistuksen keskeisen tavoitteen terveys ja hyvinvointierojen kaventamisen on elintärkeää ettei valinnanvapauden lisääminen vaaranna palveluketjujen toimivuutta ja eri toimijoiden yhteistyön pelaamista tai oikeuta kulujen karkaamista käsistä valinnanvapaudessa on myös oltava aidosti kyse ihmisten valinnanvapaudesta ei yritysten oikeudesta tai vapaudesta valita millaisia potilaita tai vaivoja ne hoitavat ja millaisilla alueilla

asemaa arvoisa puhemies vihreän eduskuntaryhmän näkemys on että laadukkaat julkiset palvelut muodostavat sosiaali ja terveyspalveluiden perustan näitä palveluita yksityinen ja kolmas sektori voivat täydentää mutta julkisella vallalla on vastuu siitä että ihminen saa sen avun ja hoidon hän tarvitsee tätä valtiovallalla olevaa julkista vastuuta ei ole mahdollista ulkoistaa erityisesti tämä koskee erikoissairaanhoitoa tai vaativaa sosiaalihuoltoa ei myöskään ole mielekästä rakentaa raskaimmille ja kalleimmille palveluille päällekkäisiä yksityisiä palveluita se hajottaisi asiantuntemusta heikentäisi palveluketjuja ja lisäisi lopulta yhteiskunnan kustannuksia sote uudistus on nimensä mukaisesti myös sosiaalipalveluita koskeva uudistus sosiaalipalvelut eivät saa jäädä terveyspalveluiden jalkoihin

vihreä eduskuntaryhmä haluaa lopuksi muistuttaa että ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä tehdään kaikilla politiikan

arvoisa rouva puhemies heti tähän alkuun haluan kiittää pääministeriä siitä että kuulitte opposition yhteisen huolen ja toitte sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen tänään keskusteltavaksi tänne saliin tämä uudistus on niin iso ja merkittävä asia että hallituksen on syytä kuunnella herkällä korvalla niitä kysymyksiä ja huolenaiheita jotka tänään nostamme esiin toimikoon tämä keskustelu lähetekeskusteluna hallituksen suuntaan

valitsee valinnanvapaus kuulostaa ehdottomasti upealta kukapa kukapa meistä ei haluaisi aamulla sairaana herätessään itse päättää mihin hakeutua hoitoon me kannatamme ihmisten valinnanvapautta mutta suhtaudumme kriittisesti yritysten valinnanvapauteen mikä takaa että syrjäseutujen asukkaille on tarjolla enää minkäänlaisia palveluita uudistuksen jälkeen kuka ottaa kokonaisvastuun ihmisestä siksi suomen mallia rakennettaessa onkin tärkeää huomioida ne ongelmat jotka ovat ruotsin mallista seuranneet ruotsissa raha on seurannut äveriästä potilasta eli palvelut ovat keskittyneet kasvukeskuksiin ja hyvätuloisten asuinalueille terveyserot ovat kasvaneet sote uudistuksen yksi tärkein punainen lanka on koko ajan ollut terveyserojen kaventaminen yksityisten terveyspalveluyritysten ongelmana on myös niiden veronmaksukäytäntö tällä hetkellä useat suomessa toimivat suuret terveyspalveluyritykset eivät maksa verojaan suomeen jos näin jatketaan palveluiden yksityistämisen seurauksena verorahamme valuvat veroparatiiseihin arvoisa puhemies edellä mainittujen avointen kysymysten lisäksi uudistuksessa on monia muita todella suuria asioita joihin kukaan ei tunnu tietävän vastausta poliittisen suhmuroinnin sijaan tarvitaankin nyt palvelut edellä kulkevaa valmistelua erittäin suuri auki oleva kysymys on rahoitusmalli tavoitteena tulee pitkällä aikavälillä olla yksikanavainen rahoitus suuri kysymys on myös uudistuksesta syntyvät säästöt joita hallitus tavoittelee jopa kolmen miljardin edestä tällä hetkellä hallitus ei ole pystynyt kertomaan mistä säästöt varsinaisesti otetaan onkin todennäköistä että säästötavoitteisiin pääsemiseksi on vähennettävä palveluita tai heikennettävä palveluiden laatua pahimmassa tapauksessa tehtävä molemmat arvoisa puhemies on myös kysymys sosiaalipalveluiden järjestämisestä valtaosa sosiaalityöstä on virkatyötä ja terveyspalveluja taas tullaan siirtämään yksityisille palveluntuottajille vaarana nyt suunnitellussa mallissa on että sosiaali ja terveyspalveluiden järkevä yhdistyminen ei tule onnistumaan tämän yhteistyön ratkaiseminen on vielä kokonaan auki myös paljon muita asioita on ratkaisematta mitkä päivystyspalvelut jäisivät niin sanottuihin satelliittisairaaloihin jos täyden palvelun päivystys tulisi vain sote alueille missä sairaaloissa synnytykset hoidetaan miten varmistetaan palveluiden

arvoisa puhemies ruotsissa on lähes kuusikymmentä sairaalaa joissa on ympärivuorokautinen kirurginen päivystys norjassa kolmekymmentäyhdeksän ja tanskassa kaksikymmentäviisi sairaalaa hallitus haluaa suomeen ainoastaan kaksitoista sairaalaa joissa on täysimittainen ympärivuorokautinen päivystys kun onnettomuus tapahtuu loppupäässä kyse meidän on turvattava pelastushelikoptereiden ambulanssien ja riittävän riittävän lähellä olevien sairaaloiden saatavuus ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo että hallituksen on taattava jokaiselle suomalaiselle oikeus sairaalahoitoon kohtuullisella etäisyydellä ja molemmilla kansalliskielillä tämä tarkoittaa muun muassa että vaasan keskussairaalassa on myös jatkossa oltava laaja päivystys porvoossa ja kokkolassa saa synnyttää lapsia tulevaisuudessakin ja että muun muassa pietarsaaren raaseporin ja turunmaan sairaaloita ei saa lakkauttaa hallitus keskittyy rakenteisiin ja esittelee puolittaisia kompromisseja kahdeksantoista itsehallintoaluetta viisitoista sote aluetta ja päivystyksen sairaalaa mitkä itsehallintoalueet eivät saa järjestää sote palvelujaan ja mitkä ovat ne kaksitoista itsehallintoaluetta jotka saavat täyden palvelun sairaaloita eikö suomen hallituksen tulisi tehdä päätös siitä miten alueen asukkaiden sote palvelut parhaiten järjestetään jos ei niin mitä itsehallinto tarkoittaa miten voidaan heti alussa perustella että alueilla on erilainen lähtöasema onko lisäksi niin että hallituksen tavoitteena on päivystysasetuksen tiukentaminen entisestään joka tarkoittaisi että synnytysosastoja lakkautetaan vielä lisää kuten kuulette teidän ratkaisunne tässä vaiheessa herättävät enemmän kysymyksiä kuin antavat meille vastauksia selvää kuitenkin on ja toivomme että hallitus ymmärtää että kielellisten vaikutusten arviointi on tehtävä ennen kuin alueet vahvistetaan

arvoisa puhemies monia kysymyksiä ei ole lainkaan käsitelty rahoitus on on auki ja tässä on tärkeää että verorasitus ei kasva henkilöstön asema on epäselvä kiinteistömassan hoito on epäselvää epäselvää on myös miten miljardisäästöt saavutetaan esimerkiksi palkkataso nousee tavallisesti suurimmissa organisaatioissa joissa palkka yhdenmukaistetaan niiden kanssa joilla on suurin palkka nämä ovat asioita jotka pitäisi tietää ennen kuin uudistuksessa edetään lisäksi valinnanvapaus vaikuttaa myös olevan epäselvä mediassa virkamiesten ja poliitikkojen lausunnot ovat aivan erilaisia osa katsoo potilaalla osa hallinnolla olevan oikeus valita hoito julkisen yksityisen tai kolmannen sektorin välillä haluaisimme tietää mikä on se hallituksen päätös tässä asiassa aivan lopuksi haluan myös muistuttaa että vuosisadan sote uudistus tulisi valmistella siten kuin suuret uudistukset on on aina valmisteltu nimittäin parlamentaarisesti yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken ja ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa tässä olla aktiivisesti mukana löytämässä fiksuja ratkaisuja tähän tärkeään

arvoisa puhemies meillä on maailman parhaiten koulutettu henkilöstö sosiaali ja terveyspalveluissa suomen terveydenhuollon tulokset ovat oecd maiden huippuluokkaa ja olemme perinteisesti kuuluneet hyvinvointivertailujen kärkimaihin sosiaaliset terveyserot ovat kuitenkin pohjoismaiden suurimmat ja kasvavat palvelujen saaminen on työläintä ja usein myös kalleinta niille jotka eniten niitä tarvitsisivat erikoissairaanhoidon ja korjaavien sosiaalipalveluiden esimerkiksi lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet kovaa vauhtia samalla kun peruspalveluiden voimavarat ovat polkeneet paikallaan sirpaleinen hallintorakenne on johtanut siihen että palvelujen järjestämisestä vastuussa olevat kunnat ja sairaanhoitopiirit vahtivat kukin omaa kukkaroaan eikä valtiovallalla ole riittäviä keinoja ohjata voimavaroja niin että ihmiset saisivat ajoissa ja nopeasti apua ja samalla yhteiskunta säästäisi menoissa

asemassa olevista kansalaisista huolehditaan vastuutahojen määrä vähenee sadastayhdeksästäkymmenestä kahdeksaantoista ja valtionohjaus vahvistuu vaikka sote kiistan numeropeli on saanut keskustelussa suurimman huomion oleellisinta uudistuksessa ei ole hallinnon keventäminen sillä hallintokustannukset sote palveluiden kokonaiskuluista ovat vain noin yksi pilkku neljä prosenttia

palvelut saadaan saman hallinnon alaisuuteen jolloin hoitoketjut saadaan sujuviksi ja palvelujen painopistettä voidaan siirtää peruspalveluihin ja varhaiseen puuttumiseen yhteen toimivat tietojärjestelmät niiden innovatiivinen hyödyntäminen sekä valtakunnallinen yhteishankintayksikkö ja ja yhteiset valtakunnalliset tukipalvelut tuovat suuria mahdollisuuksia palvelujen tehostamiseen ja parantamiseen

nimenomaan ihmisen ei järjestelmän tarpeisiin olemme tottuneet jonottamaan lääkärille samaan tapaan kuin jonotettiin aikoinaan kauppoihin neuvostoliitossa jonot eivät tuo kenellekään säästöä vaan ne lisäävät menoja kun tutkimuksiin tai leikkaukseen pääsyä odotellessa kertyy kustannuksia sairauspäivärahoista ja lääkehoidoista

ohjaa asiakkaan tarve siksi on myönteistä että uudistuksessa lisätään potilaan valinnanvapautta mikä ohjaa tuottamaan lääkäriaikoja potilaiden tarpeen mukaan asiakkaan joustava mahdollisuus valintaan tulee toteuttaa myös alueiden välille raja alueella asuvien tai toisella alueella työskentelevien tulee voida joustavasti valita asiointi tai työssäkäyntialueensa hoitoyksikkö valinnanvapaus ja terve kilpailu voivat parantaa palveluiden laatua ja purkaa jonoja sote uudistuksen vaikutukset ulottuvat yli vaalikauden vuosikymmeniksi eteenpäin edessä on suuria vielä ratkaisemattomia kysymyksiä rahoituksesta omistusjärjestelyistä palkkaharmonisoinnista sairaalaverkostosta väliportaan hallinnosta lähidemokratiasta ja perusoikeuksiin sovittamisesta siksi tarvitaan hyvää yhteishenkeä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia rakentavista puheenvuoroista keskustan puheenvuorossa nostettiin tämä iso kuva esille tässä on kysymys julkisen talouden tasapainottamisesta tässä on kysymys työllisyyden parantamisesta ja ennen kaikkea meidän tehtävämme täällä on tehdä neljän miljardin kestävyysvajeen paikkaamiseen nämä isot uudistukset joissa tämä sote uudistus on keskeisessä osassa perussuomalaisten puheenvuorossa nostettiin esiin huoli pk yritysten pienten yrittäjien asemasta tätä me olemme käsitelleet tämän prosessin aikana moneen kertaan me haluamme että ne pienet yritykset usein yksin yrittävät fysioterapeutit ynnä muut pysyvät tässä tärkeänä osana palveluketjua kokoomuksen puheenvuorossa nostettiin henkilöstön mukaan ottaminen tämän tämän uudistuksen jatkovalmistelussa tämä on erittäin tärkeä näkökulma tässä ei todellakaan ole kysymys hallinnosta vaan palveluiden parantamisesta sosialidemokraattien puheenvuorossa keskityttiin valtapolitiikkaan siitä tässä ei todellakaan ole kysymys ehkä se kertoo enemmän esittäjän asenteesta todellisesta tilanteesta tapasin eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kaksi kertaa ennen päätöksen tekemistä toisella kertaa keskusteltiin rahoitusratkaisusta olimme kaikki puheenjohtajat samaa mieltä siitä että kuntarahoitukselle vedetään raksit ja lähdetään viemään valtion rahoitusta ykkösenä mutta tutkitaan myöskin itsehallintoalueiden

onko alueita kaksitoista vai viisitoista ei asiantuntijoiden mukaan enää ollut juurikaan merkitystä mikä on kustannusvaikutus ja kestävyysvajevaikutus mutta muihin asioihin sillä on paljonkin vaikutusta tämä on jatkumo sille mitä viime kaudella aloitettiin minä kiitän vihreitä rakentavasta puheenvuorosta tässä on kysymys ihmisten hyvinvointierojen kaventamisesta ja siitä että me pystymme pitämään hyvinvointilupauksemme ja valinnanvapaus on nimenomaan ihmisten valinnanvapautta vasemmistoliiton puheenvuorosta kiitän myöskin erittäin rakentava puheenvuoro me rakennamme suomalaisen valinnanvapausmallin ja otamme otamme huomioon ruotsin huonot kokemukset tämän tämän rakentamisessa

lainsäädännön kehittämiseksi samoiten kiitän kdtä rakentavasta puheenvuorosta
siirrytään debattiin pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua keskusteluun ilmoittautumaan

arvoisa puhemies minusta tämä keskustelu toi hyvin esille ne erot joita puolueiden välillä tässä vuosien ajan on ollut mutta sen että kyllä nämä kannat ovat kuitenkin hioutuneet aika lähelle toisiaan sittenkin nämä erot joita tässä keskustelussa nyt oli ovat siihen lähtökohtatilanteeseen nähden marginaalisia minusta ei tarvitse millään tavalla syyttäen katsoa taaksepäin miksi emme silloin vuodesta kaksituhattaviisi asti eri hallituksissa ole tätä saaneet tehtyä se työ on asteittain hionut sen tähän ratkaisuun kaikesta ei olla vielä samaa mieltä enkä oikein voi yhtyä tuohon sdpn lindtmanin päättämään osioon jossa hän totesi että palauttakaa uudistus parlamentaariseen valmisteluun niin isoa palautusta nyt ei tehdä mutta varmasti pitää parlamentaarisen seurantaryhmän kyetä nyt tähän loppuhiontaan tässä on valtavan paljon vielä työtä edessä valinnanvapauden osalta kritiikkiä tulee se valinnanvapaus pitää nähdä tietysti myös keinona toteuttaa säästöt ei valinnanvapautta voida toteuttaa ellei se pysyisi näissä taloudellisissa reunaehdoissa valinnanvapauteen liittyy myös se hyvä puoli kaikille organisaatioille että kyllä se myös kirittää eri osapuolia se täytyy nähdä mahdollisuutena myös tämän uudistuksen isojen tavoitteiden saavuttamisen kannalta edustaja pekonen vasemmistoliitosta kyseli mistä säästöt tulevat ja arveli että on vähennettävä ja ehkä leikattava meillä on viisitoista vuotta aikaa saavuttaa se kolmen miljardin suhteellinen säästö joka tässä saavutetaan kyllä pitää luottaa siihen että säästetään kun vähennetään pompottamista hoidetaan oikealla tasolla on yhtenäiset hoitoketjut tästä on ihmisillä vaikka kuinka paljon esimerkkejä omasta kokemuksestaan miten voitaisiin säästää jos olisi heti osattu toimia oikein ja siihen toivottavasti tämä uusi yhtenäinen malli antaa hyvät mahdollisuudet piste

arvoisa rouva puhemies on varmasti aivan luonnollista että täällä esitetään paljon kysymyksiä nyt kun vasta ollaan sen ison perusratkaisun äärellä eikä millään voida yksityiskohtia tietää eikä niitä varmasti tässä voida käsitellä mutta on hyvä että se lähtötilanne on nyt tässä ja ratkaisu on tehty kyllä siihen liittyy myös tosiasioiden tunnustaminen siinä että nykyinen tilanne kuntayhtymät on karannut niin kustannuksiltaan kuin ohjausvallaltaan kuntien päätöksenteon ulottumattomiin ja tässä tarjotaan nyt sitten aivan uutta kansanvaltaisempaa ratkaisua ja tätä alueellista hallintoa kyllä minä ihmettelen niitä puheenvuoroja nyt että tässä ei olisi kuunneltu asiantuntijoita minulla on täällä pöydälläni viime kaudelta muuten varmasti on myös arvoisa sdp teillä ollut tiedossanne silloin kun te te olette hallitusneuvotteluja käyneet ainakin julkisuudessa olleitten tietojen mukaan varmasti sitä tutkimustietoa on tehty tätä alueellista mallia on esitetty varmasti aiemminkin hallitusneuvottelujen pohjaksi mutta toisin viime kaudella on käynyt eikä todellakaan varmasti niissäkään puitteissa palautustarvetta todellakaan todellakaan ole mutta kyllä se sisältö tässä parasta on eli jos tässä nimenomaan päästään purkamaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon porrastusta auttamaan sosiaali ja terveydenhuollon asiakaspintoja niitä asiakkaita potilaita jotka tarvitsevat molempia palveluja todella paljon niin olen olen kyllä iloinen siitä kiitän niistä puheenvuoroista joissa on nostettu nimenomaan hoito ja palveluketjujen virtaviivaistaminen esiin meidän meidän kaikkien kansalaisten parhaaksi sitten vielä lopulta nyt täällä on mielestäni ansiokkaasti kiinnitetty monessa puheenvuorossa huomiota myös siihen että eihän terveyttä todellakaan tuoteta pelkästään siellä sosiaali ja vaan se meidän hyvinvointi rakentuu myös niissä kunnissa joissa me asumme ja perheemme perustamme

minä haluaisin vielä kerran kiinnittää huomiota nimenomaan tähän keskusteluun siitä että helposti tämä keskittyy keskittyy tähän terveyspuoleen se on ilmeisesti jotenkin helpompi helpompi meidän ymmärtää ja se on tällainen suuri joka vie vie sen huomion mutta toivon että jatkossa tässä valmistelussa todellakin huomioidaan se että kysymys on sosiaali ja terveysratkaisusta ministeri rehula on sitä ansiokkaasti minulla on ollut mahdollisuus kahtena päivänä häntä kuulla

tai sitten se että me todellakin tätä kestävyysvajetta kampittaisimme eivät onnistu jos puhumme pelkästään lääkärille pääsystä tässä pitää ottaa koko koulutetun henkilöstön osaaminen laajasti käyttöön ja käyttää näitä työnjakoja meillä on jo hyviä esimerkkejä toimivista palveluista joissa on esimerkiksi sydänhoitajia astmahoitajia ja muita eli nimenomaan tätä erityisosaamista ja niin että potilaat potilaat asiakkaat saavat oikeata oikeata hoitoa oikeassa paikassa

arvoisa puhemies kun nyt näitä puheita on kuunnellut niin kyllä tulee se käsitys että kaikilla on näistä tavoitteista yhteinen käsitys siis ainakin mikäli minä olen ymmärtänyt että tavoitteena on jos on pompottelun vähentäminen nimenomaan saamalla laajoja kokonaisuuksia ja parantamalla hoitoketjuja ihmisten välisten terveyserojen kaventaminen sehän se tässä oli oli keskeisin asia ja kustannuksia säästyy saamalla vaikuttavampia että se hoito saadaan oikeaan aikaan siis ei niin että kun ihminen menee terveyskeskukseen ensin jonotetaan sitten sieltä lähetetään sairaalaan labran kautta sieltä tullaan takaisin ja vasta sen jälkeen huomataan että kyseessä olikin mielenterveyssairaus tarvitaan sosiaalipalveluita tai mielenterveyspalveluita kun tämä kokonaisuus on hanskassa siinä on vahva ohjaus niin silloin syntyy

pisimpään sote uudistusta seurannut professori jussi huttunen on todennut että tässä on suuri riski toinen on kustannuksissa arvoisa pääministeri kysyin teiltä oletteko valmiita ottamaan opposition aidosti mukaan antamaan mahdollisuuden vaikuttaa me olemme valmiita rakentavaan yhteistyöhön me olemme valmiita hyväksymään että alueita on vähemmän vahvistetaan julkisia palveluja täydennetään niitä yrityksen kolmannen sektorin palveluja ja käytetään nykyistä kapasiteettia jonojen purkamiseksi tehdään selkeä hallintomalli jossa sote alueita ja itsehallintoalueita on sama määrä kysyin

arvoisa puhemies kuten totesin tähän hallituksen esittämään sote uudistukseen tähän esitykseen sisältyy eräs akilleenkantapää ja se on juuri tämä valinnanvapauden lisääminen joka voidaan toteuttaa joko hyvin tai tai huonosti eräs eräs siihen liittyvä sudenkuoppa on juuri tämä edustaja lindtmaninkin mainitsema riski että menetetään nimenomaan tämä integraatio palveluketjujen saumattomuus palveluketjujen yhtenäisyys jota jota tavoittelemme ja joka on keino terveyserojen kaventamiseksi sen vuoksi olisin kiinnostunut kuulemaan tarkemmin millä reunaehdoilla hallitus aikoo valinnanvapautta lisätä totesitte hyvä pääministeri että perustasolla valinnanvapaus tulee olemaan pääsääntö mutta aiotte soveltaa sitä myöskin sosiaalipalveluissa ja myöskin siellä erityistasolla ymmärtääkseni jollain tavalla ja nimenomaan tähän käsittääkseni liittyy riskejä joita toivoisin teidän hälventävän tässä keskustelussa eräs seikka jota en ehtinyt ryhmäpuheessamme tuomaan esille liittyy myöskin pelkoon siitä että että suuret kansainväliset verovälttelyäkin harrastavat terveysyritykset voisivat kaapata palveluita itselleen ja

mikä mikä sitten puolestaan johtaisi luultavasti hintojen nousemiseen ja sitten siihen että yhdenvertaisuus ei toteutuisi sillä tavalla kuin me vihreät haluamme sen toteutuvan olette hyvä pääministeri sanonut että hallitus aikoo lainsäädännöllä estää kansainvälisiä suuryrityksiä kaappaamasta haltuunsa suomen verovaroilla rahoitettavia sosiaali ja terveyspalveluita ja olisimme vihreässä eduskuntaryhmässä erittäin iloisia jos

arvoisa rouva puhemies täytyy tässä edustaja vanhaselle vastata sen verran että kun virkamiesselvityksessä sanotaan että tulevaisuudessa palveluita rajataan ja ja palvelulupaus on nykyistä rajatumpi niin totta kai se aiheuttaa täällä oppositiossa huolen siitä että palveluita vähennetään ja palveluiden laatua heikennetään jotta päästään näihin säästötavoitteisiin toki tietysti on hienoa että teillä on tämä kolmen miljardin säästötavoite mutta minun käsittääkseni tällä hetkellä se perustuu hartaaseen toiveeseen

etenemään myös tulevilla vaalikausilla me kaikki tiedämme että tämä asia on sellainen joka ei etene niin nopeasti ja vaatii myös vuoden kaksituhattayhdeksäntoista jälkeen paljon valmistelua mutta puhemies olisin vielä kysynyt kuntien tehtävistä kuntien tulevaisuudesta

elikkä lyhyesti koska hallitus aikoo tehdä päätöksiä näistä alueista mitkä ne ovat missä rajat kulkevat ja miksi meillä on tavallaan kaksitoista kaupunkia jotka saavat ne kaikki parhaimmat mahdollisuudet asukkailleen mutta

kaikilla viidellätoista alueella ei anneta ja koska hallitus aikoo tehdä tämän päätöksen ja tehdäänkö myös kielellisten vaikutusten arviointi tässä ennen kuin näitä päätöksiä tehdään se olisi erittäin tärkeätä sitten vielä tarkentava kysymys tästä valinnanvapaudesta mielestäni se on hyvä elementti että hallitus nyt tuo sen valinnanvapauden mukaan tähän uudistukseen mutta me haluaisimme tietää mikä on nyt sitten se valinnanvapaus käytännössä onko se niin että siellä sote alueella

mielestäni hallitus on toiminut viisaasti siinä että nyt alkukaudesta pyritään tätä viemään määrätietoisesti maaliin ja toivon että tätä parlamentaarista sote ryhmää käytetään hyvin aktiivisesti tässä työskentelyssä jossa on todellakin monia monia avoimia kysymyksiä en kuitenkaan ihan ymmärrä ehdotusta tämän sote ratkaisun palauttamisesta ihmettelen jos kukaan tässä talossa haluaisi aloittaa tätä sote veivausta ihan lähtökuopista mutta toivon herra pääministeri että kommentoisitte hiukan enemmän tätä palvelulupausta joka tulee kyllä hyvin potilaan iholle nimittäin tässä valtioneuvoston järjestämispäätöksellähän on tarkoitus määritellä lainsäädäntöä tarkentava sosiaali ja terveydenhuollon julkinen palvelulupaus jossa tämän kestävyysvajeongelman ratkaisemiseksi palvelulupauksen kattama toiminta on osin nykyistä palvelua rajatumpi ja tämä nyt on tietenkin kysymys mikä herättää huolta ja ja kysymyksiä siitä millä tavalla palveluja aiotaan priorisoida vaikuttaako tämä esimerkiksi nykyisiin hoitotakuuaikoihin ja ennen kaikkea ajattelen että nyt tässä tulevassa päätöksenteossa jonka perustelut kyllä ymmärrän vaaditaan vahvaa eettistä arvopohjaa jotta kaikki väestöryhmät olisivat iästä tuottavuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta yhdenvertaisessa asemassa jotta rajausta ja priorisointia ei tehtäisi epäeettisin perustein toivon että tätä kommentoitte

arvoisa arvoisa puhemies jäin tuon edustaja räsäsen puheenvuoron jälkeen totisesti miettimään että apua ja taivaan vallat jos tämä sote alkaisi vielä uudestaan erinomaista että hallitus on nyt saanut poliittiset linjaukset tästä aikaiseksi ja täällä salissa on jo tähän mennessä ryhmäpuheenvuoroissa kuultu tärkeitä keskeisiä elementtejä juuri tämä julkinen palvelulupaus tämän kaiken taustalla ikään kuin luottamus siitä mihin voi veronmaksajana ja kansalaisena luottaa mitä hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa mutta yksi näkökulma jonka haluan nostaa esiin tässä on kyllä se potilaiden ja asiakkaiden näkökulma olen tällä viikolla tavannut sekä omaishoitajia että lastensuojelun läpikäyneitä nuoria ja täytyy sanoa että meillä kaikilla varmasti on opittavaa siinä että me tässä valmistelussa ja rakenne ja rahoituspuheen keskellä pysähtyisimme kuulemaan niitä ihmisiä joita tämä uudistus koskee heillä on aika paljon palautetta ja ja kehittämistä ja nyt meillä tulisi olla viisautta poimia näille viidelletoista

meillähän on tosiaan sosiaali ja terveydenhuollossa tällä hetkellä yli satakahdeksankymmentä järjestäjätahoa ja nämä kaikki perustuvat joko yhteistoiminta alueisiin tai kuntayhtymiin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa kuntalaiset eivät tiedä käytännössä moninkaan paikoin ketkä siellä ovat näistä asioista päättämässä eikä myöskään ole käytössä vaaleja tällä uudistuksella luodaan kansanvaltainen hallintojärjestelmä sekä

viime vaalikaudella silloisen hallituksen kannustamana ja ja voisi sanoa patistamana on on nyt monin paikoin menty tekemään nyt näihin ei ole tarvetta ja täältä lähtee selkeä viesti kuntiin että nyt keskitytään soteen ja kuntalaisille että teidän

arvoisa puhemies aina pohdituttaa teimmekö hyvän päätöksen vai huonon päätöksen ja mitä riskejä siihen liittyy ja ja miten ne vältetään lopputuloksena voi todeta että tämä malli tarjoaa paljon mahdollisuuksia ensinnäkin palveluiden saatavuutta ja voidaan parantaa sitä kautta että me saamme yhä enemmän toimijoita asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen täällä on peräänkuulutettu sosiaalitoimen näkökulmaa otetaan esimerkki lastensuojelun tarpeessa olevalta nuorelta miksi emme antaisi hänelle valinnanvapautta valita kotiansa perhekotiansa miksi siellä virkamies tekee sen päätöksen hänen puolestaan

asettama säästötavoite kolme miljardia on yhtä suuri kuin pirkanmaan sairaanhoitopiirin budjetti kolminkertaisena virkamiesten mukaan selvitykset ovat osoittaneet että säästötavoite ei tule nyt onnistumaan pelkästään hoitoprosesseja sujuvoittamalla ja tuottavuutta parantamalla vaan pitäisi myös karsia palveluita ja sairaalaverkkoa ja pitäisi myös priorisoida puhutaan palvelulupauksesta

arvoisa puhemies keskustelun sävy on ollut salissa varsin hyvä ja ja toivonkin että hallitus ja oppositio yhdessä nyt keskittyvät ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan suomalaiset ansaitsevat kunnon sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen joka kestää sitten vuosikymmeniä johon voidaan luottaa ja jossa me voimme yhdessä avoimesti ratkoa ne ongelmat ja huolet jotka tästä tähän asti päätetystä väistämättäkin ihmisten mielissä alan henkilöstön mielissä ja myös sitten asiantuntijoiden mielissä heräävät

mitä tehtäviä kuntiin jää jäljelle nuorisotyö on edelleenkin tärkeä osa kuntien työtä mikä tulee olemaan nuorisotyön ja sosiaalityön kosketuspinta tässä pitää saada alan henkilöstö ja ammattilaiset mukaan miettimään miten tämä käytännössä tehdään tässä tehdään aika uutta asiaa ja toinen on siinä valinnanvapaudessa se että pitää varmistaa että valinnanvapaudella saadaan itse asiassa palveluntuottajat julkisen valvonnan alle ei huonommin
arvoisa rouva puhemies tiedämme jo nyt että yksityiset terveyspalveluyritykset käärivät meidän verovaroilla voittoja ja siirtävät niitä veroparatiiseihin sosiaalipalveluyritysten puolella on sama kehitys lähtemässä liikkeelle pieniltä yrittäjiltä suuremmat konsernit ostavat yrityksiä ja tekevät isompia kokonaisuuksia ja aivan oikein pääministeri on ollut huolestunut siitä että kansainväliset suuryritykset voivat tulla kaappaamaan meidän verovaroilla rahoitetut sosiaali ja terveyspalvelut te lupasitte että tähän tehdään lainsäädäntö nyt kysyisinkin valtiovarainministeri stubbilta miten te estätte sen että veroparatiisiyritykset tulevat tässä uudessa mallissa

kun tässä pitää kilpailuttaa kunnat eivät voi enää tuottaa mitä tapahtuu henkilöstölle lähihoitajille sairaanhoitajille kätilöille mikä on henkilöstön asema tilanteessa jossa kilpailutus hävitään tämä on äärimmäisen

puhemies niillä kunnilla joissa tällä hetkellä on suuri suuri ruotsinkielinen väestö tai joissa sen osuus on iso on aika hyvät mahdollisuudet järjestää tasavertaiset sosiaali ja terveyspalvelut sekä ruotsiksi että suomeksi nyt kun vastuu siirtyy isoille itsehallintoalueille joilla on erittäin vahva suomenkielinen enemmistö heikkenevät tietysti ruotsinkielisten kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa siihen hoidon järjestämiseen omalla äidinkielellään kysynkin siksi siksi miten vähemmistönä olevan ruotsinkielisen väestön kielelliset oikeudet käytännössä turvataan suunnitelluilla itsehallintoalueilla kun uudistus toteutetaan

arvoisa rouva puhemies hallitus pääsi lopulta strategiseen linjaukseen asiassa jota on veivattu useassa hallituksessa ja monissa työryhmissä ilman hyväksi nähtyä ratkaisua kiitos siitä että syntyi päätös toinen hyvä asia on valinnanvapauden mahdollistaminen vaikka vaikka toisaalta siihen liittyy myös avoinna olevia kysymyksiä esimerkiksi sallitaanko jatkossakin lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan toimiminen sekä julkisella että yksityisellä puolella ja jos näin toimitaan haluaisin kysyä vastaako se vapaan markkinatalouden kriteereihin ja vielä jos näin toimittaisiin esimerkiksi sallimalla julkisen sektorin kiinteistöjen ja laitteistojen laitteistojen tehokasta hyötykäyttöä julkisen sektorin lääkäreille yksityiseen käyttöön esimerkiksi iltaisin peritäänkö silloin käypiä vuokrahintoja vai annetaanko kenties ilmaiseksi jos näin onko se kilpailunäkökulmasta tervettä kilpailua

arvoisa rouva puhemies meillä on tähän asti ollut yhteinen näkemys siitä että ihmisten pompottaminen sosiaali ja terveyspalvelujen viidakossa saadaan vähenemään se on tavoite meillä on tavoite parantaa tilannetta vähentää terveyseroja meillä on tähän asti ollut yhteinen näkemys siitä että oikea hoito ja hoiva saadaan oikeaan aikaan meillä on myös tähän asti ollut laaja yksituumaisuus siitä että suomeen ollaan rakentamassa suomen mallia maailmassa ensimmäisenä sosiaali ja terveydenhuolto yhteen meillä on ollut laaja yhteinen näkemys siitä että palveluketjut on saatava kuntoon jotta yksi rahat tulevat tehokkaammin käytetyksi ja kaksi ihminen joka tarvitsee palveluja ei olisi pompoteltavana meillä on ollut laaja yhteinen näkemys siitäkin että yksikään kunta ei jatkossa yksin ole vastuussa siitä mitä tehdään ja tälle viimeiselle lauseelle se laaja yksituumaisuus on viime talvelta jolloin silloinen hallituksen esitys kaatui eduskunnan perustuslakivaliokunnassa perustuslakivaliokunnassa perustuslakivaliokunta totesi jatkossa yhdenvertaisuuden turvaamisen tässä maassa sote palvelujen osalta on oltava sillä tavalla järjestettyä ettei yksikään kunta yksin ole siitä vastuussa arvoisa rouva puhemies palvelulupaus meillä on palvelulupaus suomalaisille siitä että hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit sosiaali ja terveyspalvelut niitä tarvittaessa saatavilla meidän palvelulupauksemme on perustuslain yhdeksästoista pykälä jolla turvataan rahapussin paksuudesta asuinpaikasta riippumatta terveys ja hyvinvointipalvelut se on jatkossakin se palvelulupaus jonka tämä hallitus antaa ja se on se palvelulupaus jonka me olemme yhdessä antaneet silloin kun perustuslakia on säädetty muutoksen tekee henkilöstö muutoksen tekevät ne ihmiset jotka kentällä arjessaan ovat palvelujen tuotannosta vastuussa kaiken tämän keskellä mitä matkan varrella on tapahtunut meillä on alueita jotka ovat etulinjassa henkilöstö mukana ollen rakentaneet palveluketjuja rakentaneet niitä peruspilareita joilla alueella on päästy eteenpäin sitten valinnanvapauteen on olemassa nuotit joita lähdetään valmistelemaan on ilmiselvää että tulee laatukriteereitä on ilmiselvää että tulee avoimuuden vaatimuksia niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle tämä työ on lähdössä liikkeelle ja sitten milloin alueet päätetään tällä viikolla kunnat alueet saavat lausuntopyynnön jolla on kymmenen viikkoa aikaa sen jälkeen alamme tekemään aluepäätöksiä kun on alueita ja kuntia kuultu
ministeri vehviläinen ja sen jälkeen jatketaan debattia

arvoisa puhemies täällä sekä edustaja pekonen että edustaja niinistö kyselivät tästä yhteydestä sosiaali ja ja terveyspalvelualueitten ja sitten kuntien osalta tässä täytyy olla todella tarkkana että tämä yhteys säilyy ensinnäkin toteaisin niin että jatkossahan kunnilla tulee olemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen omana tehtävänään me totta kai uudistamme myös valtionosuusjärjestelmää tässä yhteydessä

ei ole aivan yksinkertaista mutta sen pitää meillä olla tässä yhteisenä tavoitteena edelleen edustaja niinistö sanoitte tästä nuorisotyöstä varhaiskasvatus mitä on meidän täytyy huolehtia siitä että tämä yhteys todellakin säilyy siinä pitää tehdä tässä jatkokehittelyssä lisää töitä sitten toinen asia liittyen näihin parlamentaarisiin yhteistyöasioihin on tärkeää että tässä sote uudistuksessa on tämä parlamentaarinen seurantaryhmä kyllä sille töitä riittää vaikka ei nyt aloiteta ihan alusta näin se vaan on tässä yhteydessä totean sen että myös muita reformeja on tässä samalla valmistelussa on tämä tulevaisuuden kuntareformi josta on tulossa teille niin pian kuin pystyn vain saamaan aikaiseksi pyyntö parlamentaarisesta työryhmästä eli pohdimme yhdessä mikä se tulevaisuuden kunta on ja siinä yhteydessä pystymme määrittämään yli puoluerajojen myös sitä mikä on tulevaisuuden kunnan ja itsehallintoalueitten välinen suhde

minun henkilökohtainen kantani on että olisi hyvä että me voisimme tätä parlamentaarista yhteistyötä ulottaa myös tähän aluehallinnon uudistukseen ainakin itse ajattelen niin että kun on suuria uudistuksia käsissä niin meidän pitää yli puoluerajojen hakea sellaisia ratkaisuja että nämä meidän uudistukset ja hallinnollisetkin uudistukset pystyvät kantamaan sitten

myös mitä itsehallintoalueet ovat sen perusteella me pystymme tekemään tämän ratkaisun että menemme tähän eurooppalaiseen kolmiportaiseen kansanvaltaiseen malliin meillä on paikallinen taso kunta meillä on aluehallinto kansanvaltaisesti toteutettuna maakuntahallinto ja sitten kolmantena valtiovalta ja me täällä eduskunnassa tässä työssä meillä riittää kyllä yhteistä harjoitusta tuleville kuukausille ja tälle koko vaalikaudelle

miten laadukkaasti tavallinen kansalainen on kiinnostunut siitä mitä tämä maksaa ja tavallinen kansalainen on kiinnostunut siitä miten tätä rahoitetaan sdp tarkoittaa parlamentaarisen valmistelun jatkamisella sitä että näissä asioissa yritetään löytää yhdessä tästä eteenpäinkin yhteistyössä maaliin niin kuin tehtiin viime vaalikaudella ja haetaan järkeviä ratkaisuja erityisesti me olemme esittäneet sitä että rahoitukseen joka on erittäin iso kokonaisuus keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja matti vanhanen on todennut että historian suurin verouudistus on tapahtumassa me haluamme tulla vaikuttamaan mukaan kiinteistöt kiinteistömassat niitten siirtorahoitus henkilöstön asema ovat asioita joissa on järkevää varmastikin kaikkien kannalta että kyetään vaalikausia ylittäviin ratkaisuihin sillä tavalla että niitä voidaan sitten puolustaa yhdessä tästä eteenkinpäin näihin tarvitaan

rouva puhemies tulee hallitus esittämään mitä tahansa mallia hallituksen tulisi muistaa se että meidän sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstö toteuttaa tämän mallin pääministeri sipilä totesitte äsken että henkilöstö pitää ottaa mukaan tähän uudistukseen valitettavasti olette kuitenkin kohdistanut erilaisia toimenpiteitä pakkolakeja joilla heikennetään alan työntekijöiden sitoutumista motivaatiota uudistuksen uudistuksen toteuttamiseen olette esittämässä myös useita lakeja joilla heikennetään sosiaali ja terveysalan työntekijöiden hyvinvointia jaksamista toimeentuloa lomaoikeuksia ja työelämän ja elämän yhteensovittamista arvoisa pääministeri tässä on totaalinen ristiriita kysynkin teiltä vielä

ja samalla toteuttamaan tavoitteenne kahden viiva kolmen miljardin tai kolmen viiva neljän

on annettava vahva tunnustus hallitukselle siitä että on saatu toimiva ratkaisu aikaan tämä ratkaisu noudattaa sitä perusväylää jonka perustuslakivaliokunta

viime vaalikaudella linjasi sen esityksen perusteella mikä mikä oli silloin käsittelyssä josta oli kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys nyt on tärkeää että tässä uudistuksessa päästään eteenpäin nyt on laskettu kivijalka jonka päälle rakennetaan nyt tässä keskustelussa kysytään sellaisia yksityiskohtia jotka ovat tässä työn alla periaatteessa ollaan yhdessä tässä rakennustyössä

kyllä asia on sillä tavalla että meillä voi olla omat mielipiteet mutta ei ole omat faktat asia on sillä tavalla että tätä on yhdessä rakennettava

rouva puhemies tämä kahdeksaantoista alueen malli kelpaa sikäli että nyt alueen asukkaat pääsevät itse vaikuttamaan suorilla vaaleilla siihen ketkä heidän asioistaan päättävät ja toivottavasti myös pääsevät vahtimaan sitä mihin niitä verorahoja käytetään pääministeri vasta että ei toisteta ruotsin virheitä ja se on kyllä hyvä koska ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto totesi että ruotsissa tämä niin kutsuttu valinnanvapausmalli on heikentänyt terveyspalveluiden tasavertaista saatavuutta

virheitä arvoisa rouva
puhemies ensimmäisenä pieni tieto pääministeri sipilälle ruotsissa sote integraatio ei ole tapahtunut samalla tapaa kuin suomessa suunnitellaan sen tapahtuvan toinen asia periaatteellinen kysymys josta se että nyt kun valinnanvapauslainsäädäntöä siinä yhteydessä varmistamaan että yksityiset firmat ovat aidosti yksityisiä firmoja se tarkoittaa ensinnäkin sitä että yksityisten terveyspalveluiden tulee toimia ja pärjätä ilman julkisia verovaroja toinen ne eivät saa tuottaa piilokustannuksia julkiselle sektorille kolme niiden tulee vastata omista virheistään

viisi

arvoisa rouva puhemies tavalliselle kansalaiselle kaikkein mielenkiintoisin asia tässä sotessa on se pääsenkö minä lääkäriin kuinka kauan minä joudun odottamaan meillä on liian pitkään suomessa ollut kohtuuttomia vein viime perjantaina ystäväni täällä uudellamaalla sairaalaan kun häneltä murtui jalka ja hän odotti neljä pilkku viisi tuntia pääsyä lääkärille ja tämä aika on vielä lyhyt nimittäin pitempiäkin aikoja on mielestäni tässä sotessa täytyy lähteä potilasturvallisuus edellä ja tähdätä siihen että me onnistumme ja pystymme todellakin vähentämään myös potilasvahinkoja eikö tämä ole myös hallituksen ja tämän uudistuksen tahtotila että jokainen ihminen saisi hoitoa oikea aikaisesti oikealla ajallaan ja se hoito osuisi oikeaan kohteeseensa mahdollisimman pian ja välittömästi jotta tämä inhimillinen kärsimys ja fyysinen kärsimys vähenisi ihmisen pitää päästä lääkäriin ajoissa

varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä että tämä tärkeä uudistus täytyy saada vihdoin maaliin viime kaudella saimme jo yhteisen esityksen eduskunnalle mikä on ollut varmasti apuna hallituksen nyt tehdessä tätä ratkaisua mutta ei millä tahansa ehdoilla pidä viedä esityksiä eteenpäin varmasti täällä olisi vähän vähemmän näitä kysymyksiä hallitukselle mikäli tämä parlamentaarinen yhteinen valmistelu olisi olisi voinut myös jatkua tämän vaalikauden aikana

niitä säästöjä parhaalla mahdollisella tavalla toteutettuna mutta miten varmistetaan näiden ketjujen saumattomuus nythän uhkaa tulla luukkuja lisää millä tavalla voidaan varmistua siitä että tämä markkinamalli ei valuta meidän veroeurojamme läpinäkymättömällä tavalla yksityisten yritysten voitoksi millä tavalla varmistetaan että järjestäjästä ei tule

tärkeintä on nyt se että tämä uudistus saadaan eteenpäin ja siinä on otettu merkittävä askel kun hallitus on strategisen linjauksen tehnyt on hyvä että täällä opposition puheenvuorotkin pääosin ovat olleet rakentavia toki edustaja lindtmanin puheenvuoron osalta oli hyvä että hän erikseen mainitsi että he ovat valmiita itse puheesta käynyt kyllä mitenkään ilmi mutta käyttäjän kannalta tässä on tärkeintä se että voi valita useammasta vaihtoehdosta perusterveydenhoidon osalta voi valita julkisen julkisen vaihtoehdon voi valita pienen yksityisen kotimaisen monikansallisen voi valita kolmannen sektorin ja käyttäjä varmasti valitsee sen siitä näkökulmasta minkä hän itse kokee parhaakseen ja rahapussin paksuuteen katsomatta voi tämän valinnan tehdä mitä sitten vaativampaan hoitoon tulee niin se varmasti keskittyy harvempiin paikkoihin mutta

arvoisa puhemies tämän keskustelun tarkoituksena oli kaiketi hälventää vääriä mielikuvia mutta kyllä minä nyt olen kauhuissani minä ymmärrän esimerkiksi kuunnelkaa minä kerron miksi minä ymmärrän sen että valinnanvapautta käytetään silloin kun haetaan hammaslääkärille aikaa tai mennään fysioterapiaan mutta edustaja lauslahti

rehula ja mäntylä onko niin että te te olette sopineet kokoomuksen kanssa tällaisesta valinnanvapaudesta myös

kysymys otetaan vaikka neljätoista viiva viisitoista vuotias nuori jolle on etsitty paikkaa virkamiehen voimin miksi me emme ajattele häntä itsenäisenä hänellä on varmasti näkemys siitä mikä on hänen näkökulmastaan paras vaihtoehto se ei tarkoita sitä että hän joutuu lähtemään etsimään sitä paikkaa vaan hänelle tarjotaan joitakin paikkoja joista hän voi valita ja ne ovat valmiiksi tarkistettuja että ne ovat hänen näkökulmastaan niitä parhaita vaihtoehtoja

kyllä tässä nyt on jonkinlaisen pysähtymisen paikka kyllä meistä moni ihmettelee ensinnäkin miksi hallitus aikoinaan valitsi kolmensadan miljoonan sopeuttamistoimien jotka yhdessä jo viime hallituskaudella parlamentaarisesti päätettiin soten tehostamistoimiksi kolme miljardia euroa nyt kun katsoo teidän virkamiesmuistiotanne niin täällä virkamies toteaa teidän omassa esityksessänne että kolmen miljardin kustannussäästötavoitteen saavuttamiseksi on muuten jatkettava priorisointia ja määriteltävä hallitusohjelmassa tarkoitettu julkinen palvelulupaus siten että palvelulupauksen kattama toiminta on osin nykyistä palvelua rajatumpi minusta olisi reilua että suomalaiset nyt kuulisivat

arvoisa rouva puhemies sote uudistuksen tavoitteenahan oli kolme asiaa eli paremmat palvelut kolmen miljardin säästöt ja se että verotus ei kiristy ja keskityn näihin kahteen viimeiseen ensimmäinen liittyy säästöihin paljon hyviä puheenvuoroja on ollut tämän ympärillä me olemme hallituksessa hahmottaneet tämän niin että säästöt eivät tule valinnanvapauden kautta valinnanvapaushan tarkoittaa lisää tasa arvoa parempaa laatua ja lyhyempiä jonoja mutta säästöt tulevat itse asiassa viiden kohdan kautta yksi valtion ohjaus eli järjestämispäätös yhteishankintayksikkö ict ja tukipalvelut

kuten edustaja huovinen tuossa totesi hoitoketjujen integraatio on yksi niistä kokonaisuuksista kolme laajan palvelun päivystys neljä järjestäjän ja tuottajan erottaminen ja viisi kilpailun lisääminen tämä on se joka muodostaa sen viidentoista vuoden aikana tapahtuvan kolmen miljardin euron säästön suhteutettuna tähän päivään toinen kysymys joka on totta kai keskeinen mehän joudumme edelleen valmistelemaan ne yksityiskohdat rahoituksen suhteen valinnanvapauden suhteen ja totta kai itsehallintoalueiden suhteen mutta rahoituksen suhteen totean että meillä on kaksi johtoajatusta tästä ensimmäinen ja siitä me pidämme kiinni että ne kolmen miljardin euron säästöt toteutuvat ja toinen on se että verotus ei kiristy silloin lähtökohtaisesti tämä tehdään sitä kautta että rahoituspäätös on ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta ja sitten kuten pääministerikin totesi selvitämme verotusoikeutta itsehallintoalueille ja tästähän me lähetämme oman esityksen lausunnoille

puolella alkukeväästä viimeisenä huomiona ehkä veronkierto ja edustaja arhinmäen kysymys lähtökohtana valinnanvapaudessa josta varmasti kumpuaa tämä teidän kysymyksenne ovat todellakin ne kolme se lisää tasa arvoa tästä me lienemme kaikki samaa mieltä toinen on se että se parantaa palveluja se on minun mielestäni hyvä tavoite ja kolmas on se että se lyhentää jonoja me olemme puhuneet paljon siitä että kun rakennamme valinnanvapausmallia me rakennamme suomen mallin kuten ministeri rehula tuossa totesi ei ruotsin mallia mutta todettakoon ruotsin mallista sen verran että sen seurauksena syntyi noin kahdeksansataa pientä ja keskisuurta yritystä joista suurin osa oli naisvoittoisia me lähdemme siitä että ihminen valitsee sen palvelun ja uskon että ihminen ei lähde ikään kuin kilpailuttamaan yksityisiä suuryrityksiä siltä puolelta vaan hän katsoo mikä on se paras palvelun tuottaja ja silloin tulen tähän teidän

edustaja huovinen suora vastaus kysymykseenne meiltä ei heru sympatiaa missään olosuhteissa sellaisille yrityksille jotka pakenevat verotusta suomessa ei missään olosuhteissa sen takia meillä on harmaan talouden torjunnan strategia sen takia meillä on verotietojen vaihtoa ja niin edespäin ja viimeinen huomio tähän on se että sotessa oikeasti toimiva kilpailu

arvoisa rouva puhemies ensin kiitos pääministeri sipilälle siitä että olette vasemmistoliiton linjoilla suomalaisten terveys ei saa olla kaupan kansainvälisille veroja kiertäville yrityksille siitä tunnustusta edustaja lauslahdelle ja oikeastaan tähän vielä jatkoksi en tiedä kuinka se sitten toteutetaan ollessamme eussa että tämä kilpailuneutraliteetti voisi toteutua niin etteivät nämä voisi tänne markkinoille tulla mutta satonen ja lauslahti toivat esiin ja korostivat

tätä kansainvälisten yritysten mukanaoloa täällä mutta erityisesti edustaja lauslahti oletteko te todellakin sitä mieltä että neljätoista vuotias joka omassa perheessään lähiympäristön sosiaalisessa vaikutuspiirissään sijoitetaan johonkin voisi valita naapurin sijoituskohteekseen kun se sosiaalinen ympäristö siinä lähipiirissä on juuri se yksi ongelmatekijä sehän tarkoittaisi vähän sitä että koomassa oleva potilas saa kokoomuksen mielestä valita

puhemies minulle iso kuva tässä uudistuksessa on se että me voisimme muutaman vuoden päästä oikeasti puhua kansallisesta terveys ja sosiaalihuoltopolitiikasta esimerkki tunnen suomalaisen koulutusjärjestelmän läpikotaisin sitä arvostetaan ja ihaillaan ympäri maailmaa me olemme pitäneet kiinni siitä että meillä on kansallinen koulutuspolitiikka tasa arvoinen laadukas ja hyvä ketjut toimivat varhaiskasvatuksesta yliopistoon haluaisin nähdä että muutaman vuoden päästä myöskin meidän terveys ja sosiaalipolitiikasta

sen takia minusta on tärkeää että te ministerit nyt puhutte että pitää olla myöskin vahva se on ollut takeena myöskin erinomaisessa kansallisessa koulutuspolitiikassa ja

arvoisa puhemies kaikesta keskeneräisyydestä huolimatta on hieno asia että me olemme tulleet tähän tilanteeseen paljon on vielä tekemistä

mutta kuitenkin ilmapiiri vaikuttaa rohkealta rohkaisevalta paljon yhteisymmärrystä tässä salissa tuntuu olevan on kuitenkin valitettavaa ollut se että matkan varrella sote keskustelussa painopiste on ollut jälkiosassa ehkä liiaksi te osuudessa eli terveydenhuollossa se ymmärretään kyllä koska volyymit ovat sitä luokkaa mutta sosiaalipuolta ei sovi unohtaa jo heikki variksesta pekka kuusesta alkaen on meitä opetettu että hyvin hoidettu sosiaalipolitiikka tasaa terveyseroja

lisää yhteiskunnallista eheyttä ja nyt kun tämä integraatio hoidetaan hyvin tämä mahdollistaa että

arvoisa puhemies olen samaa mieltä että sosiaalipolitiikka pitää nyt muistaa tässä kokonaisuudessa so pitää muistaa eikä pelkästään te sitä mieltä olen myöskin että säästöjä voidaan saada ihan oikeasti aikaan uusilla toimintatavoilla ja allokoimalla resursseja oikein minä olen ennenkin kertonut sen että kaikki mielenterveysjärjestöt haastattelin tässä maassa esimerkiksi ja he kertoivat että resursseja kyllä on mutta ne on sijoitettu vääriin kohteisiin minä väitän että tässä meidän palvelujärjestelmässä säästyy paljon rahaa sillä että ihan oikeasti sijoitetaan oikeisiin kohtiin tätä järjestelmää se ei ole automaattisesti oikein tänä päivänä ja mielenterveyspalvelut on yksi hyvä esimerkki sitten minä haluan nostaa vielä esille kokemusasiantuntijuuden jos me haluamme ihan oikeasti kansalaisen asiakkaan näkökulman hyviin sosiaali ja terveyspalveluihin meidän kannattaa kuunnella myös kokemusasiantuntijoita

osana tätä sote uudistusta ollaan ollaan perustamassa uusi suuri hankintayksikkö joka joka suunnitelman perusteella näyttäisi olevan itsehallintoalueille yhteinen ja valtakunnallinen tämä tietenkin saattaa sitten johtaa kenties siihen että hankintaerät ja kilpailutus kasvavat varsin suuriin eriin ja myöskin tulla varsin suurille yksiköille ja pienet paikalliset toimijat ovat mahdollisesti vaarassa jäädä jäädä sitten ulkopuolelle ja erityisesti kolmannen sektorin pienet toimijat olisinkin halunnut nyt varmistaa arvon ministereiltä millä tavalla nyt huomioidaan se että esimerkiksi sosiaalialalla esimerkiksi sosiaalialalla juuri nämä kolmannen sektorin pienet toimijat ja myöskin pienet yksityiset yritykset tekevät erinomaisen hyvää työtä tarjoamalla vammaisten ja vanhusten hoivapalveluita asumispalveluita ja vastaavaa kuitenkin hankintalain uudistus on tulossa myöskin eduskuntaan elikkä miten nämä asiat huomioidaan näissä kahdessa isossa lainsäädäntöasiassa

paras on hyvän vihollinen tämä sanonta on tullut mieleen kun on katsonut minkälaiseen ratkaisuun hallitus päätyi tässä sote ja aluehallinnon uudistuksessa tässä vaiheessa edellisillä kausilla on yritetty sote ratkaisua monella tavalla tavoiteltu sitä täydellistä mallia mutta sitä ei ole saatu aikaan ja minusta on viisasta että silloin tyydytään jos ei parasta saada toivotaan että tästä tulee hyvä se jää nähtäväksi nyt on hyvin yleisellä tasolla tiedossa millä tavalla hallitus on lähdössä liikkeelle olen taipuvainen ajattelemaan samaan tapaan kuin ministeri rehula että nyt olemme muutamia askelia lähempänä sitä että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle jossakin vaiheessa eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan oikeuskanslerin kertomus vuodelta kaksituhattaneljätoista ja siinä kiinnitetään huomiota lainsäädännön heikkoon tasoon ja siihen että monet hankkeet tulevat hyvin kiireellisinä valmisteltaviksi ja että sen poliittisen ohjauksen ja sitten virkamiesvalmistelun välinen yhteys on hyvin katkonaista ja siitä seuraa sitten hyvin heikkoa lainsäädäntöä

arvoisa puhemies kannattaa muistaa että enää ei puhuta tässä sotesta vaan puhutaan jo oikeastaan ainakin sotelikopelistä kun sosiaali ja terveysratkaisuihin lisätään liikenne koulutus pelastustoimi ja liitot siis vähintäänkin jo sotelikopeli tavallinen suomalainen saattaa olla jo sekaisin näistä termeistä mutta oleellista on se miten tämä vaikuttaa tavalliseen asiakkaaseen jos esimerkiksi on selkäongelma meneekö yksityiselle puolelle tarkoittaako valinnanvapaus sitä että voi mennä yksityiselle puolelle jossa määrätään ultraäänikuvaan magneettikuvaan röntgenkuvaan ja tehdään hoitoja monen tuhannen euron euron edestä vai meneekö julkiselle puolelle jossa yritetään vain hyvin pikaisesti nopeasti hoitaa selkä kuntoon

keskustelussa on unohtunut pari asiaa jotka ovat olleet esillä sote uudistusta pohdittaessa jo paavo lipposen ajoista asti nimittäin yksikanavaiseen rahoitukseen pyrkiminen ja toinen asia kannustavuuden löytyminen näille sote alueille että toiminta olisi tehokasta

ei varmaan paljon ole ole vielä mietitty mutta otan muutaman luvun julkisen terveydenhuollon kustannukset vuodessa ovat neljätoista miljardia euroa kansaneläkelaitos maksaa lääkekustannuksia vuosittain yksi pilkku kolme miljardia euroa kansaneläkelaitos maksaa sairausvakuutuskorvauksia vuosittain

kahdeksansataa miljoonaa euroa entäs jos sairausvakuutus saataisiin toimimaan ja hoitoketjut sujuvasti silloin sairauspäivärahat vähenisivät mahdollisesti myöskin lääkehoidon tarve vähenisi ja kustannukset sitä myöten kysymys nyt sitten hallitukselle kun te olette miettimässä kustannuksia oletteko ollenkaan miettinyt että kustannusvastuu esimerkiksi sairauspäivärahoista voisi olla sote

eri debatteja käydessä hieman pysähtyä ja miettiä miksi erilaisia säästöihin tähtääviä uudistuksia tarvitaan syy on kaikessa yksinkertaisuudessaan siinä että vienti ei vedä kuten hallitus ohjelmassaan myös aivan oikein toteaa kaikella poliittisella päätöksenteolla myös sote ratkaisulla on suora yhteys elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin viennin edistämiseen ja siten uusien resurssien ja työpaikkojen luomiseen esimerkiksi pohjanmaan viennin arvo on korkeampi kuin viidessä muussa maakunnassa yhteensä jo yksin vaasan energiaklusteri vie maailmalle yli kolmekymmentä prosenttia koko maamme energiateknologian viennistä näillä miljardeilla ylläpidetään monia valtionhallinnon maakuntien ja sairaanhoitopiirien palveluja toivon vilpittömästi ja haluan uskoa että hallituksessa ymmärretään mikä merkitys korkean jalostusarvon vientiteollisuudella maamme kannalta aidosti on eikä ainakaan heikennetä julkista perusinfraa kuten keskussairaalapalveluita koko maamme viennin kannalta avainseutuja ilman vientiä ei ole varaa ylläpitää yhdenkään maakunnan palveluja kiitos

rouva puhemies täytyy antaa kiitosta hallitukselle sote ratkaisusta valinnanvapaus soteen on tavalliselle ihmiselle kyllä kova juttu terveyserot pienenevät jonot lyhenevät ja en minä ainakaan ymmärrä sitä miksi jatkossakin pienituloisten lapsiperheiden työttömien ja muiden tulisi jonottaa lääkärille pääsyä niin kuin tällä hetkellä nyt koko osaava henkilökunta saadaan kaikkien suomalaisten käyttöön ruotsissa vastaavalla lainsäädännöllä syntyi kaksisataakuusikymmentäseitsemän uutta terveyskeskusta tässä vastausta esimerkiksi niille jotka ovat huolissaan siitä että palvelut ovat karkaamassa kauemmaksi lisää palveluita on tulossa arvoisa puhemies kysyisin

täyden päivystyksen sairaalaa on tulossa me tarvitsemme kuitenkin enempi synnytyssairaaloita niin voisivatko ministerit hivenen hahmottaa tätä sairaalarakennetta millä tavalla nämä sairaalat tulevat erikoistumaan

puhemies tapaan arjessani paljon sairaita heidän läheisiään ja hoitohenkilökuntaa ja siksikin minua kiinnostaa erityisesti tämä hallituksen lanseeraama palvelulupaus joka kuulostaa kovin kauniilta mutta kyseessä ei ollenkaan ole lupaus vaan kyseessä on uhkaus koska hallituksen omasta aineistostakin käy ilmi että palvelulupauksessa on kyse siitä että julkisia hoitoja pitää rajoittaa nykyisestään rehellisempää olisikin hallitus puhuisi palvelurajauksesta se nostaa kyllä ilmaan ihan keskeisiä kysymyksiä kuka tämän rajauksen tekee tekeekö sen hallitus tekeekö sen aluehallinto kuka päättää saavatko kaikki jatkossa syöpähoitoja kuinka vanhoja kuinka sairaita ihmisiä hoidetaan täällä puhutaan paljon hallinnosta mutta kun hallitus on nostanut esiin priorisoinnin niin ollaan isojen eettisten kysymysten äärellä ja itse en ainakaan kannata sellaista yhteiskuntaa missä ihmisiä pisteytetään vaan kannatan sellaista yhteiskuntaa jossa jatkossakin kaikilla on oikeus hoivaan kaikissa tilanteissa

saakka mutta totean että sitä voidaan kyllä jatkaa jos täällä on keskusteluhalua

arvoisa puhemies täällä selvästi käy ilmi että kokoomuksen edustajat hehkuttavat tämän valinnanvapauden puolesta aivan kritiikittömästi ja kun täällä tuli selviä faktoja ruotsin kokemuksista elekielellään osoittavan että ei taida pitää paikkaansa pääministeri sipilä vakuutti että kun ruotsin mallia katsotaan ja tehdään sitä suomalaista mallia niin otetaan aidosti huomioon ne huonot kokemukset mitä ruotsissa tästä valinnanvapaudesta on tullut mutta kun kokoomuksen edustajilla ei tunnu näistä kokemuksista olevan mitään tietoa kehottaisin arvoisaa pääministeriä nyt ensimmäisenä kopioimaan sekä ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston käsityksiä että thln arvioita ruotsin mallin toimivuudesta ja sen valinnanvapauden ihanuudesta

arvoisa puhemies muutamiin kysymyksiin vastauksia ensinnäkin parlamentaarinen valmistelu aloitetaanko alusta ei todellakaan aloiteta enää alusta seurantaryhmässä on tilaa aktiiviselle vaikuttamiselle luin omassa aloituspuheenvuorossani seurantaryhmän toimeksiannon ja sen toimeksiannon puitteissa meillä on nyt tästä mahdollisuus tehdä yhdessä hyvä edustaja kiuru kolmesataa miljoonaa euroa tässä edessäni edellisen hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ja siellä lukee että julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvu miinus yksi pilkku neljä prosenttiyksikköä bktstä joka on pikkasen vajaa ja se alkaa näin sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta jatketaan stmn ja niin edespäin kuntien roolina oli tästä kahden miljardin osuus eli eli siellä meillä on vielä yhdessä tekemistä edellisen kauden kuntien tehtävien karsinta miljardi ja tuottavuuden parantaminen toinen miljardi kyllä tässä kokonaisuudessa meillä on vielä tekemistä mutta nyt tässä luvussa oli kyllä dekadin virhe

myönnän sen että tässä on olemassa riski jos se toteutetaan huonosti siitä tulee kuluautomaatti jos se toteutetaan hyvin kustannukset putoavat totta kai me haluamme toteuttaa tämän hyvin ja huomioida myöskin ne huonot kokemukset naapurimaissa esimerkiksi ruotsin huonot kokemukset olivat meillä tuolla yön tunteina esillä moneenkin kertaan emme me niitä halua toistaa henkilöstön asemasta on erikseen kirjattu tuolla toteaisin sen että henkilöstön ei kyllä tarvitse olla huolissaan tästä tilanteesta töitä tällä alueella tulee riittämään tämä kolmen miljardin säästö meidän meidän pitää muistaa se että tämä kolmen miljardiakin tarkoittaa sitä että kymmenen vuoden jaksossa kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän kulut kasvavat nolla pilkku yhdeksän prosenttia per vuosi nykyisellä menolla ne kasvaisivat kaksi pilkku neljä prosenttia eli tästä erosta on kysymys edustaja gustafsson vahva valtionohjaus kyllä se tähän sisältyy ja ja se se on selvä asia ihan lopuksi kaikille kiitoksia erinomaisesta keskustelusta tästä tästä saadaan tehtyä yhdessä hyvä se on varma asia tästä saadaan yhdessä tehtyä hyvä meillä on vuosi aikaa siihen kun tämä tulee tänne eduskuntaan käsittelyyn siinä on riittävästi aikaa seurantaryhmälle siinä on riittävästi aikaa kuntien alueiden lausunnoille ammattilaisten lausunnoille tästä tehdään nyt yhdessä hyvä
ministeri rehula kaksi minuuttia sieltä paikaltaan

kaikilla eduskuntaryhmillä on ollut sama aineisto käytettävissään jotkut aineistot jopa kuin hallituksen ministereillä kun asiaa on viety viime viikkoina eteenpäin toisekseen me voimme ihan yhdessä päättää sen millä tavalla me hiihdämme samalla tyylillä samaan suuntaan samaa vauhtia se ykkösasia on se että asuinpaikasta ja rahapussin paksuudesta riippumatta koko suomessa ihmiset naiset ja miehet lapset ja vanhemmat ihmiset voivat olla varmoja siitä että meillä on sellainen perusta jolle jatkossakin palvelut rakentuvat

että niin kauan kunnes eduskunnan puhemiehen nuija on lyönyt pöytään tämän lain valmistumisen merkiksi meillä on avoimia kysymyksiä sitten mistä tulee se kolme miljardia arvoisa rouva puhemies se tulee siitä että sosiaali ja terveydenhuolto on yhdessä se tulee siitä että perustason palvelutoimijat saavat erityistasolta erikoissairaanhoidosta apua sinne perustasolle tehdään sote yhdessä toisekseen aivan keskeistä on että me saamme tiedon kulkemaan kahdesta näkökulmasta johtamisen näkökulmasta palvelutarpeiden näkökulmasta ja sitten on se että kun me liikumme itse kukin paikasta toiseen jos me palveluja tarvitsemme ei tarvitse faksilla lähettää papereita paikasta toiseen niin kuin tänä päivänä tapahtuu johtaminen muutos muutoksen johtaminen tapahtuu joka tapauksessa kentällä ja alueilla vaikka me tekisimme mimmoisen lain muutoksen johtaminen tapahtuu ammattilaisten toimesta kentällä yhteisen tekemisen lisääminen on asioita jotka pitää keskittää ohjaus valtion vahva ohjaus kilpavarustelu pitää saada loppumaan seinien rakentamiseen ja sitten se ydin sisällöt ratkeavat ihan siellä arjen tasolla hoidon ja hoivan parissa
ministeri mäntylä kaksi
arvoisa puhemies aloitan tässä oikeastaan vastaamalla edustaja salosen tekemään erittäin tärkeään kysymykseen nimenomaan näistä lastensuojelun asiakkuuksista kuten kaikki tiedämme ja edustaja salosellakin on kokemusta ihan näistä sosiaalipuolen asioista tiedän että on vahva ammattitaito sieltä niin kannan ja jaan tämä huolen jonka nostitte esiin äsken tässä tässä kysymyksessänne kaikki kaikki lastensuojelun parissa töitä tehneet tietävät hyvin että nämä lastensuojelun asiakkuudet ovat hyvin monimuotoisia siellä on hyvin erilaisia tarpeita hyvin erilaisista lähtökohdista lapsen kodin ulkopuolinen sijoitus on aina raskas päätös se on sitä inhimillisesti lapselle nuorelle ja perheelle lähtökohdan täytyy olla aina se että ammattilaiset ovat ne tahot jotka tekevät sen päätöksen siitä mikä on paras ratkaisu juuri tälle nuorelle tai lapselle minä katson asian näin että tämä on asia jota ei voida tehdä markkinavoimien ehdoilla lasta täytyy kuulla nuorta täytyy kuulla perhettä täytyy kuulla mutta viimesijainen päätös on aina alan ammattilaisella toinen asia on sitten tämä että tämän hallituksen tavoite tässä sote uudistuksessa on myös se että me tulemme pitämään huolta näistä erityisen haavoittuvista ryhmistä kaikilla niillä keinoilla joita meillä on täällä viitattiin hankintalainsäädäntöön sitä uudistetaan siellä on käyty paljon keskusteluja myös tämän lainvalmistelun osalta kuinka turvataan ja voimmeko me turvata nimenomaan nämä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ryhmät kolmas asia vielä tähän loppuun tästä ruotsin mallista se on nimenomaan pitkälti terveydenhuollon rahoitusmalli ja nyt täytyy muistaa että me olemme tekemässä sote uudistusta johon tietenkin meidän pitää myöskin tämä sosiaalihuollon puoli pystyä silloin sujuvasti yhdistämään ja myöskin näkemään ne haasteet joita ruotsissa on kohdattu

arvoisa puhemies todella ne tavoitteet mitkä ministeri rehula tässä me kyllä jaamme se mitä olen yrittänyt kysyä on se niin kuin pääministeri sanoi että siellä yön tunteina mietittiin kyllä tätä ruotsia ja nyt se uusi elementti mikä tässä todella nyt tuoda tämä aika markkinavetoinen malli miten vastaatte asiantuntijoiden kritiikkiin siitä että nyt tämän uuden elementin myötä on riski että ne hyödyt sieltä palveluketjujen parantumisesta jäävät saamatta eli että pompottelu ei vähene vaan se lisääntyy sitten se mihin te ette myöskään vastaa ja minä toivon että

palvelulupaus palvelulupaus joka tulevaisuudessa annetaan on nykyistä rajatumpi eli mitä tämä

tyytyväinen ministeri mäntylän vastaukseen kyllä todella tärkeää asiaa lastensuojelukysymystä jonka edustaja lauslahti täällä aloitti

laajentaisin tätä nyt ylipäätänsäkin tähän koko sote uudistukseen ja siihen kuinka nyt sitten ollaan käyttämässä yksityisiä palveluita näiden palveluiden tuottajina meillä sosiaali ja terveyspalveluissa on lukuisa määrä palveluita joissa joudutaan tekemään viranomaispäätöksiä joissa viranomainen joutuu ottamaan sen vastuun

arvoisa puhemies pääministeri sipilä tosiaan totesi omassa puheessaan että että valinnanvapauden käyttö tulee olemaan pääsääntö perustasolla mutta mitä tulee erityistasoon niin valinnanvapautta käytetään siellä minne se soveltuu tähän tähän saakka voimme olla vihreiden eduskuntaryhmässä samaa mieltä tietyillä reunaehdoilla myös tuolla perustasolla mutta minulle on nyt tullut vahvasti semmoinen käsitys että hallituksessa ei vallitse yksimielisyyttä eikä myöskään hallituspuolueiden kansanedustajien kesken siitä mitä valinnanvapaudella tarkoitetaan ja mitä siitä on sovittu on juuri näin että lastensuojelussa sosiaalipalveluissa

jäsen arvoisa
arvoisa puhemies kuntoutus kokonaisuudessaan kuuluu sote ratkaisun piiriin nykymuodossa kuntoutus on monikanavainen rahoitukseltaan ja siirtyminen yksikanavaisuuteen aiheuttaa lisää taloudellista huolta koska moni kuntoutuskeskus on hyvin vaikeissa taloudellisissa vaikeuksissa vaikeavammaisten kuntoutus on vähentynyt kylläkin monimuotoinen työelämään liittyvä kuntoutus on lisääntynyt mutta se on avomuodossa nämä ovat sellaisia yhteisiä tekijöitä jotka aiheuttavat kuntoutuslaitoksissa miten he pärjäävät tulevaisuudessa minun mielestäni jatkovalmisteluissa on hyvin tärkeätä se että säilytetään aito vahvuus näillä kuntoutuskeskuksilla käytetään niitä hyödyksi paljon paljon tyylikkäämmin ja monimuotoisemmin kuin nykyisin eri sairaanhoitopiireissä on eri käytäntö toiset käyttävät hyvin

ministeri rehulalta vastaus yksi minuutti
rouva puhemies keskusteleminen on helpompaa jos ja kun meillä on samat sanat ja on luettu samat paperit ja samat pohjat jatkossakin tässä maassa julkinen valta vastaa siitä että palvelut ovat saatavilla julkinen valta julkinen viranomainen vastaa viranomaispäätöksistä eihän tätä voi sen selkeämmin sanoa kuin että on se peruspohja joka meillä on kaikissa tilanteissa niissäkin tilanteissa joissa meillä luodaan suomen malli valinnanvapauteen juuri muun muassa siksi että tässä on nyt sote sosiaalihuoltokin on mukana viranomainen tekee viranomaispäätökset piste

puhemies ministeri rehula miksette voi sanoa että edustaja lauslahti on ymmärtänyt asian täysin väärin nyt jää vielä sellainen kuva että kokoomuksella on tässä asiassa erilaiset tavoitteet ja että neuvotteluissa on sovittu tästä valinnanvapaudesta jotain sellaista mikä vielä on jatkotoimien ja jatkoneuvottelujen varassa ja se on kyllä hyvin pelottava asia minä tiedän että että ministeri mäntylä mäntylä sanoi asian juuri juuri niin kuin se on ja ja olen olen siitä hyvin kiitollinen paljon jääkin nyt sitten teidän ministereiden varaan että pidätte kiinni tästä koska selvästi teillä hallituksen sisällä on nyt vielä asiassa keskenänne sopimisen varaa edustaja lauslahdelle pitää vielä sanoa miksi neljätoista vuotias ei voi valita neljätoista vuotias on lapsi lain mukaan neljätoista vuotias on lapsi on eri asia kuulla lapsen mielipidettä häntä koskevassa asiassa kuin siirtää vastuu lapsen valvonnasta ja päätöksestä hänelle toivon että tutustutte sisältöihin ennen kuin esitätte tällaisia asioita koska tällaiset lausunnothan saavat koko sosiaalipuolen

tässä on nyt käynyt täysin selväksi se että nämä viranomaispäätökset tehdään viranomaisten toimesta ja se asia on ihan yksiselitteinen tässä halutaan nyt sotkea tätä valinnanvapautta tällaisiin yksittäisiin tapauksiin jotka ovat tietenkin poikkeuksia siitä pääsäännöstä se on ihan selvä mutta haluaisin myös korjata sitä sitä väärää käsitystä joka täällä on aiemmin ollut että tämä johtaisi siihen että meillä olisi vain näitä isoja monikansallisia yrityksiä toimimassa täällä julkisen rinnalla näin ei ole olen hyvin läheltä seurannut sitä miten pienet vanhustenhoitolaitokset ovat tässä nykyjärjestelmässä pärjänneet ja hoitajavetoiset paikat jotka ovat inhimillisiä ja jonne ihmiset haluavat mennä eivät ole pärjänneet tässä kilpailussa nykyjärjestelmässä kun kunnat ovat ne kilpailuttaneet vaatineet

mutta jatkossa kun valinnanvapaus muuttuu niin että käyttäjä pääsee itse valitsemaan entistä enemmän se

mittava loikka vielä edessä olevassa sote maratonissa nyt on mentävä eteenpäin eikä taaksepäin kuten sdp esittää nyt on päästävä maaliin ja luulen että se sairaanhoitaja oli vihainen sdplle eikä hallitukselle totean myös sen että valinnanvapauden laajentaminen on askel kohti muita länsimaita tämä sote on suomalainen innovaatio mutta valinnanvapaus toteutuu jo muissa länsimaissa ja sinne on mentävä mutta totean tässä että aivan selvää on että julkinen valta kantaa päävastuun siitä että tasavertaiset palvelut ovat saatavilla ihan jokaiselle kun teemme sitä suomen mallia valinnanvapausmallia on tärkeää että julkinen valta määrittelee sen valikon mitkä palvelut ovat valittavissa selkeät laatukriteerit ja sen

jos täyttävät nämä tiukat kriteerit jotka julkinen valta asettaa ja ihminen voi

on vielä puututtava tähän kysymykseen tästä valinnanvapaudesta sen osalta että kun täällä kerrotaan nyt näistä säästöistä joita tällä uudistuksella ihan ymmärrettävästi haetaan niin ei voi olla niin että tämä valinnanvapaus on ikään kuin sellainen avoin piikki kaikille käyttää näitä palveluita muutenhan olemme tilanteessa jossa kustannukset todellakin lähtevät lapasesta siksi pitää olla tietenkin selkeät kriteerit sille ketkä voivat näitä palveluita tuottaa mutta edelleen jää kysymykseksi tämä miten te ministeri rehula varmistatte sen ettei tästä järjestäjästä joka on vastuullinen näissä asioissa tule tällaista kilpailutuskeskusta joka ei pysty hallitsemaan sitä että ne palveluketjut ovat saumattomia tämä on sen ihmisen kannalta kaikkein oleellisin kysymys ja siihen ei ole vielä tullut vastausta

rouva puhemies jo keskustelun alkuvaiheessa vasemmalta kysyttiin että kenen valinnanvapaus asiakkaan vai yrityksen asiakkaan potilaan asiakkaan uskokaa nyt sitten julkinen valta tietysti kuten edustaja sarkomaa tässä kertoi määrittää laatukriteerit ja määrittää mitä se saa veronmaksajalle maksaa tämä on kaiken perusta sen jälkeen potilas nimenomaan potilas asiakas on se joka valitsee äänestää jaloillaan minä en ymmärrä mitä te demarit siinä vastustatte että pienituloinenkin ihminen pääsee valitsemaan lääkärin tähän saakka tämä mahdollisuus on ollut muilla kuin pienituloisilla puhemies minulla ei näy kelloa puhemiestäkään selvä jatketaan sitten sosialidemokraatit te maalaatte tällaista mörökölliä seinälle kuka tahansa saa valita milloin tahansa mistä tahansa minne tahansa ei tällaista ole kukaan esittänyt totta kai me saamme kustannukset ampumaan taivaisiin jos me teemme tällaista mallia mutta kun me emme tee ottakaa se mörökölli sieltä seinältä pois ei tarvitse edustaja salosen eikä kenenkään muunkaan enää kauhistua mitä ruotsin kokemukseen tulee niin totta kai me otamme oppia se on naapurimaa lähin maa totta kai me otamme oppia emmekä halua toistaa niitä virheitä mitä on tehty niin kuin sanoin kustannukset saadaan ampumaan taivaisiin jos tämä asia hoidetaan huonosti mutta kuten pääministeri ja muut sanoivat me haluamme hoitaa asiat hyvin me haluamme tehdä järkevän suomen mallin emmekä toistaa esimerkiksi ruotsissa tehtyjä virheitä

on minun mielestäni tosi hämmentävää

tästä tosi paljon ja monella eri foorumilla ja edelleen minulle on erittäin epäselvää tämän edustaja zyskowiczin puheenvuoron jälkeen miten tämä valinnanvapaus nyt sitten tapahtuu valitseeko jokainen ihminen aamulla herättyään sairaana että mihin minä tänään hakeudun hoitoon kenellä on kokonaisvastuu tästä ja tämähän on juuri se kustannuksia lisäävä malli toisaalta silloin tiedotustilaisuuden jälkeen reilu viikko sitten ensin ministeri rehula puhui nimenomaan yksilön valinnanvapaudesta ja jo kymmenen minuutin päästä samalla kanavalla edustaja saarikko puhui palvelusetelimallista näitä malleja on monia ja valinnanvapaus voidaan toteuttaa hyvin mutta nyt onkin todella tärkeää että me todella tiedämme millä tavalla tämä toteutetaan kuka valitsee mitä valitsee ja keneltä valitsee

tarkoittaa että kuka tahansa aamulla päättää että minä menen sakari oravan leikattavaksi turkuun ja sitten minä lähetän laskun jollekin sote alueelle niin ei tietystikään kukaan ei ole tämmöistä esittänyt missään ei ole tällaista ajateltukaan vaan ajateltu on että järjestämisvastuussa oleva sote alue joka on vastuussa siitä palvelun järjestämisestä sen toimivuudesta hoitoketjujen toimivuudesta ja niin edelleen luonnollisesti myös asettaa tiettyjä laatukriteerejä ja se asettaa myös totta kai hintakriteerejä mitä se palvelu saa julkiselle sektorille maksaa näissä puitteissa tavalla jota ei ole vielä yksityiskohtaisemmin päätetty luodaan se valikko josta se asiakas se potilas sitten valitsee voiko hän joka päivä vaihtaa lääkäriä ei voi tässäkin julkinen valta tulee asettamaan järkevät rajoitteet

kyllä tässä nousee esille se kysymys että kenen vapaus valita miten valita kun esimerkiksi tuolla pohjoisessa raukoilla rajoilla ei ole tarjontaa syrjäkylillä ollaan liian köyhiä ja kipeitä että voitaisiin valita ruotsista kuulee esimerkkejä joissa myös terveyskeskukset ovat ryhtyneet valikoimaan ne haluavat hyvien alueiden työikäisiä jos ihmisellä on useita sairauksia tai hän tarvitsee paljon hoitoa tai hän on huonommalta alueelta terveyskeskukset ovatkin yllättäen täynnä eikä sinne saa aikaa tämäkö on sitä kokoomuksen valinnanvapautta

edustaja zyskowicz juuri äskeisessä puheenvuorossaan todisti sen että hallitus tavoittelee ruotsin mallia jonka tunnen erittäin hyvin mutta arvoisa puhemies täällä on annettu vaikutelma että tämä valinnanvapaus olisi joku autuaaksi tekevä malli tai se olisi joku trendi mutta on hyvä katsoa miten niissä maissa joissa terveydenhuolto toimii erittäin hyvin asiat on järjestetty tanskassa ja norjassa koko terveydenhuolto myös työterveyshuolto hoidetaan julkisin ruotsissa ollaan palauttamassa kaikin voimin julkisiin käsiin erityisesti sosiaalipalveluita esimerkiksi kanadassa jossa toimivat palvelut hyvin ne tuotetaan kokonaan julkisesti jopa new yorkin kaupunginvaltuusto päätti vastikään että jatkossa terveydenhuollon sijoittajat ovat vain non profit organisaatioita

puhemies risikko todisti tämän televisiossa viime viikolla keskustelussa

vastaajakaarti on hieman ohentunut mutta pätevyys on silti säilynyt ja uskallan laajentaa aihepiiriä hieman omaan ammattikuntaan elikkä pelastustoimi tulee tähän mukaan ja siellä sairaankuljetus ensivastetoiminta sieltähän saadaan näitten sairaalasiirtojen vähentymisen myötä myös sitten säästöjä mutta myös tämä synergiaetu pelastustoimen sisällä on minun mielestäni huomioitava kysymys kuuluukin nyt kuunnellaanko pelastustoimea ja ja myös sen operatiivista puolta tässä valmisteluvaiheessa riittävästi ja toinen kysymys mikä menisi vähän toiselle ministerille uudistetaanko hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti pelastustoimen

tässä on nyt väännetty tästä valinnanvapaudesta ja siitä mitä se oikeastaan tarkoittaa tässä sote ratkaisussahan on vahva kirjaus siitä että yksilön valintamahdollisuuksia tuetaan palveluiden yhtenäisillä kriteereillä ja valintaa tukevalla tiedolla

minä haluan vielä sen lisäksi muistuttaa että meidän pitää myös tietää mitä tehokkuudella ja tehostamisella tarkoitetaan terveydenhuollossa tuote ei ole se leikkauskäynti tai tutkimus vaikka niitä tällä hetkelläkin mitataan vaan meidän pitää jatkossa mitata niin kuin rehula tässä on sanonutkin niitä asioita joilla mitataan saatavia terveyshyötyjä niitä potilaan terveyshyötyjä pyytäisin vielä teitä avaamaan ministeri rehula niitä

laadullisia mittareita kun te niihin jo viittasitte ja meillä ei niistä ole ihan välttämättä aivan tarkkaa tietoa

olen sote seurantaryhmässä saanut lukea ja tutustua ja perehtyä aivan samoihin asiakirjoihin kuin arvostamani ministeri rehula kun äsken puhuttiin kolmen miljardin euron säästötavoitteesta ministeri rehula

ne asiat mitkä mainitsit pitävät paikkansa mutta jätit mainitsematta tämän priorisoinnin palveluverkon karsimisen ja palvelutarjonnan rajaamisen ne kuuluvat yhtä lailla osaksi sitä pakettia tämä olisi rehellisyyden nimissä myös hyvä mainita ja mitä tulee tosiaan tähän lainsäädäntöön jolla estetään kansainvälisiä suuryrityksiä saamasta ylivaltaa suomen sosiaali ja terveyspalveluista tämä on hyvä tavoite mutta kuten on käynyt esille mikään lainsäädäntö ei suoraan estä tätä toki voi järjestää kilpailutuksen niin että pienillä ja paikallisilla on mahdollisuus voittaa näitä kilpailutuksia mutta mikään lainsäädäntö ei estä sitä hauki ilmiötä jossa yksi iso toimija syö pienet toimijat pois markkinoilta

on hyvä että saadaan potilas takaisin keskiöön ja tietotekniikka isännän paikalta takaisin rengin paikalle niin että hoitaja ja lääkäri voivat keskittyä potilaan hyvään kohtaamiseen kuuntelemiseen tutkimiseen ja hoitamiseen tietokoneen hoitamisen sijaan potilaiden oikeuksista valinnanvapaudesta ja hyvästä hoidosta halutaan huolehtia niin elämän alku kuin loppupäässäkin se on henkilökunnan kunnia asia pääministeri sipilä sanoi että olemme matkalla kohti eurooppalaista virtaviivaista systeemiä se on oikein hyvä sillä itsestäni tuntuu että ainakin joissakin asioissa olemme suomessa edelleen enemmänkin muinaisessa neuvostosysteemissä kuin läntisen euroopan linjassa jossa kaikkien niin potilaiden kuin henkilökunnankin ihmisoikeudet huomioidaan ja ne toteutuvat olisin kysynyt pääministeri sipilältä mutta nyt kysyn ministeri rehula suoraan toteutuvatko jatkossa suomessakin ja suomen sotessa potilaiden oikeuksien lisäksi myös hoitohenkilökunnan perusihmisoikeus

sote uudistus on saavuttanut sellaisen tilanteen jossa ruvetaan sisältöä rakentamaan kunnilta siirtyvät kaikki sosiaali ja terveydenhuollon tehtävät uusille sote alueille kunnille jäävät periaatteessa vain terveyden edistämisen tehtävät joka on äärimmäisen tärkeä tehtäväalue mitä paremmin onnistumme terveyden edistämisessä sen vähemmänhän meillä on sitten sairastavuutta ja ihminen elää terveempää elämää minkä

kunnalle jäävän terveyden edistämisen tehtävän ja tämän sote alueen välille jonkunasteinen toimiva yhteys minusta terveyden edistäminen on niin tärkeä asia ja me omassa elämässämmekin voimme sen tehdä yhä paremmin ja elää terveemmin ja pidemmin onko tällaista siltaa rakennettu tai ollaanko sitä rakentamassa

tässä aikaisemmin saimme kuulla ministeri rehulalta että kunnat saavat nyt lausua näistä alueista ja se on hyvä asia vielä jäi kuitenkin avoimeksi se kysymys minkä minä ja edustaja blomqvist muun muassa asetimme tullaanko tekemään kielellisten vaikutusten arviointia elikkä se on siinä mielessä perustavaa laatua oleva kysymys että kaikki tiedämme että kun olemme sairaita kun tarvitsemme vanhustenhuoltoa tai kun tarvitsemme sosiaalihuoltoa niin meille jokaiselle on tärkeätä että saamme puhua omaa äidinkieltämme siihen ei kelpaa mikään google translate vaan siihen tarvitaan sitä kieliosaamista sen takia on tärkeätä että hallitus arvioi millä tavalla ne kielelliset oikeudet voidaan toteuttaa parhaimmalla tavalla

puhemies vielä palaan tähän keskusteluun jonka edustaja zyskowicz täällä otti esille ja väitti että me tässä piirrämme jotakin mörökölliä tästä valinnanvapaudesta näinhän ei asian laita ole tässä on joku väärinymmärrys nyt en tiedä millä kielellä pitää puhua että tämä voisi avautua paremmin kyse on siitä että sen yksittäisen ihmisen asian hoitamiseksi hän tarvitsee usein monia erilaisia palveluita sen ketjun tulee olla mahdollisimman saumaton paitsi että se on potilaan ja asiakkaan etu se on myös kustannusten kannalta järkevää nyt minun pelkoni ja meidän pelkomme täällä on se että näitä luukkuja tulee lisää tässä järjestelmässä jos ajatellaan näitä sote alueita olipa niitä sitten kahdeksantoista tai viisitoista tai kaksitoista

hyvin selväksi tämän keskustelun perusteella että kukaan ei oikeastaan vielä tiedä mitä tämä valinnanvapaus käytännössä tulee tarkoittamaan ja ottaen huomioon kuinka keskeinen osa se on tätä kokonaisuutta ja miten paljon uhkakuvia ja riskejä siihen sisältyy on oikeastaan aika hälyttävää että hallituksen sisälläkin on näin merkittäviä näkemyseroja siitä miten sitä tullaan toteuttamaan haluaisin oikeastaan kysyä ministeri rehulalta milloin me tulemme saamaan vastauksia siihen miten tämä suomen tuleva malli tulee eroamaan tästä ruotsin mallista jonka ongelmat pääministerikin omassa puheenvuorossaan nosti esille

puhemies oppositiolle kyllä sanoisin että älkää peljätkö valinnanvapausmallia ei olla vielä tehty täällä on hyvin monta kertaa sanottu että nämä pääperiaatteet on päätetty ja nyt tuohon valmisteluun lähdetään haluan sanoa sen että selvää on että tuon mallin on oltava huolella tehty tutkimustietoon kansainvälisiin kokemuksiin perustuva sellainen suomen malli että sote uudistuksen tavoitteista tasavertaisista palveluista selkeistä hoitoketjuista ja kustannustehokkaasta palvelutuotannosta voidaan pitää kiinni se on aivan selvä mutta kun kaikissa muissa maissa valinnanvapaus toteutuu jos puhutaan länsi euroopasta niin kysyn sanokaa ihan suoraan onko niin että te ette kannata ihmisten valinnanvapautta yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista haluaa valita palvelut nyt hallitus on siitä yksimielinen ja toivoisin että myös oppositio sanoisi haluatteko te ottaa askeleen länteen vai haluatteko te pitää sellaista järjestelmää kuin suomessa nyt on että ihmiset odottavat

kyllä minulla huoli nyt kasvaa valinnanvapautta vastaan meillä ei ole mitään ja yksityinen palveluntuottaja on hyvä renki mutta erittäin huono isäntä minun huoleni kasvaa nyt siitä että kun hallituksessa on niin hajanaiset käsitykset siitä mitä tämä malli tulee olemaan niin tässä on kohta isännän paikka otettu tänä aikana kun me täällä kinastelemme eduskuntasalissa kun minä

hallituksen ulostuloa tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeri stubb sanoi että tulee täysi valinnanvapaus kansalainen voi valita vapaasti yksityisen ja julkisen välillä saman tilaisuuden jälkeen suorassa lähetyksessä olin edustaja saarikon kanssa keskustelemassa ja kysyin tätä samaa kysymystä häneltä hän alkoi puhua palvelusetelimallista nyt kuulemme täällä edustaja zyskowiczilta että on tulossa tämmöinen akk reditointilistausmenetelmä eli ruotsin malli ja sitten samanaikaisesti sanotaan että tullaan ruotsin ongelmat ja ja vaikeudet selvittämään mutta ruotsissa parasta aikaa selvityksiä tehdään ja raportit tulevat vasta ensi vuoden puolella ja lausunnolla huhtikuussa

toivoisin että tässä salissa käytäisiin analyyttistä keskustelua siitä mitä tämä valinnanvapaus tarkoittaa asia argumentti ei ole sanoa esimerkiksi että valinnanvapaus on käytössä muissa maissa tai että pitää ottaa askel länteen kyllä ihmiset ansaitsevat sen että täällä käytetään asiallisia perusteluita ja mielestäni tässä keskustelussa nyt suurin ongelma on se että hallitus ei näköjään ole päättänyt miten valinnanvapaus toteutetaan tai sitten te ette meille sitä kerro kysynkin pitääkö anteeksi voisitteko kuunnella kun minulla on

pitääkö opposition tehdä nyt esimerkiksi välikysymys tästä aiheesta jotta te tuotte meille sitten vastauksen ja kerrotte mitä valinnanvapaus teille teille tarkoittaa pääministeri on on kertonut että se se tarkoittaa sitä että sillä parannetaan palveluiden saatavuutta mutta se ei vielä riitä kuten ollaan täällä todettu niin esimerkiksi sosiaalipalveluiden avaamiseen liittyy monenlaisia viranomaisvastuita kysymyksiä siitä miten sitten taataan että potilastiedot ovat kaikkien saatavilla ja niin edelleen tähän ette ole

rouva puhemies minun mielestäni edustaja alanko kahiluoto nosti esille sen valinnanvapaudesta mitä olisin kyllä toivonut ja edellytänkin että kyllä hallituksen pitää pystyä yksilöimään sitä hieman tarkemmin ettei se ole niin hajanaisen tiedon varassa että hallituspuolueitten kansanedustajat ovat täällä vähän niin kuin varpusparvi lentelevät sinne tänne ja eivät oikein pysty sanomaan ja kertomaan mistä tässä on kysymys mutta olisin kysynyt

käsitelty ja meillä on on termeinä laajan palvelun suppeamman palvelun yksiköitä ja yksiköitä joissa on erityisiä kokonaisuuksia kuka määrittelee sen missä kannattaa asua jos on aivohalvauksen tai sydänkohtauksen vaara onko eri päivystysalueilla erilainen mahdollisuus pysyä hengissä jos sellaisia tiettyjä palvelukokonaisuuksia ei pystytäkään turvaamaan joka puolella suomea

kun tätä keskustelua kuuntelee niin kuulostaa vähän siltä kuin meillä tällä hetkellä olisi kaikki julkisella puolella ja nyt ollaan tekemässä sitten yksityistäminen uskon että ei nyt kumpikaan ääripää pidä laisinkaan paikkaansa vaan todetaan se että meillä on paljon tänä päivänä yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaalipuolen palveluntarjoajia minua itseäni huolettaa nyt eniten se että kun täällä pääministerin ilmoituksessa lukee että perustetaan itsehallintoalueiden omistama valtakunnallinen yhteishankintayksikkö niin kyllähän se kuulostaa siltä että se on iso valtakunnallinen yksikkö ja huolettaa se millä tavalla sosiaalialan toimijoita jotka tänä päivänä tarjoavat niitä palveluita voidaan ottaa huomioon siellä maaseudulla haja asutusalueilla on vaikka kuinka paljon niitä jotka elävät sillä että heillä on tietty rajattu joukko potilaita ja asiakkaita heidän leipänsä tulee siitä ja he tarjoavat hyviä laadukkaita sosiaalialan palveluita mutta jos mennään valtakunnallisiin yksiköihin niin eihän heillä ole mitään mahdollisuuksia olla mukana haluaisin nyt kuulla mikä tämä valtakunnallinen hankintayksikkö oikein on täältä ikävä kyllä ministeri rehn jo väistyi paikalta mutta varmasti ministeri rehula pystyy tähän asiaan

arvoisa puhemies on selvää että täälläkin on nyt keskusteltu pääasiassa tästä sote osuudesta tähän uudistukseen kansalaistenkin näkökulmasta se on varmasti tärkein osuus miten me pystymme turvaamaan sen että jatkossakin päästään lääkäriin ja hoitoketjut ovat sujuvia mutta haluan lausua aivan erityisen kiitoksen hallitukselle siitä että tässä samassa yhteydessä tehtiin kyllä merkittävä päätös perustaa nämä itsehallintoalueet jotka ovat monialaisia itsehallintoalueita niin että siirretään myös itsehallintoalueille maakuntaliittojen tehtävät pelastustoimi

kiitosta ja saa kiitosta tuolla maakunnissa tiedän että alueet ovat erittäin motivoituneita lähtemään omalta osaltaan tähän valmistelutyöhön mukaan jossa luodaan tällaiset monitoimi itsehallintoalueet haluan kuitenkin ottaa lopuksi vielä yhden asian esille ja se on se että kun puhutaan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta niin ei tule luoda kuitenkaan systeemiä joka luo esteen sille että jos kunnat ja alue haluavat siirtää itsehallintoalueelle niin se ei olisi mahdollista

faktaa tämän keskustelun osalta on nyt varmaan se että yhteistä näkemystä ja linjausta ei ole valinnanvapaudesta ja ja se keskustelu jatkuu tämän syksyn aikana mutta fakta on myös se että että kymmenen prosenttia sosiaali ja terveyspalveluiden asiakkaista tuottaa kahdeksankymmentä prosenttia meidän kaikista kustannuksista ja tästä kymmenestä prosentista kaksi kolmasosaa

tämä kertoo siitä minkä takia sosiaali ja terveyspalveluita on kehitettävä kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti nyt jos nämä sosiaali ja terveyspalvelut pilkotaan eri tuottajille ja ja asiakkaan valinnanvapautta laajennetaan lähes kaikkiin tilanteisiin niin kysyn ministeri rehulalta miten näissä tilanteissa huolehditaan ettei asiakas juokse palveluyksiköstä toiseen riippuen siitä mitä hän haluaa ja sitten kuinka hallitus turvaa sen että tämä kokonaisvaltainen suunnittelu

palvelu asiakkaalle pystytään tarjoamaan

arvoisa rouva puhemies kaikki varmaan täällä kannattavat sitä että potilailla tai asiakkailla on entistä parempi valinnanvapaus kaikki kannattavat sitä että hoitoon pääsee nopeammin ja tätä pyritään rakentamaan kysymys joka on huolta herättänyt on se että on niin hyvin erilaisia näkemyksiä tästä valinnanvapauden toteuttamisesta jopa pääministeri sipilä itse on todennut että on riski siitä että kansainväliset suuryritykset tulevat kaappaamaan haltuunsa suomen verovaroilla rahoitettavat sosiaali ja terveyspalvelut ja pahin skenaario on se että yksityinen monopoli tai duopoli ottaa ottaa nämä haltuun ja vielä kaiken lisäksi toimii veroparatiiseista käsin olen nyt viimeksi kyselytunnilla ja tänään uudestaan valtiovarainministeri stubbilta kysynyt miten tämä ja vastaus on ollut pitkä ja leveä ei mitään hajua ministeri rehula onko teillä nyt käsitystä siitä miten huolehditaan siitä etteivät nämä suuret yritykset tule kauppaamaan meidän sote palveluita ja ettei voittoja siirretä veroparatiiseihin

kuten on käynyt ilmi tästäkin keskustelusta auki on vielä todella paljon isoja asioita ja siellä työpöydällä on vielä paljon paljon isoja kysymyksiä joihin ratkaisuja etsitään yhdessä myös siinä parlamentaarisessa työryhmässä johon kaikki voivat osallistua

itsehallintoalueet todella toimivat asiakaslähtöisesti ja tärkeä osa tätä sopimusta on myös evoluutiolauseke joka käytännössä tarkoittaa sitä että suurempiin suurempiin alueisiin siirrytään vaiheittain ja tämä nyt määritelty viisitoista on maksimi

puhemies koen että

uudistus on vielä raameissaan tai kivijalkoja ollaan rakentamassa mutta se varsinainen työ on edessä monta asiaa on auki niin kuin täällä on käynyt ilmi rahoitus henkilöstö valtionosuudet eläkevastuut se mikä on valinnanvapauden sisältö oikeasti se mitä haluan tässä yhteydessä painottaa on se että julkisten hyvinvointipalvelujen terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen puolestapuhujia pitää olla tässä salissa toisaalta pitää olla vahva valtionohjaus jo yksinomaan sen tavoitteen kannalta että kokonaisveroaste ei nouse tämän hankkeen myötä eikö niin se mihin haluan kiinnittää erityistä huomiota on että tähän rakennettiin myös nämä itsehallintoalueet ja sinne sisällytetään paljon muitakin tehtäviä kuin sote tehtäviä kun näin on olisi ollut viisasta että olisi katsottu koko hallintoa valtionhallintoa aluehallintoa kuntahallintoa ja sen keskinäistä työnjakoa ja mietitty sitä kokonaisuutta parlamentaarisen työn

minä toivon että uudessa sotessa toteutuisivat paremmin lastensuojelun ja lastensuojelun sijaishuollon palveluketjut päätöksenteko yhteiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys ministeri mäntylä tuossa sanoi että on aina traagista kun joudutaan lapsi sijoittamaan kodin ulkopuolelle mutta nyt kannattaa muistaa se toinenkin puoli on erittäin traagista että meillä erittäin moni lapsi myös joutuu jäämään sietämättömiin olosuhteisiin omaan kotiinsa aivan liian pitkäksi aikaa niin että hän on niin vaurioitunut että häntä ei enää oikeastaan voida kuntouttaa juuri missään eli pitää huomata lapsen hätä pitää saada lastensuojeluun lisää panoksia osaamista yhteisiä pelisääntöjä tästä on tehty kaksi erinomaista työtä toimiva lastensuojelu ja lastensuojelun laatusuositus ja minä toivoisin että nyt nämä vihdoinkin jalkautettaisiin ja otettaisiin käyttöön lapsi on tärkein tässä eivätkä eivätkä biologisten vanhempien oikeudet ne ovat suomessa tässä tapauksessa aivan liian

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on selväksi käynyt se että valinnanvapauden hyvä toteuttaminen on keskeisessä asemassa että ihmiselle saadaan turvattua hyvät lähihoivapalvelut parhaimmillaan saamme uusia kotimaisia hoiva alan pienyrityksiä mutta huonoimmillaan multikansalliset yritykset valtaavat markkinat ja vievät voitot veroparatiiseihin kyllä näen että on varmasti järkevää myös käydä läpi verosuunnitteluun liittyvää lainsäädäntöä mitä parannettavaa sieltä löytyy pääministeri sipilä totesi avauspuheenvuorossaan myös että yhteensopivat tietojärjestelmät ovat olennainen ja keskeinen osa uudistusta ja näinhän onkin kysyisin tästä mallilla on järjestelmien eteneminen ja suunnittelu meillähän on esimerkiksi viime kaudelta jo voimassa oleva päätös kansallisesta palveluväylästä joka olisi viron mallin mukainen kymmenennen road tyyppinen

arvoisa rouva puhemies anteeksi

joku yritti tavoittaa minua haluan myös kiittää hallitusta siitä että tämä sote uudistus on nyt laitettu liikkeelle matka on pitkä ja tiellä on monta kiveä siirrettävänä soten onnistuminen onkin nyt pitkälti kiinni

hallituksen kyvystä sitouttaa eri toimijat yhteistyöhön näiden isojen kysymyksien ratkaisemiseksi enkä millään pysty näkemään että onnistuminen on mahdollista ilman kaikkien poliittisten ryhmien osuutta ja yhteistyötä onkin ollut hyvä täällä huomata että täällä on hyvin laaja näkemys siitä että tämä koko uudistus on toteutettava yhdessä yksi merkittävimpiä pullonkauloja tulee olemaan eri tietojärjestelmien yhteensovittaminen monet kunnat ovat käynnistäneet omia uudistuksiaan jotka ovat jo loppusuoralla ne eivät ole pieniä ne ovat miljardiluokan investointeja ohjelmistoihin ja ne pitäisi ottaa käyttöön jo hyvin pian kysynkin millä aikataululla näihin asioihin aiotaan puuttua että nämä uudistukset eivät mene finaaliin vahingossa

on pakko vielä tarttua tuohon pääministerin huomioon minulle se tuli yllätyksenä että että keskusta olisi ollut valmis säästämään viime kaudella sotesta enemmän kuin tämä parlamentaarinen porukka antoi ymmärtää sen sijaan ymmärrän sen että viime hallituskaudella jouduttiin teknistä kehystä tarkistamaan myös tämän sote uudistuksen osalta mutta nyt minun huoleni on se rautalangasta vielä väännän tämän että jos kerran on niin että soten säästötavoitteeksi on asetettu kolme miljardia euroa niin me ehkä vielä niukasti voisimme ajatella että tällä oikea aikaisella hoidolla palveluihin pääsyllä ja integ raatiolla voitaisiin tämä saada aikaan mutta sen sijaan tämä hallituksen

kovasti oli riidelty siitä kuinka monta tällaista aluetta suomeen tulee joissa näitä palveluita järjestetään ja tuotetaan sen sijaan me huomasimme että nythän ei enää puhutakaan muutamasta kymmenestä vaan sadoista uusista toimijoista

he toimivat ja millä toimivallalla he tulevat tähän vaarantavat tämän integraation sen takia pelkoni on että tämä kolmen miljardin säästö jää toteuttamatta ja palvelulupaus muuttuu palvelurajoitukseksi ja säästätte entisestään

voitte olla aivan varmoja että sote keskustelu jatkuu myös muina päivinä nämä kolme henkilöä ovat edustaja kalli edustaja zyskowicz ja edustaja uotila

arvoisa rouva puhemies olin aika yllättynyt kun täällä oppositio eräässä vaiheessa otti sen moodin että tämä keskustelu olisi paljastanut valtavia näkemyseroja hallituspuolueiden piirissä tämän valinnanvapauden osalta itse en ole tällaista huomannut mutta totta kai kun tämä valmistelu on vasta vaiheessa tänä päivänä on paljon kysymyksiä jotka tähän liittyvät ja joihin ei ole vielä vastausta mutta hallitus on yhteisessä linjauksessaan tämän valinnanvapausajattelun perusraamit lyönyt kiinni oli hienoa kuulla että vasemmallakin valinnanvapautta kannatetaan kukaan ei ole ajamassa sellaista mallia jossa saa valita mitä tahansa mistä tahansa koska tahansa ja lähettää laskun jonnekin mitä tulee näihin valtaviin yksityisiin yrityksiin jotka vievät kaiken niin vastuullinen potilas saa ottaa senkin huomioon valitessaan että hän ei puliveivaajia halua suosia

ministerin vastaukseen ja todella niin kuin sanoin nyt on käyty keskustelua kolme tuntia eli puoli tuntia enemmän kuin oli aikaisemmin suunniteltu jatkamme tästä sitten seuraavina päivinä
arvoisa rouva puhemies hoitoketjusta sen verran että täällä puhuttiin jonkin aikaa sitten siitä mikä on terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän toiminnan rooli aika paljon ollaan oltu huolissaan siitä koska liikunta tiedän että arvoisa ministeri on liikuntaihmisiä on oleellinen osa terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää toimintaa niin kuin tiedämme liikkumattomuus ja vähäinen liikunta aiheuttavat miljardien kustannukset yhteiskunnalle joka vuosi nyt tässä on tulossa viisitoista suuraluetta mikä on kuntien rooli missä on vastuu liikunnasta liikunnan ennalta ehkäisevästä vaikutuksesta terveyden edistämisestä millä tavalla tämä organisoidaan siten että

ja edustaja lindtman lopettaa tämän

tämä markkinamalli tai valinnanvapaus on herättänyt kysymyksiä ja on tullut erilaisia tulkintoja jos puhutaan siitä mistä keskusta puhuu että julkinen yksikkö voi täydentää palveluja tai kilpailuttaa laadulla tai tarvittaessa antaa palveluseteleitä niin siihenhän me emme välttämättä edes tarvitse uutta lainsäädäntöä vai mihin tarvitaan jos sitten kyse on siitä niin kuin on kuultu puheita että pääsee jatkossa täysin jonottamatta lääkäriin silloin se viittaa vähän enemmän siihen mitä edustaja zyskowicz täällä puhui mutta jos voi koota tätä keskustelua niin voi todeta että hallitus on asettanut itselleen todella kovat tavoitteet stubb on sanonut että jatkossa pääsee jonottamatta lääkäriin palvelut paranevat terveyserot kapenevat ja vielä säästyy kolme miljardia jäämme odottamaan ja annamme panoksen niillä käytettävissä olevilla työkaluilla joita meillä on ja toivomme että suostuisitte niitä vähän

täällä on

aikana erittäin sovittelevia ja yhteistyöhakuisia puheenvuoroja mutta sitten on ollut hieman toisenkinlaisia puheenvuoroja semminkin kun sana ei on ollut käytössä enemmän kuin se että olisi edes tässä keskustelussa jonkin verran yritetty minä odotan erityisesti sosialidemokraattien valinnanvapausmallia te olette itse asiassa sen täällä luvanneet tänään koska te olette sanoneet että te kannatatte sitä että ihmisten valinnanvapautta lisätään odotan sitä hetkeä kun tässä päästään keskustelemaan myös siitä mikä on sosialidemokraattien valinnanvapausmalli toisekseen tähän valinnanvapauteen liittyen nyt on yritetty väkisin vääntämällä saada hallituksen rivejä rikki siitä mitä on sovittu tai jätetty sopimatta valtiovarainministeri stubb sanoi ensimmäiseksi ratkaisun synnyttyä jonot terveyskeskukseen häviävät mitä hän tarkoitti sillä hän tarkoitti sitä että käytettävissä olevat lääkäriresurssit käytetään niin että ei tarvitse enää jonottaa mutta hänhän ei sanonut sitä että voi avata minkä oven koska sattuu tahansa toisekseen jos maltatte lukea ei analysoida tarvitse koska on niin suuri väärin ymmärtämisen vaara tämän hallituksen linjauksen puolentoista viikon takaa niin täällä sanotaan selkeästi kohdassa valinnanvapaus että käyttäjä valitsee itse toisekseen ja aivan olennainen kysymys tämänkin päivän keskusteluun viitaten muutokset valmistellaan hallitusohjelman mukaisessa aikataulussa osana sote ratkaisua siten että hallituksen esitykset annetaan mahdollisimman pian sote järjestämislain jälkeen niin että monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva ja valinnanvapautta laajentava lainsäädäntö saadaan voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista

mitä sisältöön tulee jos yhtään perehtyy minkä tahansa maan valinnanvapausmallien filosofiaan niin me emme jatkossa tarvitse palveluseteliä lainkaan tai sitä tullaan tarvitsemaan vain erikoissairaanhoidossa joiltakin osin palveluseteliin joka meillä tänä päivänä on niin jos meillä tulee valinnanvapaus emme tarvitse palveluseteliä koska ne ohjurit ja draiverit tulevat sitten tämän valinnanvapauslainsäädännön mukaan ja välihuutona miten se rajataan me olemme linjanneet seitsemäs yhdettätoista kellonlyömällä nolla nolla piste viisikymmentä että valmistellaan se mahdollistaa sen että käyttäjä itse valitsee palveluiden julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä tähän tulee yhtenäiset laatukriteerit ja tähän tulee valintaa tukeva julkinen tieto on useita asioita jotka ovat täysin välttämättömiä ottaa huomioon kun ollaan tilanteessa ennen kuin tämä laki on valmis lähtien esimerkiksi siitä että piikki auki meillä on jatkossakin budjettilimiitti toisekseen ihan vähäpätöinen lause ei ole tässä kolmessa ja puolessa liuskassa se missä sanotaan että ja julkisia varoja käyttävän toimijan on avattava oma laatu ja kustannusrakenteensa ei ole ihan pikku asia sitten arvoisa rouva puhemies muutama muukin asia tässä on tullut esille ja yksi kenties eniten kiinnostava aihe ja eniten väärinymmärryksiä ja hämmennystä sisältävä asia on se

svenskfrågor ensinnäkin meillähän on jatkossakin maassa yksi paikka jossa tehdään vain ja ainoastaan tietyt asiat eli hus jatkossakin lasten sydänleikkaukset ja niin edelleen tehdään vain yhdessä paikassa sitten meillä tulee olemaan viisi yliopistollista sairaalaa joitten kesken tehdään työnjako seitsemän kautta kaksikymmentäneljä eli hus oli yksi neljä päälle ja sen lisäksi hallitus on linjannut sen että niin sanottuja full service päivystäviä sairaaloita on kaksitoista ja sen että muissakin nykyisissä keskussairaaloissa on seitsemän päivystystoimintaa meillä on lisäksi aluesairaaloita ja jatkossa tämän aparaatin soittamisen kannalta on välttämätöntä että myös paikallisella tasolla entistä enemmän on seitsemän kautta kaksikymmentäneljä päivystystä tämä vaatii työnjaon millä aikataululla tämä syntyy aluepäätös syntyy kymmenen viikon lausuntokierroksen jälkeen tässä nyt sitten näitten päivystävien sairaaloitten osalta vetoan myös alueisiin että olisi sallittua alueella niin kuin esimerkiksi varsinais suomessa on katsottu miten nämä menevät

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies onko elämää soten ulkopuolella

indeksisidonnaisuudesta luovuttaisiin opintorahan määriä ei enää tarkistettaisi ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakuusitoista kel indeksin muutoksen perusteella minkä jälkeen opintorahan määrä ei enää seuraisi elinkustannusten kehitystä opintorahan perusmääriä ja siihen vanhempien tulojen perusteella tehtäviä korotuksia on ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattaneljätoista alkaen korotettu lukuvuosittain kansaneläkeindeksin muutoksen perusteella viimeisin korotus on tehty lukuvuoden kaksituhattaviisitoista alusta ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattaviisitoista lukien

on tasoltaan varsin matala ja varsinkin kaikista heikoin toisen asteen opiskelijan tuki ei riitä turvaamaan perustoimeentuloa opintorahan tason jäädessä jälkeen yleisestä kustannustason noususta joutuvat opiskelijat osallistumaan entistä enemmän palkkatyöhön opintojen ohella jolloin opiskeluajat pitenevät no tämäkään ei ole linjassa linjassa hallituksen kaavailemien opintoaikojen lyhennysten kanssa

erottamisesta yleisestä elinkustannusten kehityksestä tämän jälkeen opintotuki on ainoa varsinaiseksi toimeentulomuodoksi tarkoitettu tulonsiirto jonka määrä ei seuraa yleistä kustannuskehitystä on selvää että opintotuen indeksisidonnaisuuden poistaminen heikentää pidemmällä aikavälillä opintotuen riittävyyttä ja voi jo vaikuttaa perustuslaissa turvattuun mahdollisuuteen saada varattomuudesta huolimatta kykyjensä ja tarpeidensa mukaista opetusta kun kustannustaso nousee opintotuen indeksisidonnaisuuden poistaminen lisää siten eriarvoistumista suomalaisessa yhteiskunnassa mielestäni opintotukea tulisi myös uudistaa siten että siitä tulisi mahdollisimman yksinkertainen ja tasa arvoinen järjestelmä arvoisa puhemies edellä sanomani perusteella ehdotan että lakiesitys hyväksytään muutoin mietinnön mukaisena paitsi yhdestoista pykälä muutettuna seuraavasti pykälä opintorahan määrä uusi momentti edellä yksi ja kolme momentissa säädettyjä opintorahan määriä korotetaan kunkin lukuvuoden alusta lukien siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa

säädetään euromäärät pyöristetään lähimpään senttiin

arvoisa rouva puhemies kiitän edustaja gustafssonia äärimmäisen tärkeästä ja hyvästä puheenvuorosta voin omalta osaltani kannattaa tehtyä esitystä ja hämmästelen hieman sitä missä on opetusministeri missä ovat hallituksen rivit muutama täältä löytyy voin saman saman tien hämmästellen seurata että hallitus esittää opintorahan poistamista kansaneläkeindeksistä tietääkö edustaja zyskowicz esimerkiksi sitä että hallitus siis leikkaa jo tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella olevilta ihmisiltä ja tietääkö vaikka edustaja zyskowicz tässä vaiheessa mitä tämä tarkoittaa koulutuksen tasa arvolle mitä tämä tarkoittaa koulutuksen saavutettavuudelle

arvoisa rouva puheenjohtaja tein vuonna kaksituhattakymmenen lakialoitteen jossa esitin opintotuen sitomista kansaneläkeindeksiin samalla esitin myös opintotuen tason nostamista asumislisän maksamista myös oppilaitoksen lomakuukausilta ja vanhempien tulojen vaikutuksen poistamista opintotuen myöntämisperusteista silloin laki aloitteen perusteisiin kirjoitin opiskelijoiden opintoraha on riittämätön opiskelijan toimeentulon takaamiseksi kouluttamisen ja tutkinnon opiskelemisen on oltava mahdollista ilman velkaantumista varakasta taustaa tai opiskeluilta ajan vievää työntekoa nämä perusteet ovat edelleen voimassa arvoisa rouva puhemies hallitusneuvotteluissa vuoden kaksituhattayksitoista keväällä saatiin aikaan päätös jota opiskelijat olivat yrittäneet ajaa jo vuosikymmeniä opintotuki oli tuolloin ainoa etuus jota ei ollut sidottu kansaneläkeindeksiin edellinen hallitus oli sitonut lapsilisän ja nyt vain neljä vuotta myöhemmin hallitus on poistamassa indeksisidonnaisuuden opintotuesta ja myös lapsilisästä jota keskusta piti erityisen suurena voittona silloin arvoisa rouva puhemies tämä indeksiinsitomispäätös oli suuri saavutus opiskelijajärjestöjen työlle ja myös meidän tärkeitä tavoitteita neuvotteluissa ja silloin harva olisi uskonut että tilanne on se että täysimääräinen indeksi tuli vain yhtenä vuonna sen jälkeen stubbin hallitus leikkasi indeksiä ja nyt sipilän hallitus on poistamassa indeksin kokonaan

ei pienennetty sen sisällä tehtiin muutoksia muun muassa se että maksettavia opintotuen tukikuukausia vähennettiin mutta vastaavalla summalla opintorahan tasoa korotettiin arvoisa puhemies pidän sitä yhtenä vasemmiston saavutuksista viime kaudella että opiskelijat ja opintotuki säästyivät leikkauksilta mutta kun nyt koulutuslupauksen siivittäminä hallitukseen marssivat keskusta kokoomus ja perussuomalaiset ne lupaukset joita kuvien kera annettiin ennen vaaleja unohdettiin täysin arvoisa rouva puhemies indeksisidonnaisuuden poistaminen merkitsee sitä että opintotuki opintoraha tulee jäämään jälkeen joka ikinen vuosi siltä ryhmältä jonka tulotaso on jo nyt köyhyysrajan alapuolella itse asiassa pelkkä opintoraha ja asumislisä yksissään eivät riitä edes kattamaan opiskelijoiden keskimääräisiä asumiskustannuksia jotka ovat tällä hetkellä noin viisisataakaksitoista euroa kuukaudessa

indeksin poistaminen on täysin väärä päätös se on kohtuuton päätös ja se on julma päätös mutta tämä ei yksin edes riitä kokoomukselle ja opintotuesta vastaavalle ministeri grahn laasoselle nimittäin lisäksi hallitusohjelmassa suunnitellaan säästöjä opintotuesta tällä hallituskaudella seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla ja pidemmällä aikavälillä sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla

mahdollisuutta täysipäiväiseen opiskeluun vaan edellyttää sitä että tehdään töitä ja opiskellaan mitä pystytään töiden ohessa

arvoisa puhemies tämä on surullinen päivä opiskelijaliikkeelle opiskelijoille ja opiskelijoiden asiaa kannattaville ja pahoin pelkään että se ei tule jäämään ainoaksi surulliseksi päiväksi tällä hallituskaudella opintotuen indeksiin sitomisen puolesta kampanjoitiin monta vuotta ennen kuin päätös sitomisesta vihdoin saatiin aikaiseksi viime hallituskauden loppupuolella moni tässäkin salissa istuva edustaja on mukana marssimassa indeksiin sitomisen puolesta päätös oli merkittävä voitto opiskelijaliikkeelle jonka keskeisiä tavoitteita se on ollut kauan tämä etuus ei ehtinyt elinkustannusten nousua seurata kun sipilän hallitus on nyt ensimmäisinä opintotukitoimenpiteinään perumassa tämän päätöksen tämän esityksen myötä opintotuen indeksitarkistukset jäävät kahden vuoden mittaiseksi ajaksi historiaan tämän päätöksen opiskelijoista tehdään taas ainoa väestöryhmä jonka ensisijaiseksi etuudeksi tarkoitettu tuki ei seuraa yleisen kustannustason nousua lainkaan tämä ei ole yhdenvertaista eikä se ole oikeudenmukaista palataan siis vuotta kaksituhattaneljätoista edeltäneeseen tilanteeseen jossa opintorahan reaaliarvo ja ostovoima koko ajan kehittyvät negatiivisesti arvioidaan että vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi vuoteen kaksituhattaseitsemän opintorahan ostovoimasta suli viidennes mitään muita perusteluita kuin säästöt tälle huonolle ja epäreilulle päätökselle ei myöskään anneta hallituksen esityksen mukaan opintotuen indeksisidonnaisuuden lakkauttamisen tarkoituksena on vähentää indeksikorotuksista aiheutuvia valtion opintotukimenoja ja siten osaltaan panna täytäntöön hallituksen päättämiä julkisen talouden välttämättömiä sopeutustoimia mutta mikäli välttämättömiä säästöjä haetaan miksi opintotuen osalta ei sitten toimita niin että jäädytetään indeksi määräajaksi säästövaikutukset olisivat samat mutta toimenpiteenä se mahdollistaisi helpommin indeksitarkistuksiin palaamisen kun taloustilanne parantuu miksi nimenomaan nuorille ja lapsille tarkoitettujen etuuksien eli ja lapsilisien kohdalla poistetaan indeksisidonnaisuus pysyvästi opiskelijaliikkeen toinen keskeinen tavoite on ollut vanhempien tulojen vaikutuksen poistaminen itsenäisesti asuvien täysi ikäisten opiskelijoiden kohdalla hallituksen esityksessä on myönteistä että tähän ongelmaan puututaan tulorajoja korottamalla kolmetoista prosenttia koko ongelmaa ei olla kuitenkaan edelleenkään poistamassa tilanne suomessa tulee tämän muutoksenkin jälkeen edelleen olemaan se että itsenäisesti asuvien täysi ikäisten korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen ei vaikuta vanhempien tulojen taso mutta itsenäisesti asuvien täysi ikäisten toisen asteen opiskelijoiden kohdalla vaikuttaa tämä ei perustuslakivaliokunnan mielestä edelleenkään ole hyvin sovitettavissa perustuslain yhdenvertaisuussääntelyyn lopputuloksena saadaan siis tämän esityksen myötä tilanne jossa hallitus on palauttamassa meidät siihen eriarvoiseen tilanteeseen jossa opiskelijat ovat ainoa ryhmä jonka toimeentulo ei seuraa elinkustannustason muutosta ja jossa muualla kuin korkeakouluissa opiskelevia edelleen kohdellaan eriarvoisesti korkeakouluissa opiskeleviin nähden näistä syistä kannatan edustaja gustafssonin tekemää muutosesitystä ja tulen kannattamaan huomennakin

arvoisa rouva puhemies ei

vastustatte sitä että tämä indeksisidonnaisuus poistetaan jos me ajattelemme lähivuosien tulevaisuutta opiskelijoiden osalta niin on ennustettu että kansaneläkeindeksi tulee olemaan ei pelkästään ensi vuonna vaan tulevinakin seuraavina lähivuosina joko nolla tai miinusmerkkinen joten lyhyellä aikavälillä opposition vaihtoehto tulisi leikkaamaan opintotukea eikä parantamaan siten opiskelijoiden asemaa tältä osin arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä tämän indeksin lisäksi esitetään että opintotuen sidonnaisuutta vanhempien tuloihin silloin kun kysymys on toisen asteen kahdeksantoista ja yhdeksäntoista vuotiaista opiskelijoista tullaan lieventämään niin että näitä tulorajoja tullaan korottamaan kolmellatoista prosentilla tämähän on asia johon myös edellinen hallitus puuttui lieventämällä tätä asiaa korottamalla näitä tulorajoja se oli erittäin hyvä päätös ja tämä hallitus jatkaa edelleen oikeaan suuntaan niin että kolmellatoista prosentilla nämä tulorajat tulevat korottumaan tähän asiaanhan on puuttunut aikoinaan myös perustuslakivaliokunta joka on selkeästi todennut että ei ole perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan kuudennen pykälän kanssa kanssa sopusoinnussa se ajatus että opiskelijat asetetaan eriarvoiseen asemaan sen perusteella opiskelevatko he toisella asteella vai korkealla asteella kun tätä sivistysvaliokunnan mietintöä lukee siellä

nostetaan esille eduskunnan lausuma jossa sanotaan että valiokunta kiinnittää huomiota siihen että tämä hallituksen esitys

parantaa opiskelijoiden asemaa nykytilaan verrattuna ja on myös sopusoinnussa siinä mielessä perustuslakivaliokunnan lausunnon kanssa kysymys ei ole siis niinkään siitä asuuko opiskelija kotona vai vai poissa kodista tai siitä että asetetaan iän perusteella opiskelijat eriarvoiseen asemaan vaan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota ennen muuta siihen että opiskelijoita ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella opiskelevatko he toisella asteella vai korkeakouluasteella

tämä hallituksen esitys on kaikilta osin hyvä ja kannatettava täällä

arvoisa puhemies kyllä minun täytyy sanoa edustaja lohi että hyvää teidän puheenvuorossanne oli se että kiinnititte huomiota tähän perustuslailliseen lausuntoon siitä että toisen asteen opiskelijoita ja korkeakouluopiskelijoita ei pitäisi kohdella eri tavalla opintotuen ja opintososiaalisten etujen suhteen sitä mekin kannatamme valitettavaa vain on ollut se että julkisen talouden jakovara

ihmisten tueksi perusturvan tueksi nämä tuet pysyvät ikään kuin aina siinä kyydissä missä sitten joka tapauksessa eläminen ja muu kallistuu nyt minä ymmärsin tämän kyllä siitä näkökulmasta että te halusitte suojella sitä kulmaa ettei käy opiskelijoille niin ettei saa enää ollenkaan samanarvoista opintotukea kuin ennen mutta silloinhan olisi pitänyt hallituksen ryhtyä toimiin jolloin näitä olisi korotettu eikä siihen että selitetään täällä että indeksi pitää leikata jotta ihmisille jäisi edes saman verran käteen tässähän on koira haudattuna te leikkaatte tämän suuren historiallisen uudistuksen viime kaudelta että lopulta saatiin nämä opintososiaaliset edut sidottua indeksiin

arvoisa rouva puheenjohtaja edustaja lohi ei ollut tarkkakorvainen eikä tarkkanäköinen lukiessaan opposition vastalausetta nimittäin siinä luki

korotetaan kun aikaisemminkin on ollut joitain kertoja että kela indeksi olisi ollut miinusmerkkinen niin silloin on tehty jäädytyspäätös jolloin tuki ei laske no mitä teki nykyinen hallitus päätti jäädyttää kaikki indeksit mutta purki tämän päätöksen kun huomasi että indeksi on miinusmerkkinen eli te tulette käymään työttömien eläkeläisten kukkarolla ettekä tee sitä päätöstä joka itse asiassa tässä vastalauseessa on joka on esimerkiksi vasemmiston vaihtoehtobudjetissa koskaan ei mennä miinusmerkin puolelle arvoisa puhemies puhemies sen sijaan päätös tästä korottamisesta toisen asteen opiskelijoiden kohdalta on hyvä ja oikea toimiessani opintotuesta vastaavana ministerinä teimme merkittävät korotukset tähän

arvoisa puhemies kuten tuossa puheenvuorossani sanoin niin jos tätä indeksisidonnaisuutta ei olisi purettu tosiasiassa olisi käynyt niin että opintotuki olisi ensi vuonna laskenut nolla pilkku neljä prosenttia totta kai sen olisi voinut jäädyttää mutta oleellista ei ole perusturvan kannalta se onko se sidottu indeksiin vaan oleellista on tosiasiassa absoluuttinen taso kun ajatellaan vaikkapa viime hallitusta niin te kyllä sidoitte lapsilisän indeksiin mutta samalla sitä leikattiin tosiasiassa ja tämä kertoo esimerkkinä sen että oleellista ei ole lapsilisien indeksisidonnaisuus vaan se tosiasiallinen taso mikä tehdään me laitamme nyt suomea kuntoon ja meidän harras toiveemme on se että kun tämä onnistuu niin meillä talous olisi aika pian siinä kunnossa että me voisimme tehdä etuuksiin niihin etuuksiin jotka sitä eniten kaipaavat myös tasokorotuksia

arvoisa puhemies nämä negatiiviset indeksithän ovat tämmöinen poikkeus joka johtuu tästä yleisestä huonosta taloustilanteesta oikeudenmukainen tapa toimia tässä tilanteessa erityisesti jos on niin kuin edustaja lohi huolissaan ilmeisesti opiskelijoiden toimeentulosta olisi jäädytys miksi hallitus ei toiminut näin silloin kenenkään tuen taso ei laskisi nämä säästövaikutukset olisivat samat mutta silloin kun taloudellinen tilanne kohenee niin se olisi mahdollistanut sen että palataan näihin

arvoisa rouva puhemies todellakin on tärkeää että se eriarvoisuus mikä toisen asteen ja ja korkeakouluasteen välillä on pienenee mutta täällä oppositio aivan väärin argumentein loi mielikuvaa siitä että nyt opintoajat ensi vuonna ja seuraavana vuonna pitenevät sen takia että indeksijäädytys tehdään kun tosiasiassa nyt ei lasketa indeksien

huonoimmillaankin sitten jos se indeksi jossain kohtaa alkaa purra ei ole todellakaan kysymys isoista rahoista totta kai pitkässä juoksussa opintotuet saattavat jäädä jälkeen mutta jos taloustilanne paranee ja suomi tästä nousuun lähtee niin varmasti yksi asia jota tullaan sitten harkitsemaan on se voidaanko opintotukia aikanaan korottaa
vielä vastauspuheenvuorot krista kiuru edustaja lohi ja ja edustaja arhinmäki sitten listaan

on tosi iso arvovalintakysymys jo se että te jäädytätte useita indeksejä mutta nyt kun tässä olisi sitten mahdollisuus jäädyttää ei käy vaan te halusitte varmistaa että se että opintotuen pitkän perspektiivin pitkän aikavälin kestävyys voisi säilyä pois tätä minä en voi ymmärtää miksi miksi te teitte tämmöisen arvovalinnan jos ei eduskunnassa käydä tätä keskustelua niin tämä on aivan uskomatonta ja sitten minä haluan sanoa toisena näkökulmana että minä uskon että ben zyskowicz varmasti kannattaa sitä

niin minä olen tosi syvästi huolissani siitä että jos opintotukijärjestelmästä haetaan sellaista reformia ja ja uudistusta jossa sataviisikymmentä miljoonaa lähdetään hakemaan tuottoa valtion kassaan niin näillä ihmisillä jotka elävät opintotuella ei ole minkäänlaista tulevaisuusperspektiiviä varsinkaan kun tämä hallitus on päättänyt että missään nimessä tämä opintotuki ei voi ajassa säilyä vaan tässä puretaan tämä historiallinen viime kauden päätös

arvoisa puhemies hallituksen suuri arvovalinta on se että me laitamme suomen kuntoon ja tässä työssä joudutaan tekemään leikkauksia ja nipistyksiä vähän kaikkialta mutta kun minullakin on opiskelijapoika niin ei häntä kiinnosta mikään indeksi häntä kiinnostaa reaalinen ostovoima opintotuessa ja se paranee ensi vuonna eikä heikkene kuten te väitätte täällä tämä on se tosiasia me pysäytämme velanoton suomessa meidän tarkoituksemme on pysäyttää velanotto mutta sosi alidemokraatit ja vasemmisto ovat ottamassa velkaa lisää sehän on se minkä joutuvat tulevat sukupolvet maksamaan tulevaisuudessa ja tämä on se suuri arvovalinta että me emme syö nyt tulevien sukupolvien pöydästä

ei sidottu indeksiin se tarkoitti sitä että opintotuki ja ja opintoraha jäivät koko ajan jälkeen yleisistä kustannuksista se tarkoitti sitä että kun lopulta tehtiin viidentoista prosentin korotus vuoden kaksituhattaseitsemän vaalien jälkeen niin sekään ei edes ottanut kiinni sitä aukkoa joka oli syntynyt pitkässä juoksussa nimenomaan tarvitaan indeksi siihen että opintorahan ja opintotuen taso ei jää auttamattomasti jälkeen tämä on se mitä haetaan esityksellä silloin jos menee miinusmerkkiseksi jäädytetään niinhän hallitus tekee toimeentulotuen osalta mutta kaikkia muita etuisuuksia nyt leikataan mutta ei jää tämmöistä pitkää häntää joka on erittäin vaikea saada korjattua edustaja kalmari itse en ainakaan puhunut siitä että tämä indeksiin sitominen on se joka vie mahdollisuuden opiskelulta ja pakottaa työntekoon vaan se seitsemänkymmenen miljoonan euron leikkaus jonka hallitus on myös laittanut opintotukeen on se

arvoisa puhemies olisin toki toivonut että näin tärkeän asian tiimoilta kun olemme vielä tässä vaiheessa iltaa täällä tänään salissa olisi hieman enemmän edustajia ja erityisesti olisin toivonut sitä hallituspuolueen suunnasta nyt tehdään tosiaankin jälleen kerran sarjassamme näitä historiallisia päätöksiä eikä missään nimessä olla viemässä tilannetta parempaan suuntaan tämä on hyvin surullinen päivä kuten edustaja andersson täällä jo sanoi niin opiskelijajärjestöille opiskelijoille kuin

tätä linjaa ollaan jälleen kerran jatkamassa täällä tänään opintotukea leikkaamalla opintotuki ja muut opintososiaaliset edut kuuluvat sosiaaliturvaan ne eivät ole opiskelijoiden palkkaa ne eivät ole palkkaa opintotuki on tämän yhteiskunnan panostus siihen että jokaisella on mahdollisuus panostaa opiskeluun täyspäiväisesti riippumatta siitä minkälaisesta perheestä tulee minkälaisesta taustasta tulee ja onko vanhemmilla varaa tukea opiskelijan opiskelua

rakentaa olen elänyt siinä uskossa että jokainen puolue haluaa pitää huolta mahdollisuuksista minä ja varmasti täällä moni muu on pettynyt siihen että näistä tavoitteista eli korkeasta sivistyksestä ja tulevaisuudenuskosta ei pidetä kiinni hallituksen esitys leikkaa opintotukea ja jättää sen junnaamaan paikalleen samalla kun muu kustannustaso nousee opintotuen taso on jo nyt matala ja se on jäänyt kaikesta muusta kehityksestä jälkeen negatiivisen indeksimuutoksen tekeminen ja sen jälkeen koko indeksin poistaminen on hallitukselta hyvin näköalatonta näköalatonta politiikkaa tämä on väärin me olemme valiokunnassa kuulleet lukuisia opiskelijoita lukuisia järjestöjä lukuisia asiantuntijoita jotka paitsi pitävät tätä harmillisena myös näkevät sen että tämä vaikuttaa opiskelijoiden opiskeluaikoihin tämä vaikuttaa ennen kaikkea siihen onko kaikilla opiskelijoilla samanvertaiset mahdollisuudet opiskella suomessa myös tulevaisuudessa

jos täällä edustajan poika ei välttämättä tiennyt näistä indekseistä niin kyllä meidän opiskelijajärjestöt tuntevat hyvin hyvin vahvasti sen mitä indeksit tuottavat ja mitä vaikutuksia sillä on opiskelijoiden elintasoon joka on tosiaankin tällä hetkellä hyvin matala

sosialidemokraattien vaihtoehto on tukea opiskelua tukea koulutusta ja sivistystä suomalainen vaihtoehto on tukea opiskelua ja panostaa yhteen meidän parhaimmista kilpailukyvyistä se kilpailukyky on meille kaikille koulutus ja osaaminen arvoisa puhemies arvoisa hallitus ja arvoisat muutamat kansanedustajakollegat tätä esitystä ei pidä hyväksyä pidetään opintotuki indeksi ja annetaan opiskelijoille edes se kohtuullinen elintaso edes se kohtuullinen elintaso ja ilman muuta kannatan kollegani edustaja gustafssonin erittäin hyvää vastaehdotusta kiitoksia

arvoisa puhemies hallitus on nimennyt osaamisen ja koulutuksen yhdeksi keskeiseksi kärkihankkeeksi kuitenkin koulutuksesta leikataan myös opintotuki on leikkurissa mihinkään muuhun perusetuuteen ei suunnitella vastaavia leikkauksia opiskelijaliike sai vuosien taistelun jälkeen suuren työvoiton kun opintotuki sidottiin indeksiin vuonna kaksituhattaneljätoista nyt indeksi aiotaan poistaa johan opiskelijat ehtivät nauttia siitä kaksi vuotta jatkossa siis jo nyt matalan opintotuen taso tulee laskemaan kun yleinen kustannustaso nousee hallituksen linjaus on selvästi ideologinen sillä jos tavoitteena on saada säästöä tällä hallituskaudella tai estää tuen tason lasku indeksin kehittyessä negatiiviseksi niin miksi ei voida vain jäädyttää indeksiä kuten täällä on jo tullut aiemmin esille miksi indeksisidonnaisuus pitää kokonaan poistaa johtaa pitkällä aikavälillä opintotuen reaaliarvon laskuun tässä esityksessä taitaakin olla kyse laajemmasta tavoitteesta romuttaa opintorahaan perustuva tukijärjestelmä keskustan edustajien lupailut tulevista opintotuen tasokorotuksista vaikuttavat hyvin epäuskottavilta kun tiedetään että opetusministeri on kertonut jatkosuunnitelmista opintotuen noin kahdenkymmenen prosentin leikkaamisesta ja suunnitelmista muuttaa opintoraha yhä lainapainotteisemmaksi opintorahan lainapainotteisuus on monella tapaa ongelmallinen monet vanhemmat ihmiset muistelevat menneisyyttään jolloin opiskelijat elivät lainan varassa taaksepäin katsomalla ei kuitenkaan löydy eväitä tämän päivän ja tulevaisuuden ongelmiin ennen korkeakoulutus merkitsi hyvin usein varmaa työllistymistä hyväpalkkaisiin töihin ja inflaatio söi lainoja pois mutta nyt korkeakaan koulutus ei takaa työpaikkaa ja inflaatioluvut ovat matalat lainan takaisinmaksukyky ei ole tänä päivänä nuorille mikään itsestäänselvyys

lasten kouluttautumiseen kun opiskeluita varten on on otettava lainaa tuntuu opiskelu liian riskialttiilta sijoitukselta monissa perheissä ei enää uskota että koulutus kannattaa suomi on vaarassa menettää monen lahjakkaan nuoren osaamispotentiaalin mikäli näin käy samaan aikaan tavoitellaan kuitenkin opintoaikojen lyhentämistä tavoite on ristiriitainen opintotuen leikkaamisen kanssa kun opintotuki on liian pieni on lainarahalla elämistä kaihtavien nuorten pakko etsiä

opiskelija joutuu valitsemaan tekeekö töitä opintojen ohella ja valmistuminen hidastuu vai keskittyykö täysipainoisesti opiskeluun jolloin sitten joutuu ottamaan lainaa monet valitsevat mieluummin tekevänsä töitä vaikka se merkitseekin hitaampaa valmistumista koska lainaa ei haluta ottaa mahdollisuus täysiaikaiseen opiskeluun on edellytys nopealle valmistumiselle opiskelijat ovat ainoa väestöryhmä jonka perustoimeentulo on lainan varassa taloudellisesti on kannattavampaa olla työtön kuin opiskelija tämä on tosiasia nuorille lähetetään viesti että opiskelu ei kannata opintotuen leikkaaminen vain pahentaa jo olemassa olevia kannustinloukkuja arvoisa puhemies opiskelijat ja opiskelijaliike ovat lopen kyllästyneitä opintotukeen tehtävistä jatkuvista muutoksista joihin ovat syypäinä edellisetkin hallitukset lähes jokainen vuosiluokka opiskelee erilaisten tukikriteerien turvin on outoa että jatkuvasti muuttamalla tämän erittäin pienen perusetuuden tukikriteereitä pyritään milloin vauhdittamaan opintoja milloin ratkaisemaan kestävyysvajetta milloin estämään oletettua laiskottelua tämä on narulla työntämistä ja narulla ei voi työntää opintoaikojen lyhentämisessä olennaista on työllisyystilanne laadukas opintojen ohjaus ja opintososiaaliset palvelut sekä mahdollisuus keskittyä täysipäiväisesti opiskeluun arvoisa puhemies hallituksen suunnitelmia jo ennestään pienen opintotuen indeksipoistosta ei voi hyväksyä

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat pyysin alun perin puheenvuoroa tähän keskusteluun käydäkseni keskustelua valtiosääntöoikeudesta mutta muutama

opintotuen indeksin poistamisesta tällaisena substanssikysymyksenä edustaja aalto esitti minulle vaativia kysymyksiä mutta joutui valitettavasti poistumaan ennen kuin pääsin vastaamaan mutta voin hänelle vastata ja muillekin että en ollenkaan ole osallistumassa tähän huutokauppaan opintotuen ja sen korotustarpeista päinvastoin viime vaalikaudella kun tästä indeksiin sitomisesta päätettiin niin muistan olleeni ainoa joka siinä keskustelussa kyseenalaisti sen päätöksen järkevyyden kysyin silloin ymmärrämmekö me täällä tarkoitin eduskunnassa missä tämä maa taloudellisesti menee ja täällä me vain siis viittaan viime vaalikauteen lisäämme erilaisia sosiaalietuuksia ja sen päälle vielä kaikki suunnilleen kaikista puolueista vaativat että lisää pitäisi tehdä itse olen sitä mieltä että meillä on suomessa suunnilleen maailman anteliain opintotukijärjestelmä enkä todellakaan näe mitään tarvetta näin vaikeassa parantamaan ja luonnollisesti hyväksyn erilaiset välttämättömät säästöt myös tältä osin mielenkiintoista sinänsä enkä nyt mene tähän pidemmälle oli ja on aikaisemminkin ollut se laitavasemmisto ei todellakaan hyväksy sitä että vanhempien tulot lainkaan vaikuttaisivat opiskelijan yhteiskunnalta saamaan tukeen minä taas olen niin vanhan liiton mies että ajattelen että jos me rikkaiden lapsille antaisimme vähemmän opintotukea sitä saattaisi riittää jopa enemmän annettavaksi niille opiskelijoille jotka sitä oikeasti tarvitsevat minä tiedän kaikki nämä universaaliperiaate ja muut vastalauseet mutta kun täällä eräs kansanedustaja kertoi opiskelevasta pojastaan niin onhan se hyvä että me kaikki täällä kannamme huolta siitä että kansanedustajienkin lapset varmasti saavat veronmaksajien rahoilla opintorahaa sen sijaan että näillä kansanedustajan tuloilla elävillä kansanedustajilla joilta varmasti riittäisi rahaa myös omien lasten taloudelliseen tukemiseen vaikka lapset olisivatkin jo kahdeksantoista vuotta täyttäneitä

joku vastuu ja hyvätuloisilla ja varsinkin suurituloisilla ihmisillä jälkeläistään vaikka nämä olisivatkin kahdeksantoista vuotta täyttäneitä mutta minä tiedän että tämä on hyvin vanhanaikaista puhetta koska totta kai täällä huudetaan että kaikille kuuluu yhteiskunnan ja veronmaksajien maksama opintoraha eivätkä missään nimessä vanhempien tulot saa missään nimessä tietystikään vaikuttaa millään lailla asiaan minä olen niin vanhanaikainen että vaikka minulla on lapsi joka on jo kolmekymmentä vuotta täyttänyt on päätoiminen opiskelija niin niin vaan itse taloudellisesti häntä tuen ja luulen että käytännön elävässä elämässä näin teette te kaikki muutkin mutta mennään siihen valtiosääntöön olen aikaisemmin eduskunnan pöntöstä monta kertaa arvostellut perustuslakivaliokunnan tiukkoja tulkintalinjoja ja kohdistanut kritiikkiä myös perustuslakivaliokunnan vakituisesti kuuntelemiin asiantuntijoihin nyt tässä opintotukilausunnossa perustuslakivaliokunta on kuunnellut vain kahta asiantuntijaa valtiosäännön puolelta eivätkä hekään kuulu niihin eniten kuultuihin joten en voi tässä vaiheessa tulilinjalleni ottaa niinkään näitä perustuslakiasiantuntijoita ennemminkin pitää katsoa tietysti valiokunnan jäsenten suuntaan mutta tässä tapauksessa haluan aivan suoraan myös kiinnittää katseeni valiokuntaneuvosten suuntaan mistä on kyse kyse on siitä että perustuslakivaliokunta antamassaan lausunnossa kirjoittaa

mikä on fakta että sen mielestä indeksisidonnaisuudesta luopumisen taloudellinen merkitys yksilötasolla ei ole kovin merkittävä kun otetaan huomioon arviot indeksin odotettavissa olevasta kehityksestä lähivuosien aikana no tämähän on totta

heikennystä joka muodostuisi valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi eli tästä voimme lukea että mikäli meillä olisi odotettavissa lähivuosina nopeampaa inflaatiota tai mikäli hallitus olisi esittänyt esimerkiksi viiden prosentin leikkausta opintorahaan tai mikäli hallitus olisi esittänyt niin kuin on ilmoittanut esittävänsä kun nyt säästetään noin kaksikymmentä miljoonaa vuositasolla vuonna yhdeksäntoista ja tarkoitus on säästää vielä viisikymmentä miljoonaa enemmän tämän viidenkymmenen miljoonan euron säästöä tässä yhteydessä niin tämän perustuslakivaliokunnan yksimielisen lausunnon valossa siitä olisi muodostunut valtiosääntöoikeudellisia ongelmia en ollenkaan hyväksy tätä ajattelua meillä ei ole voimassa sellaista perustuslakia en ainakaan minä ole ollut sitä säätämässä ja olen ollut säätämässä voimassa olevaa perustuslakia jossa me olisimme naulanneet kiinni esimerkiksi nykyisen opintorahan tason perustuslain suojaamaksi tasoksi joko sivistyksellisten perusoikeuksien kannalta muistaakseni kuudestoista pykälä tai sosiaaliturvaan liittyvien perusoikeuksien kannalta yhdeksästoista pykälä

silloin hallituksen esityksessä ja perustuslakivaliokunnan käsittelyssä todettiin että sosiaaliturvaa suunnitellaan ja kehitetään yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen mukaisesti ja että kansantalouden ja julkisen talouden tila voidaan ottaa huomioon mitoitettaessa sellaisia etuuksia jotka julkinen valta välittömästi rahoittaa

perustu meidän perustuslakiin eikä sen esitöihin haluan vielä siis sanoa kun puhutaan sivistyksellisistä oikeuksista kuudennessatoista pykälässä että kun meillä on kuitenkin mahdollisuus niin jo opintolaina sinänsä mahdollistaa sen että hyvin vaatimattomista köyhistä oloista voidaan opiskella niin pitkälle kuin älliä riittää ja tahtoa opiskella riittää ja näin juuri tässä maassa on käynyt täällä sanottiin että ei pidä katsoa taaksepäin mutta haluan sanoa että kun suuret ikäluokat tulivat opiskelemaan korkeakouluihin kuusikymmentä luvun lopulla ei ollut mitään opintorahaa

laitavasemmisto ja kaikki muutkin täällä salissa vaativat nämä suurten ikäluokkien edustajat kymmenettuhannet jotka tulivat köyhistä oloista opiskelivat maistereiksi ja tohtoreiksi tämän opintolainan turvin ja se täytti sivistykselliset oikeudet jokaisella on mahdollisuus opiskella niin pitkälle kuin älliä riittää

ja varallisuudesta riippumatta tällä hetkellä perustuslakivaliokunnassa taitaa olla lapsilisien indeksin poistamisesitys jos tällä linjalla jatketaan niin perustuslakivaliokunta seuraavaksi toteaa että no joo kun on matala inflaatio niin lapsilisistä voidaan poistaa indeksit mutta perustuslaillisia ongelmia tulee jos inflaatio nopeampi tämä on täysin kestämätön ajatus että juuri ne sosiaalietuuksien tasot jotka meillä sattuu olemaan nyt vuonna kaksituhattaviisitoista olisi jotenkin perustuslaissa naulattu siksi vähimmäistasoksi joka pitää olla riippumatta siitä mihin tämän maan talous on menossa vaikka se olisi menossa päin mäntyä niin kuin se juuri tällä hetkellä on

puhemies edustaja zyskowiczin ääneen ajattelua oli sinällään mielenkiintoista kuunnella siellä nyt ovat olleet asiantuntijoina oikeustieteen tohtori dosentti liisa nieminen ja professori veli pekka viljanen professori viljasta olen kuunnellut useamman kerran arvostan häntä huomattavasti enemmän perustuslakiasiantuntijana kuin edustaja zyskowiczia silti edustaja zyskowiczilla on tietysti oikeus esittää mielipiteitään ja kun en ole saanut tutustua näihin asiantuntijalausuntoihin niin niin en myöskään lähde tässä nyt juridiseen viisasteluun tässä kohdassa kuitenkin minkä edustaja zyskowicz otti esille puhutaan perusoikeuden toteuttamistason

siihen että että tämä nykyhallitus leikkaa jotta velanotto vähenee ja niin edelleen tämä ei pidä paikkaansa ei pidä antaa tällaista kuvaa sillä tämä keltainen kirja tässä sisältää enemmän velanottoa kuin tänä vuonna viime hallitus on ottanut velkaa mutta tämä hallitus jakaa tämän velan oman arvomaailmansa mukaisesti esimerkiksi alentamalla autoveroa tai tekemällä muuta tällaista vähän rikkaampaa henkilöä tukevaa politiikkaa eli politiikka on arvovalintoja en pidä siitä että

arvoisa herra puhemies

minä tuen nuorten itsenäistymistä sen mahdollisuuksia ja erityisesti omaa vastuullisuutta riippumatta siitä minkälainen tilanne vanhemmilla on näen tärkeänä sen että yhteiskunta tekee mahdolliseksi ja tukee hyvän elämän rakentamista ja siitä on joka kuitenkin on aika marginaalinen raha sen kaikki täällä ymmärtävät arvoisa puhemies tämä opintorahajärjestelmälaki tulisi kokonaan uudistaa jotta se kohtelisi kaikkia opiskelijoita yhdenvertaisesti samoin eri oppiasteilla opiskelevia yhdenvertaisesti nykyinen laki ei huomioi huollettavien määrää jos esimerkiksi on suuri perhe jossa on on paljon lapsia niin vaikka vanhemmilla olisi kohtalaiset tulot silloin tämän opiskelijan opintoraha jää todella pieneksi koska se huomioi vain vanhempien tulot mutta ei huomioi sitä että niillä vanhemmilla on vaikka kahdeksan huollettavaa se on iso puute tässä myöskään opiskelun ja perhe elämän yhdistämistä ei nykyisessä laissa ole riittävästi otettu huomioon nykyisin opiskelevat perheet elävät köyhyysrajan alapuolella monet heistä heidän odotetaan nostavan täysimääräisesti opintovelkaa eikä toimeentulotukea myönnetä heille helposti vaikka kaikki velka nostettaisiin tulotaso jää todella pieneksi he ovat maassamme köyhistä köyhimpiä perheellisten tulorajoja tulee nostaa tai mieluiten poistaa kokonaan jotta elintasoa on mahdollista nostaa työnteolla opintorahaan tulisi myös saada lapsikorotus näistä parannuksista olisi monenlaista hyötyä moni perheellinen saisi mahdollisuuden tehdä loppuun perheen vuoksi kesken jääneet opinnot nykyistä useammat voisivat perustaa perheen jo opiskeluaikana eli nuorten naisten työelämään siirtyminen sujuisi helpommin tällä olisi tasa arvovaikutuksia muutos olisi todennäköisesti aika kustannusneutraali sillä ansiosidonnaisten vanhempainetuuksien käyttö voisi vähentyä mikäli useampi perustaisi perheen jo opiskeluaikana perheet saisivat todennäköisemmin toivomansa määrän lapsia kun perhe perustettaisiin optimaalisessa iässä eli tämä ikärakenteenkin vinoutuma voisi korjaantua tässä on paljon puolia lopuksi haluan sanoa sen että yhdyn tähän vastalauseeseen joka täällä on minusta tämä ei ole sellainen kohta jossa on viisasta säästää ja vielä mitä vanhemmuuteen tulee edustaja zyskowicz on ihan normaalia että vanhemmat vaikkei olisi penniäkään rahaa yrittävät tyhjästäänkin tukea lapsiaan jos oikeasti rakastavat lapsiaan oli sitten tulotaso mikä tahansa kiitoksia

arvoisa herra puhemies

opintotukeen on tulossa muutoksia joista suurin osa on myönteisiä myös sivistysvaliokunnan yksimielisen lausunnon mukaan ainoa erimielisyys tässä hallituksen esityksessä koskee opintotuen indeksisidonnaisuutta sillä että opintotuen sidonnaisuus indeksistä poistetaan hallitus itse asiassa estää opintotuen heikkenemisen maamme huonossa taloustilanteessa mikäli opintotuki olisi ensi vuonna edelleen sidottu kansaneläkeindeksiin opintotuen taso laskisi arviolta nolla pilkku neljä prosenttia ja jatkossakin indeksin arvioidaan olevan negatiivinen tai lähellä nollaa lyhyellä aikavälillä opposition vaatimukset olisivat siten opiskelijoiden edun vastaisia olemme sivistysvaliokunnassa kuitenkin yksimielisesti linjanneet että asiaan voidaan ja siihen myös kannattaa palata kun taloustilanne paranee vuosittaisten talousarvioehdotusten laatimisen yhteydessä mahdollisuus opintotuen indeksiin sitomiseen voidaan siis arvioida aina uudelleen on kuitenkin myös kysyttävä mikä indeksimuoto on opintotuen kannalta paras tuen tason kehittymiseksi jotta opiskelijan toimeentulo ei heikkene kuten nyt olisi käynyt ilman hallituksen esitystä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat yhdenkään nuoren opiskelu ei saa olla varallisuudesta kiinni uskon suurimman osan suomalaisista ajattelevan näin hallituksen esitys opintotukilain muuttamisesta ei tue tätä mielestäni ei ole oikein leikata opintotuesta ja pidän huonona suuntana lisätä lainapainotteisuutta opiskelijalla on opiskeluaikanaan oikeus kohtuulliseen elin ja asumistasoon okmn julkaisussa viime vuodelta todetaan että

on vaikeuksia saada rahat riittämään opintotukea tulisi uudistaa siten että siitä tulisi mahdollisimman yksinkertainen ja tasa arvoinen järjestelmä esimerkiksi vanhempien tulojen huomioon ottaminen toisen asteen opiskelijoiden kohdalla on erittäin epätasa arvoinen toimi opiskelu on työhön rinnastettavaa toimintaa joka hyödyttää sekä yksilöä että yhteiskuntaa ja on investointi tulevaisuuteen sen tukeminen on täysin perusteltua voidaan selvästi osoittaa että väestön kouluttaminen tuetusti maksaa itsensä pian takaisin suurempina innovaatioina ja parantuneena tuottavuutena keskustelimme tänään useamman tunnin ajan sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksesta tällä on myös yhteys koulutukseen sillä vähemmän koulutetuilla henkilöillä on keskimäärin huonompi tietämys omasta terveydestään ja siihen vaikuttavista tekijöistä mikäli elinolosuhteet ovat ankarat niin monet arkipäivän käytännön huolet kuten ruoan riittäminen ohittavat aktiivisen ja huolellisen oman terveyden vaalimisen ja sen osana riittävän terveyspalveluiden käytön

että lainan määrän on oltava sidottu elinkustannusindeksiin jotta niiden tasot eivät jää jälkeen yleisestä kustannustason noususta meidän on on luotava myös uusi yhteinen asumistukijärjestelmä joka huomioi maantieteelliset erot ja kustannukset säästöjen nimissä tehdyt leikkaukset lapsiin ja nuoriin tulevat lisäämään suomalaisten eriarvoisuutta tämä kuvastaa hyvin kylmää arvomaailmaa meidän lapsia ja ja nuoria kohtaan jotka ovat juuri niitä joille meidän tulee antaa tukeva pohja josta ponnistaa elämään opiskelijoiden toimeentulo ja hyvinvointi koko yhteiskunnan asia huominen kasvaa tänään kuten kalevi sorsa aikoinaan viisaasti sanoi hallitukselta tämä viisaus on valitettavasti unohtunut

puhemies muutama kommentti edustaja jarvalle jotta ei synny väärinkäsityksiä tässä opposition muutosesityksessä puhutaan opintorahan korottamisesta indeksin mukaisesti eli oppositio ei halua toteuttaa negatiivisia indeksitarkistuksia

on se että ei mikään indeksi olisi paras ja se ei kyllä vastaa valiokunnan yhteistä näkemystä toistan vielä kerran että oikeudenmukainen vaihtoehto tässä olisi opintotuen indeksin jäädyttäminen jolloin tämä vaikutus opintorahan tason osalta olisi sama lyhyellä aikavälillä nämä lyhyen aikavälin säästövaikutukset olisivat samat mutta ne pitkän aikavälin vaikutukset olisivat että me pystyisimme edelleen varmistamaan sen että opintorahan reaaliarvo ei laske

arvoisa puhemies vastauksena

tai kommenttina edustaja anderssonin puheenvuoroon tämä erimielisyys tosiaan koskee tätä indeksin poistamista mutta siitähän sivistysvaliokunta oli todellakin yksimielinen että on tarkasteltava mikä indeksimuoto on oikea koska me emme tiedä kuinka pitkään tämä taloustilanne jatkuu ja tämä tukihan olisi todellakin pienentynyt opiskelijoiden osalta tähän varsinaiseen tukitasoonhan ei nyt tässä puututa jatkossa niin niin kuin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin meidän on päästävä tästä monimutkaisesta järjestelmästä eroon tämä on myös opiskelijajärjestöistä tullut tullut toive tässä meidän pitää edetä siihen suuntaan että että

ei tarvitsisi sitä vääntöä käydä minä olen itse ollut kymmenen vuotta sitten opiskelijajärjestön puheenjohtajana viimeksi opintorahaa ja asumislisää korottamassa opiskelijoille tätä tätä vääntöä edelleen käydään ja jatkuvasti ja tämä koko järjestelmä pitää muuttaa

edustaja jarvalle vielä en tiedä mihin nyt viittaatte tai mihin monimutkaisuuteen mutta mikään opiskelijajärjestö ei kyllä kannata indeksisidonnaisuuden poistoa opintorahan osalta sellaista ei ole esitetty missään pidän myöskin valitettavana että nythän tämän hallituksen palataan sellaiseen tilanteeseen jossa opiskelijajärjestöt taas kerran joutuvat käymään pahimmassa tapauksessa monien vuosien ajan sen eteen että saadaan tuki jälleen sidottua indeksiin eli päädytään jälleen sellaiseen tilanteeseen jossa tämä opintorahan taso edes seuraa elinkustannusten nousua se mistä meidän oikeastaan pitäisi puhua jos me haluaisimme päästä eteenpäin tässä on se miten me saamme opintorahan ja tuen tasoa kokonaisuudessaan parannettua

arvoisa herra puhemies valitettavasti tämä hallituksen esitys on jälleen linjaus siitä kuinka hallitus heikentää kaikkein pienituloisimpien ihmisten elämäntilannetta ja ja hallitus heikentää opintotukea ja vaikeuttaa sitä kautta entisestään opiskelijoiden kokopäiväistä opiskelua riittävän opintotuen tavoitteena on mahdollistaa kokopäiväinen opiskelu ja mahdollistaa opintojen suorittaminen tavoiteajassa tämä on tärkeä tavoite jonka pitäisi olla perusta kaikelle koko opiskelulle ja opintotuen kehittämiselle nyt valitettavasti tätä tavoitetta ei hallitus hae opiskelijat ovat opiskelunsa ohella paljon töissä jotta he selviytyisivät päivittäisistä perusmenoista kuten ruuasta vuokrasta opiskelutarvikemenoista vaatteista puhtaustarvikkeista ja niin edelleen meille jokaiselle kuuluvista perusmenoista nyt kuitenkaan hallitus ei tue opiskelijoiden kokopäiväistä opiskelua eikä myöskään mahdollista heille selviytymistä kaikista päivittäisistä perusmenoista me tiedämme että toimeentulo ongelmat vaikuttavat vahvasti opintojen etenemiseen me tiedämme myös sen että riittävä toimeentulo vähentäisi psyykkisiä paineita ja myös selviytymistä ja sitä kautta tukisi opiskelijan koko elämäntilanteen hallintaa sekä myös sitten opiskelijoiden etenemistä tavoiteajassa tämä tuo myös riskiä sairastua mielenterveysongelmiin ja valitettava tosiasia on myös se että opiskelijoitten mielenterveysongelmat ja ahdistukset ovat lisääntyneet opiskelijaterveydenhuollon parissa haluan tässä yhteydessä muistuttaa myös perheellisten opiskelijoiden tilanteesta he elävät köyhyysrajan alapuolella ja muissa pohjoismaissa perheellisillä opiskelijoilla on muun muassa huoltajakorotus mutta suomessa tätä ei ole perheellisten opiskelijoiden ansaintarajaa pitäisi mielestäni nostaa mikä sitä kautta helpottaisi perheen ja opiskelun yhteensovittamista

puhemies täällä on viitattu aiemmin keväällä kaksituhattayksitoista käytyihin hallitusneuvotteluihin ja niihin saavutuksiin joita silloinkin vaikeassa taloustilanteessa hallitusohjelmaan saatiin saatiin sitoumukset perusturvan nostamisesta saatiin sitoumukset työmarkkinatuen työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisesta ja saatiin päätökset opintotuen indeksiin sitomisesta ainoana perusturvan elementtinä joka ei indeksisidonnaisuutta ollut sisällään pitänyt kaikki puolueet tämän jälkeen ottivat ylpeinä ja iloisina vastaan opiskelijajärjestöjen kiitokset tästä historiallisesta linjauksesta mutta nyt tilanne on muuttumassa ja tuntuu todella surulliselta että sipilän porvarihallitus ei vain jäädytä näitä indeksikorotuksia vaan tekee pysyvän poistamisen tämä on murheellinen päivä suomalaisille opiskelijoille

aika hämilläni seurannut tätä opintotuesta käytävää keskustelua täällä tänään toteaisin seuraavaa nyt edustaja jarvalle kun ei täällä oikein enää muita tämäntyyppisiä argumentteja käyttäneitä ihmisiä ole läsnä läsnä mutta niitä useampikin hallituspuolueen hallituspuolueen edustaja täällä esitti esitti ajatuksia siitä että indeksin poistaminen olisi jotenkin opiskelijoiden etu opiskelijoiden pelastamista köyhyydestä

eivät opiskelijat ole tyhmiä meillä toistaiseksi vielä onneksi koulutusjärjestelmä on siinä kunnossa että opiskelijat osaavat laskea opiskelijoilla on aika vahva yhteiskuntapoliittinen osaaminen myös vaikka te ehkä pystytte huijaamaan itseänne niin minä en usko että te pystytte huijaamaan opiskelijoita

arvoisa puhemies itse aika paljon vuosikausia näitten asioitten parissa toimineena ja ja opiskelijajärjestöaktiivina on oltu kyllä vahvasti sitä mieltä että meidän pitäisi päästä tässä järjestelmän kehittämisessä eteenpäin ja tiedän että nykyisistäkin opiskelijajärjestöistä on tullut tukea sille että tämä nykyinen järjestelmä on liian monimutkainen esimerkiksi perustulo voisi olla ratkaisu siihen siihen viittasin kun puhuin opiskelijajärjestöistä sitten tästä indeksistä vielä en tiedä miten opposition edustajat perustelisivat sen jos ensi vuonna reaalinen opintotuki rahamääränä joka tulee opiskelijan tilille olisi tippunut tämän myötä mikäli tämä indeksi olisi jäänyt ennalleen niin en tiedä siinä olisi ollut ehkä seliteltävää

tulee vähän tyhmä olo tässä kun toistaa itseään mutta toistan edelleen että opposition vaihtoehto ei ollut negatiivisten indeksitarkistusten tekeminen vaan se että indeksi voidaan jäädyttää jolloin se ei vaikuta niin että opintotuen taso laskee tällainen vaihtoehto olisi ollut täysin mahdollinen toteuttaa mikäli hallitus olisi näin halunnut hallitus päätti sen sijaan poistaa opintotuen pysyvästi indeksistä mikä tarkoittaa että pitkällä aikavälillä tämä tulee olemaan erittäin ongelmallista mitä tulee opintorahan reaaliarvon ja ostovoiman kehitykseen kyllä opiskelijatkin sen hyvin tietävät

puhemies ymmärrän tämän perustelun että jäädytetään mutta toisaalta sitten edustaja andersson kuten myös kaikki muut opposition edustajat myös sivistysvaliokunnassa olivat sitä mieltä että tämä nykyinen indeksimuoto on kyseenalainen ja tässä on juuri se riski että tämä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat tästä hallituksen esityksestä käytettiin useita puheenvuoroja lähetekeskustelussa ja ensimmäisessä käsittelyssä tässä toisessa käsittelyssä esitän pelkästään tämän vastalauseen me allekirjoittaneet pidämme hallituksen esitystä rautatielain ja ratalain muuttamisesta keskeneräisenä olemme huolissamme raideverkon kehittämisestä kokonaisuutena sekä uusista investoinneista tulevaisuudessa hallituksen esitys jättää avoimia kysymyksiä rataverkon maksuperusteista terminaalien ja yksityisraiteiden kunnossapidosta ja käytöstä sekä eri ratapalveluiden tarjoamisen hallinnollisesta taakasta tilinpidollisen eriyttämisen myötä hallituksen esityksen kannatettava ajatus rataverkon kilpailuneutraliteetista haltijasta ja käyttäjästä huolimatta vaatii vielä lisäselvityksiä avoimessa kilpailutilanteessa kustannusten asianmukainen välittyminen kuljetussuoritteisiin sekä ratainfrastruktuurin kulumiseen nähden on huomioitava markkinaehtoisuuden kannalta ja siirrettävä kustannuksia käyttäjille maan kuljetusverkon ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää ohjata ratamarkkinoita tehokkaalla ja kestävällä tavalla rataverkkoa tulee hallita kokonaisuus huomioiden niin että eri toimijoiden tarpeet tulee huomioitua ja matkaketjut niin henkilö kuin tavaraliikenteen osalta ovat järkeviä rautatieliikenne tulee vapautumaan henkilöliikenteenkin osalta näillä tiedoilla viimeistään kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän hallitus selvittää parhaillaan henkilöliikenteen avaamista nopeamminkin osa rataosuuksista voisi aueta markkinaehtoiselle liikenteelle jo vuonna kaksituhattakuusitoista suomen raideliikenteen tulevaisuuden kannalta olisi ensisijaisen tärkeää että lainvalmistelu tehtäisiin kokonaisuutena huolellisesti ja hätiköimättä muissa euroopan maissa olemme nähneet raideliikenteen kilpailun varjopuolia kun liikenne on jakautunut kannattaville ja kannattamattomille rataosuuksille kasvattaen junaliikenteen kuluja sekä pysäyttäen rataverkon kehittämisen ehdotus on edellä olevan perusteella että lakiehdotukset hylätään ja tämän vastalauseen ovat allekirjoittaneet valiokuntakäsittelyssä sosialidemokraatit vasemmisto ja vihreät

puhemies kannatan edustaja taimelan tekemää hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta

puhemies tämä esityshän on jatkoa edellisen hallituksen aloitteellisuudelle tässä on kysymys käytännössä teknisestä muutoksesta joka yhtenäistää euroopassa tämän alan toimintoja

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies hallitus esittää ruokavaliokorvauksen lakkauttamista ensi vuoden alusta alkaen päätöksellään hallitus kohtelee yhtä sairausryhmää eriarvoisesti verrattuna muihin ja siirtää keliakian hoidon kustannukset potilaiden vastuulle hallituksen tavoitteena on saada säästö ensi vuoden budjettiin ja olemassa olevalle kehyskaudelle on surullista ja todella valitettavaa kuinka virheellisin perustein tätä tätä esitystä on viety eteenpäin keliakia on rinnastettu ruoka allergioihin mistä ei todellakaan ole kyse keliakia on parantumaton autoimmuunisairaus johon ei ole lääkehoitoa vaan jonka ainoa hoito on lääkärin määräämä tarkka gluteeniton ruokavalio keliakia kuuluu samaan autoimmuunisairauksien ryhmään kuin esimerkiksi reuma ms tauti crohnin tauti ja ykköstyypin diabetes nämä sairaudet ovat kelan lääkekorvauksen piirissä mutta keliakia ei keliakiaa sairastavat ovat saaneet ruokavaliokorvauksen koska sairauden ainoa hoitomuoto on ehdoton gluteeniton ruokavalio lääkkeitä sairauden hoitoon ei ole korvaus on kattanut noin kolmekymmentäviisi prosenttia ruoan lisäkustannuksista olen todella hämmästynyt myös siitä että sosiaali ja ja terveysministeriö on esittänyt että keliakiaa sairastavat voisivat syödä jotain muuta jos heillä ei ole varaa ostaa gluteenitonta ruokaa on myös heitetty näkemyksiä että kyse olisi leivästä ja pastasta näin ei kuitenkaan ole korvaus on kyseenalaistettu jopa sillä perusteella ettei voitaisi valvoa käyttävätkö ihmisen sen nimenomaan gluteenittoman ruuan hankintaan tämä kaikki keskustelu on todella hämmästyttävää korvauksen poisto heikentää keliaakikkojen hoitomotivaatiota ja mahdollisuuksia noudattaa gluteenitonta ruokavaliota me tiedämme että hoitamaton keliakia aiheuttaa monia muita sairauksia kuten osteoporoosia nivelsairauksia masennusta ja jopa ohutsuolen syöpää nämä puolestaan lisäävät lääkärissäkäyntejä erilaisia tutkimuksia lääkkeiden käyttöä ja sairauspoissaoloja

hallituksen esitys ruokavaliokorvauksen poistamisesta on ristiriidassa terveyttä ja hyvinvointia hyvinvointia edistävien tavoitteiden kanssa arvoisa arvoisa puhemies tästä syystä esitän vastalauseen mukaisesti lakiesityksen toisen lain hylkäämistä tämä tarkoittaa sitä että ruokavaliokorvaus säilytetään ennallaan arvoisa puhemies laissa on myös kaksi muuta lakia joista toinen käsittelee kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotusta arvoisa puhemies hallitus aikoo jäädyttää kansaneläke ja kuluttajahintaindeksitarkistukset vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista ja jättää etuudet tälle matalammalle tasolle ennusteen mukaan takuueläkkeen taso laskee tänä vuonna neljä pilkku seitsemän prosenttia verrattuna siihen että indeksimuutokset toteutettaisiin näin takuueläke on yksitoista pilkku yhdeksänkymmentä euroa pienempi kuin

se olisi indeksiin sidottuna vuonna kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa puhemies esitän tästä syystä myös lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee väliaikaisen lainsäädännön jolla kansaneläke ja kuluttajahintaindeksiin sidotut etuudet eivät laske indeksin mukaisesti vuonna kaksituhattakuusitoista jotta myös takuueläkkeen korotus hyödyttäisi eläkkeensaajia täysimääräisesti

arvoisa puhemies kannatan edustaja kiljusen tekemiä esityksiä

valiokunnan jäsenet ovat perusteellisesti tutustuneet tähän

ei ole ollut aiemmin niin tästä mutta puolitoista viikkoa sitten olin puhujamatkalla varsinais suomessa ja tein aika pitkän taksimatkan siellä ja taksinkuljettajana oli varsinais suomen alueellisen keliakiapotilasyhdistyksen puheenjohtaja muistaakseni ja hän kertoi sen taksimatkan aikana siitä tilanteesta miten vaikeassa asemassa nämä keliakiapotilaat ovat hän kertoi siitä että yksi muru väärää voi viedä esimerkiksi työkyvyn pariksi viikoksi kerrallaan elikkä kuten täällä edustaja kiljunen viittasi tästä on hyvin paljon väärää epäasiallista vähättelevää informaatiota ongelma on todella vakava ja tämän korvauksen säilyttäminen näille potilaille ja keliakiaa sairastaville todella

puhemies edustaja kiljunen teki erittäin hyvän esityksen koska tämä keliakiakorvauksen poistaminen on kyllä hallitukselta erittäin lyhytnäköistä säästöpolitiikkaa sille ei kyllä perusteluja löydy ei ainakaan sellaisia perusteluja jotka kestäisivät päivänvalon

se tiedetään myös tutkimusten valossa että tämmöinen hoitamaton keliakia tulee todella kalliiksi yhteiskunnalle siihen liittyy monia monia liitännäissairauksia ja ja näitä ei tässä ole huomioitu ollenkaan edelleen täytyy sanoa että hallitus tekee säästöpolitiikkaa eikä harjoita ollenkaan vaikutusarviointia vaikka näitä arviointeja on siis jo tehty niin että riittäisi että luetaan nämä nämä jo valmiiksi tehdyt tutkimukset niistä voi vetää sen johtopäätöksen että tämä keliakiakorvauksen poisto kyllä pitää pitää perua myös viime hallituskaudella oli taloudellisesti vaikea aika mutta silloin tätä keliakiakorvausta jopa korotettiin että toivottavasti täältä salista terveiset menevät sinne ministeriöön

arvoisa puhemies tässä on tullut paljon selvityksiä keliakian osalta keliakia on semmoinen sairaus mihin ruokavalio on ainut lääke ja jotenkin tuntuu minusta vastenmieliseltä ja huonolta idealta että tämmöinen lääkkeeseen verrattava korvaus otetaan pois minusta edustaja kiljunen teki hyvän esityksen ja minä kannatan sitä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies

minä teen hylkäysesityksen pitikö se tehdä pöntöstä voiko tehdä paikaltaan

kyse on esityksestä jossa kaikki maksavat eläkemaksuja mutta vain toiset pääsevät eläkkeelle kärsijöinä ovat erityisesti

tästä syystä esitän että lakiehdotukset hylätään

näitten vertailukohteitten eliniänodote on pieni ja silloin se tietää sitä että näiden eläke eurot mitä ne ovat hankkineet työtä työtä tehneet siirtyvät sitten hyvätuloisten eläkkeisiin siinä mielessä kannatan edustaja anna kontulan esitystä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies autoverolain ja ajoneuvoverolain muutokset on pistetty samaan hallituksen esitykseen ne ovat molemmat fiskaalisia veromuutoksia ja mietinnössäkin on todettu että asiallisesti ne eivät liity toisiinsa mutta ovat osa tällaista hallituksen liikennepoliittista toimenpide ehdotusta jossa jatkossa on nähtävästi tulossa jos on tulossa veneille ja muille ajoneuvoille erillisvero ja raskaan liikenteen tienkäyttömaksuehdotus

näillä on kuitenkin yhteys sillä tässä tilanteessahan hallitus haluaa toisella kädellä antaa ja toisella kädellä ottaa autoveron alentamisella aiheutetaan kaksituhattayhdeksäntoista vuositasolla noin kahdensadan miljoonan euron veronmenetykset ja toisaalta taas ajoneuvoveroa korottamalla vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta haetaan noin sadan miljoonan euron verotuottojen lisäystä käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kun meillä autokanta uusiutuu ennusteiden mukaan noin autoa vuodessa niin ne henkilöt joilla on varaa mennä autokauppaan ja ostaa uusi auto hyötyvät tästä autoveron alentamisesta nolla viiva neljäsataaseitsemänkymmentä euroa siinä autoa ostaessaan mutta kaikki muut noin kaksi pilkku viisi miljoonaa muuta autonomistajaa kärsivät vuosittain sitten kaksituhattaseitsemäntoista alkaen tästä ajoneuvoveron korottamisesta kun täällä nyt ei ole perussuomalaisia paikalla niin tekisi heille erityisesti mieli todeta että niitä joilla tänä päivänä näinä vaikeina aikoina on varaa mennä ostamaan tuliterä auto nyt sitten palkitaan ja metsien ja kylien ja maakuntien miehiä ja naisia jotka ajelevat niillä vanhoilla datsuneillaan ja volkkareillaan sitten tässä jatkuvasti rangaistaan sinällään autovero on rakenteellisesti niin kuin mietinnössäkin todetaan

sekoilin ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ja hätäilin hylkyesitystä mutta onneksi puhemies silloin asiallisesti vähän jeesasi kiitos siitä mutta vastalauseenkin mukaisesti sillä ykköskäsittelyssähän pyrimme estämään tämän autoveron kiristyksen hylkäämällä tämän verotaulukon nyt kun olemme kakkoskäsittelyssä

arvoisa puhemies edustaja uotila perusteli erittäin hyvin tuon autoveroasian ja kannatan

arvoisa

käytiin pitkä keskustelu täällä jo lakiesitysten ykköskäsittelyssä tuolloinhan kerroin että sdpn kantana tässä on se että kun näinä aikoina elämme taloudellisesti kohtuullisen tiukkoja aikoja ja joudumme tekemään tekemään monta kertaa aika niukkaa politiikkaa niin olemme katsoneet että tässä tilanteessa hallituksen tulisi luopua osasta autoveroon kohdistuvasta alennuksesta ja käyttää tätä rahaa muun muassa vrn ostopalveluiden turvaamiseen maakunnissa tästä maakuntien tilanteesta ja junavuorojen lakkauttamisesta maakuntien asiasta käytettiin paljon puheenvuoroja muun muassa eilisessä välikysymyskeskustelussa ja tämä asia tietenkin meillä esillä myös tässä yhteydessä nyt kun puhumme autoveroon kohdistuvasta alennuksesta puhemies meillä oli tähän pykälämuutoskin millä olisimme turvanneet juuri tämän esityksemme mutta kaikki tiedämme että niin kävi että se täällä äänestyksessä sitten hylättiin ja näin ollen tässä kakkoskäsittelyssä täällä eduskunnassa haluamme esittää kuitenkin jatkoa ajatellen ponnen tämän autoveron ja ajoneuvoveron suhteen olemme lähteneet siitä että näinä aikoina kun on tiukkaa emme esitä emme esitä sitä että ajoneuvoveroa ei saisi nostaa mutta me kaikki tiedämme että ajoneuvoverossa on niitä ikäviä puolia että tasavero tasasuuruinen kaikille ja monta kertaa esimerkiksi siellä maakunnissa kun joudutaan autoa väkisin käyttämään kyllähän nämä korotukset aina ajoneuvoveron puolella kirpaisevat se on epäkohta ja sen me tiedämme mutta meidän esityksemme toden totta lähti siitä että olisi sitten voinut osan perua ja käyttää sen joukkoliikenneyhteyksiin mutta nyt tullaan puhemies tähän ponteen eli esitän eduskunnalle seuraavaa pontta eduskunta edellyttää että hallitus selvittää autoveroon ja ajoneuvoveroon kohdistuvien esitystensä tulonjakovaikutukset ja ryhtyy tarvittaviin toimiin epäkohtien ilmetessä

arvoisa herra puhemies mitä tulee veropolitiikkaan niin täällä viime vaalikaudella kun ei saatu muita uudistuksia aikaan verotusta kyllä kiristitte minusta aivan tappiin

myöskin tätä autoveron kevennystä on täällä jaettu jo moniin hyviin tarkoituksiin sehän alenee vain viisikymmentä miljoonaa euroa asteittain neljänä vuonna samaan aikaan ajoneuvovero kiristyy sata miljoonaa euroa nythän tässä verotuksella on myöskin dynaamisia vaikutuksia tämä lisää autojen myyntiä ja kun on ympäristön kannalta hyvä asia ja sitten ehkä liittyy myöskin tämä autojen romutuspalkkiokokeilu jota nyt tämä hallitus ja eduskunta viidellä miljoonalla lisäsi se on selvästi uudistanut autokantaa ja se on myöskin ollut positiivista selvitysten mukaan valtiontalouden kannalta tässä on erittäin maltillisista asioista verotuksellisesti kysymys ja tässä on hyvät

puhemies täällähän on ollut kyse tässä keskustelussa juuri siitä että kun elämme niukkoja aikoja ja joudumme tekemään arvovalintoja niin me olemme lähteneet siitä että tässä tilanteessa tuntuu liian usein siltä että rahaa löytyy aika helposti kaksisataa miljoonaa tämän vaalikauden aikana autoveron alentamiseen kun samaan aikaan niukkuutta jaetaan niin eläkkeensaajille työttömille kuin lapsiperheille

tämän minidebatin maksimi saavutetaan kun edustaja viitanen käyttää vastauspuheenvuoron kiitos
arvoisa puhemies minä kyllä kuitenkin sanoisin edustaja ala nissilälle että kun miettii sitten tätä ajoneuvoveron korotusta niin ei sillä kauhean dynaamista vaikutusta kuitenkaan ole sen henkilön lompakkoon siellä maakunnassa joutuu paljon autoa käyttämään ja sitten kohoavaa ajoneuvoveroa maksamaan ja siksi me haluamme kiinnittää myös tähän epäkohtaan huomiota jos edustaja ala nissilä on samaa mieltä siitä että tämähän ei kuitenkaan ole kovinkaan oikeudenmukainen vero siinä suhteessa että kaikki maksavat saman ja ne keillä ei ole varaa uusia autoja ostaa maksavat silti korotettua ajoneuvoveroa niin te voisitte hyvin kannattaa tätä esitystä jossa hallitus selvittäisi näiden molempien esitysten tulonjakovaikutuksen ja kun epäkohtia ilmenee niin sitten siinä tilanteessa toimiin ryhdyttäisiin

arvoisa puhemies on tosi hyvä että maakuntien miehet ja naiset pystyvät myöskin autojaan uusimaan ja vaihtamaan niitä vähäpäästöisempiin ja ja uusimpiin autoihin mutta olen huolissani näinä ankeina aikoina siitä että kun niin moni on työttömänä joutuu tulemaan toimeen perusturvan varassa niin onko ihan oikeasti mahdollisuutta mennä sinne autokauppaan

kolmenkymmenentuhannen euron autoa pelkäänpä niin että niistä maakuntien miehistä ja naisista näinä ankeina aikoina aika pienellä osalla on tämä käytännön mahdollisuus mennä maksimissaan reilun neljänsadan euron hyöty kuittaamaan

arvoisa puhemies kannatan edustaja viitasen tekemää ponsiesitystä

arvoisa puhemies hyvät kollegat miksi tällainen vastakkainasettelu miksi tällainen vastakkainasettelu tein jokunen viikko sitten rakentavan esityksen tässä salissa siitä emmekö voisi tässä tilanteessa me olemme käyneet paljon liikennepoliittista keskustelua meillä on laaja maa pitkät etäisyydet huolehtia siitä että kyllä toteutetaan tämä autoveron alennus mutta turvataan myös se julkinen liikenne joka vie suomalaisia itään pohjoiseen länteen ja poikittain tässä maassa kun katsotaan miten tämä on toteutettavissa niin kyllä jonka hinta on kolmekymmentäkaksituhatta euroa tänä vuonna maksetaan veroa kuusituhattakuusisataakuusikymmentä euroa ja ensi vuonna tuo vero olisi vmn mukaan tämän veronalennuksen jälkeen kuusituhattakolmesataakahdeksankymmentä euroa se tarkoittaa noin kaksisataakahdeksankymmentä euroa per tämmöinen keskipäästöinen kolmenkymmenenkahdentuhannen euron auto jos tästä verosta annettaisiin tämä kaksisataa euroa autoveroalennusta ja käytettäisiin sitten tämä kahdeksankymmentä euroa julkiseen liikenteeseen me voisimme tällä mallilla pelastaa kaikki siis kaikki ne junaliikenteen yhteydet joista eilen tässä salissa käytiin aika raastavaa keskustelua kaikissa niissä maakunnissa niin pohjoisessa idässä keskisessä läntisessä kuin eteläisessäkin suomessa jotenkin tuntuu erikoiselta että nyt ollaan haluttu vain yhtä väestöryhmää eli niitä

pienipäästöinen auto tukea tässä maassa vierastan sellaista vastakkainasettelua ja minusta tämä olisi paitsi oikeudenmukaista myös aluepoliittisesti oikeudenmukaista ja myös ympäristön kannalta kestävää voisi sanoa tavallaan että jos eduskunta tällaisen kompromissiratkaisun tekisi se olisi ihan varmasti suomelle suomalaisille ja alueille varsinainen jackpot

arvoisa puhemies edustaja kärnälle sen verran että minäkin tulen maakunnasta minä tulen rakennetyöttömyyspaikkakunnalta missä työttömyysprosentti on jotain seitsemäntoista viiva kahdeksantoista prosenttia siellä niistä työttömistä noin tuhat on työttömyysturvan alemmalla asteella ja tällä työmarkkinatuella he tulevat toimeen he ovat pitkäaikaistyöttömiä kun mietitään heidän lapsiaan ja näitä jotka käyvät opiskelemassa siellä käy erittäin paljon joensuussa opiskelemassa ja katkeavat hallituksen päätöksellä lähiaikoina niin ei heillä ole varaa ostaa sitä uutta autoa siinä mielessä tuntuu pahalta tämmöinen verohelpotus joka kohdistuu selvästi rikkaampiin ja

herra puhemies oikeastaan haluaisin sanoa myös sen asian tässä ääneen että kun paljon puhutaan tästä ympäristöystävällisyydestä niin kuin äskenkin täällä kuulimme niin kyllähän se jos mikä on myös ympäristökysymys jos hallitus nyt toimii niin että se lakkauttaa nimenomaan joukkoliikenteen vuoroja junavuoroja maakunnissa sehän on hyvin ekologista käyttää raiteita liikkua junalla ja kyllä minä näen että tämä on myös ympäristökysymys mitä suurimmassa määrin puhumattakaan siitä että kyllä meillä pirkanmaalla esimerkiksi kun matkustimme pirkanmaan demarikansanedustajien

siksi olemme esittäneet omassa vaihtoehdossamme sitä että osa tästä autoveron alennuksesta peruttaisiin ja käytettäisiin niin ikään hyvin ympäristöystävällisen raideliikenteen säilyttämiseen tämä oli mielestäni ihan erinomainen tämä edustaja feldt rannan huomio juuri tästä että ylipäätään asioita ei kannata pistää vastakkain ja ja

arvoisa puhemies minä halusin pyytää vielä puheenvuoron kun edustaja kärnä edustaja enontekiöltä ymmärtääkseni täällä asettaa tavallaan autoilijoita ja julkista liikennettä vastakkain vastakkain olin viikonloppuna lapissa työmatkalla ja ja sodankylässä kokoustamassa tapasin siellä laajasti lapista ihmisiä itä lapista meri lapista pohjois lapista rovaniemen seudulta ja niin edelleen suurin huoli suurin huoli miettikää tässä maassa tehdään valtavia leikkauksia ja sote uudistusta ja ja oli valtavat terroriteot lappilaisilla oli oli se että lapista on muodostumassa pussinperä suuri huoli rovaniemen ja kolarin yöjunaliikenteestä seuraavana liipaisimella ehkä lentokenttäliikenne toivoisin edustaja kärnä että että tekin sen sen lisäksi että haluatte olla autoilijoitten puolella mistä teille kaikki kunnia ette unohtaisi sitä että kyllä julkinen liikenne julkinen liikenne on harvaan asutun lapin ja muitten haja asutusalueitten etu se että se toimii suomessa silloin sen alasajaminen on kyllä erittäin lyhytnäköistä me olemme esittäneet hyvin rakentavaa vaihtoehtoa jossa voitaisiin molempia liikennemuotoja tasapainoisesti tukea toivoisi että tälle löytyisi eduskunnasta tukea sillä tavalla että voidaan huolehtia myös jatkossa siitä että suomi joka on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu maa voisi olla maa jossa koko maa pidetään asuttuna ja ja uskon ja toivon että lappilaisten puolesta myös tätä viestiä täällä eduskunnassa pidätte esillä edustaja kärnä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

ensimmäisessä käsittelyssä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

ensimmäisessä käsittelyssä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

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

ensimmäisessä käsittelyssä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

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä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

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

ensimmäisessä käsittelyssä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

ensimmäisessä käsittelyssä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

ensimmäisessä käsittelyssä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia

lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa

lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan